ainoaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmetoista

keskustelun aloittaa valiokunnan puheenjohtaja johannes koskinen
arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta käsitteli ripeästi ja hyvässä yhteishengessä tämän neljännen lisätalousarvioesityksen ja sen täydennyksen huomattava on että oppositiopuolueilta tähän liittyy kolme vastalausetta mutta näihin itse määrärahoihin ei mainittavia erimielisyyksiä sisälly näitä näitä sitten esitellään erikseen vastalauseiden pohjalta

miljardin euron toimenpidekokonaisuus jolla tuetaan talouden elpymistä koronaviruskriisin akuutin vaiheen päättyessä elvytyspaketti lisää määrärahoja kuluvana vuonna noin kolme pilkku kuusi miljardia euroa kun valtuuksien myötä osa lisämenoista kohdistuu tuleville vuosille elvytystoimenpiteiden yhteydessä tehdään myös verotusta koskevia muutoksia jotka vähentävät valtion tuloja lähes yksi pilkku kolme miljardia euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä tällä elvytyskokonaisuudella tavoitellaan kysynnän lisäämistä suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymien parantamista ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä koko maan voimavarojen kriisinkestävyyden omavaraisuuden ja osaamispohjan vahvistamista määrärahoja lisätään näin ollen muun muassa koulutukseen innovaatioihin liikenneväylien ja maaseudun kehittämiseen korjausrakentamiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen kokonaisuuteen kuuluu niin ikään kuntia tukevia toimenpiteitä joiden tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestäminen ja helpottaa poikkeustilanteesta aiheutuvia talousongelmia hallituksen esitykseen sisältyy edelleen myös akuutin kriisinhoidon jatkotoimenpiteitä joilla pyritään säilyttämään työpaikkoja ja estämään pidemmän aikavälin haittoja näitä toimia ovat muun muassa yrityssektorilla käyttöön otettava uusi kustannustuki kolmensadan miljoonan euron edestä josta on keskusteltu tuon lakiehdotuksen yhteydessä täällä laajalti business finlandin avustusvaltuuksien korottaminen jäljellä olevien hakemusten käsittelyä varten sadallakahdeksallakymmenellä miljoonalla eurolla sekä suomen teollisuussijoitus oyn pääomitus kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron määräisenä nyt ehdotettavat toimenpiteet täydentävät hyvin jo aiemmin päätettyä yritystukien kokonaisuutta valtiovarainvaliokunta pitää lisäbudjettiesitystä tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena ja siihen sisältyvää elvytyspakettia oikeansuuntaisena
talouden elvyttäminen on syytä aloittaa heti akuutin vaiheen päättyessä jotta taloudellinen taantuma jää mahdollisimman lyhyeksi ja kuoppa matalaksi hallituksen toimintalinja vastaa siten valtioneuvoston tilanteesta teettämien raporttien talouspolitiikan strategisia linjauksia valiokunta viittaa myös mietintöönsä julkisen talouden suunnitelmasta jossa se on käsitellyt laajemmin kriisistä irtautumista ja julkisen talouden vakauttamista valiokunta toteaa koronavirusepidemian myötä suomen talous heikkenee merkittävästi ja julkinen talous velkaantuu erittäin nopeasti tuoreen valtiovarainministeriön talousennusteen mukaan talous supistuu kuusi prosenttia kuluvana vuonna ja jos muistellaan sitä haarukkaa että alkujaan olivat kuudesta kuuteentoista jopa nämä arviot niin ollaan onnistuttu pitämään tuo pienempänä kuin pelättiin vaikka ennusteisiin liittyy edelleen poikkeuksellisen suurta epävarmuutta elvytystoimien rinnalla on välttämätöntä päättää myös julkista taloutta pidemmällä aikavälillä vakauttavista toimista joilla suomi palautetaan kriisin jälkeen kasvun korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle näin ollen on

erityisen oleellista on päättää ripeästi rakenteellisista uudistuksista ja työllisyyttä tukevista toimenpiteistä

valtion nettolainanoton tarve kasvaa noin viidellä pilkku kolmella miljardilla eurolla tämän lisäbudjetin tuloksena ja kokonaisnettolainanotoksi tänä vuonna arvioidaan noin kahdeksantoista pilkku yhdeksän miljardia euroa ja valtionvelan määräksi vuoden lopussa miljardia euroa eli noin viisikymmentäviisi prosenttia bruttokansantuotteesta valiokunta toteaa että valtionvelan nopeasta kasvusta huolimatta poikkeuksellisen alhainen korkotaso ja ammattitaitoinen varainhankinta ovat hillinneet valtion korkokulujen kasvua itse asiassa arviohan on että korkokulut tältä vuodelta olisivat yhdeksänsataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja kun muistamme että yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen pahimpana vuonna korkokulut olivat viisi pilkku kuusi miljardia euroa eli kuusinkertaiset verrattuna tähän tilanteeseen niin tämä osoittaa kuinka tämä kansainvälinen talouden talouden vakaus tai siihen liittyvät rahoitusmarkkinajärjestelyt helpottavat suomen tilannetta tässä kriisivelkaantumisen hoidossa kuntien pelastuspaketti on ollut erityisen tervetullut valiokunta on tyytyväinen että hallitus esittää kuntataloutta monipuolisesti tukevaa yhteensä

miljoonalla eurolla harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla kuntien yhteisövero osuuden määräaikainen korottaminen valtionosuuden luovuttamisella noin neljänsadankymmenen miljoonan euron edestä sekä sairaanhoitopiireille kohdistettava suora valtionavustus kaksisataa miljoonaa euroa lisäksi muihin kuntia tukeviin toimiin osoitetaan yhteensä noin kolmesataa miljoonaa euroa joukkoliikennetukeen sekä avustuksiin varhaiskasvatukseen ja yleissivistävään koulutukseen ja ja niin edelleen tämä tukipaketin suora osa kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin jaetaan niin että kolmasosa menee asukasluvun mukaisesti ja kaksi kolmasosaa kohdennetaan kunnallisveron tuoton heikentymisen perusteella ja haettu mahdollisimman oikeudenmukaista jakoa kunnille niiden talousongelmien hoitamiseksi valtionosuuden korotukseen sisältyy myös noin sadankahdentoista miljoonan euron lisäys joka jaetaan kunnille alle kahdeksantoista vuotiaiden asukkaiden määrän mukaisesti valiokunta pitää että rahoitus kohdistetaan aidosti lasten nuorten ja perheiden tukemiseen sillä koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitusten arvioidaan lisäävän avun tarvetta ja palveluiden kysyntää valiokunta painottaa erityisesti matalan kynnyksen palveluiden lisäämistä ja tehostamista sekä aikaisessa vaiheessa tarjottua tukea kuntien tukemisessa on tärkeää erottaa koronakriisin välittömät vaikutukset ja kuntatalouden pitkän aikavälin rakenteelliset ongelmat kuten kuntien voimakas eriytymiskehitys kuntien tulojen ja menojen pitkään jatkunut epätasapaino tai rakennuskannan ja ja infrastruktuurin heikentymisestä johtuvat suuret investointipaineet valiokunta muistuttaa että pitkän aikavälin haasteet edellyttävät muun muassa työllisyyden vahvistamista rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien tuottavuutta vahvistavia toimia koronakriisin välittömään helpottamiseen sairaanhoitopiireille ohjattava kahdensadan miljoonan euron avustus on ja se helpottaa myös palaamista normaalioloihin koko terveydenhuollon osalta valiokunta painottaa että tämän määrärahan riittävyyttä on arvioitava uudelleen syksyn lisäbudjettivalmistelussa kun epidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat tarkentuneet

koulutuksen osaltahan

opetuksen ja tutkimuksen lisäpanostukset tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan ja sitten erityisesti tuo korkeakoulupaikkojen lisääminen kyse on kertaluonteisesti yhteensä sadankahdenkymmenenneljän miljoonan euron lisäyksestä jolla tavoitellaan neljäntuhannenkahdeksansadan aloituspaikan lisäämistä se jakautuu ammattikorkeakouluille ja yliopistoille valiokunta pitää tärkeänä että aloituspaikkojen riittävyyttä ja kohdentamista arvioidaan myös jatkossa ja huolehditaan siitä että koulutus ja osaaminen vastaavat mahdollisimman hyvin kriisin jälkeen tarvittavaan

erityisen tärkeää on vahvistaa korkeakoulujen perusrahoitusta mikä luo pohjaa pitkäjänteiselle ja laadukkaalle tutkimukselle ja sen myötä kansainväliselle menestykselle

liikenne ja viestintäpuolelle tehdään merkittävät investointipanostukset ja valiokunta on tyytyväinen näihin niin elvytyksen kuin myös ilmastotavoitteiden toteutumisen sekä teollisuuden investointien kannalta on niin ikään myönteistä että uudet liikenneinvestoinnit ja perusväylänpidon toimet jakautuvat alueellisesti varsin kattavasti ja edistävät näin eri alueiden työllisyyttä elinvoimaa ja kilpailukykyä edelleen on kiinnitettävä huomiota mittavaan korjausvelkaan ja sinne tarvitaan jatkossa lisäpanostuksia kaikkinensa valiokunta on siis hyväksynyt tämän hallituksen esityksen tarkistuksin jotka ilmenevät tarkemmin mietinnöstä ja loppuehdotuksena esittää että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotuksen vuoden kaksituhattakaksikymmentä neljänneksi lisätalousarvioksi näillä edellä todetuilla muutoksilla ja hylkää lisätalousarvioaloitteet ja päättää että vuoden kaksikymmentä neljättä lisätalousarviota sovelletaan ensimmäinen heinäkuuta alkaen
arvoisat edustajat tämä keskustelu toteutetaan siten että meillä on tässä puolentoista tunnin debattiosuus joka jakaantuu kahteen neljänkymmenenviiden minuutin osaan siten että ryhmät voivat vaihtaa debatin puolessavälissä debatoijia ja debatin jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia muiden puheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia mutta ehdotan että tähän otetaan yksi viiden minuutin puheenvuoro listalta

kyllä löytyy tähän vaikeaan poikkeukselliseen tilanteeseen meillä on käsittelyssä ennätyksellisen suuri lisätalousarvio ja totta kai menokohteet ovat sinänsä hyviä kuten yleensä mutta se kuuluvatko ne sitten koronaelvytykseen onkin ehkä hieman eri asia velkaa otetaan tänä vuonna jo nyt puoliväliin vuotta tultaessa kaksikymmentätuhatta miljoonaa eli kaksikymmentä miljardia ja vuosi on vasta siis puolivälissä koko vuoden menoista jo lähes kolmasosa rahoitetaan siis velanotolla te arvoisa hallitus saitte edellisiltä hallituksilta hyvän perinnön ja se on mahdollistanut mahdollistanut elvyttämisen koronakriisin iskiessä mutta meidän kokoomuksen huoli on se että te ette arvoisa hallitus ole pystyneet tekemään yhtään todellista työllisyysastetta pysyvästi parantavaa toimenpidettä ja tämä on tämän lisätalousarvion isoin huoli nämä menokohteet niin kuin totesin ovat valtaosin perusteltuja kuten aina miksi eivät olisi ja tämä hallitus kuten sen edeltäjät ja seuraajatkin ilman budjettirajoitetta helposti kyllä osoittamaan varmasti kaksinkertaisen jopa kolminkertaisen määrän perusteltuja menokohteita esimerkiksi koulutukseen tutkimukseen sosiaaliturvaan sosiaali ja terveyspalveluihin ja infrastruktuurin kehittämiseen tähän ennätysmäiseen velkalisäbudjettiin kohdistamamme kritiikin ydin onkin pääosin muualla hallitus ei ole samalla pystynyt päättämään ensimmäisestäkään konkreettisesta toimesta työllisyysastetta nostettaisiin jolla kestävää kasvua vahvistettaisiin kestävyysvajetta kurottaisiin umpeen ja lisävelkaantuminen saataisiin vakautettua tai päättymään kaksituhattakolmekymmentä luvulla arvoisa puhemies tämän johdosta kokoomus joutuu tänään esittämään epäluottamusta sanna marinin vasemmistohallitukselle epäluottamuslause ehdotus jonka teen kuuluu näin hallitus ei ole pystynyt päättämään ennätysmäiseen velkaantumiseen johtavan lisätalousarvion yhteydessä ensimmäisistäkään konkreettisista reformeista joilla työllisyysastetta nostetaan pysyvästi kestävää kasvua vahvistetaan kestävyysvajetta kurotaan umpeen ja lisävelkaantuminen saadaan päättymään edes kaksituhattakolmekymmentä luvulla

totesi vuosi sitten kesällä seuraavan kerran vuosi sitten syksyllä jälleen loppuvuodesta jälleen keväällä ja nyt juhannuksen alla tämä hallitus totesi jälleen että nämä työllisyystoimet päätetään joskus tulevaisuudessa voisi todeta että niitä odotellessa

ja lapsenlapsiamme kohtaan he joutuvat muuten maksamaan tämän ison velan jota nyt otetaan ja meidän kritiikkimme ei kohdistu siis siihen että koronakriisin aikaan ei olisi ollut tarpeen ottaa velkaa kyllä työpaikkoja on pitänyt pelastaa ihmisiä on pitänyt auttaa tämän koronakriisin yli ja myös terveydenhuollon ja vanhustenhuollon

on myönteistä että jälleen kerran tässä lisätalousarviossa tuetaan työllisyyttä ja työpaikkojen säilyttämistä tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja ikäihmisten hyvinvointia annetaan kriisiapua kunnille tämä on erittäin tärkeää toimintaa tässä ajassa

mutta se mikä minulle jäi edelleen epäselväksi kun kuuntelin tätä edellistäkin puheenvuoroa on se mikä on opposition ja erityisesti kokoomuksen todellinen vaihtoehto te toisaalta sanotte että on holtitonta menoa ja velkaa otetaan mutta käytännössä te ette esitä yhtään konkreettista toimea mihin te tätä rahaa ette holtittomasti jakaisi ettekö tukisi yrityksiä ettekö tukisi lasten ja nuorten hyvinvointia ettekö lisäisi koulutuksen

minun ikäiseni ja sitä vanhemmat muistavat romanian kommunistidiktaattori nicolae ceausescun jolla oli pakkomielle maksaa valtionvelka pois viimeistä lanttia myöten ja kaiken muun kustannuksella aivan tällä tavalla velkaan ei tietenkään pidä suhtautua velalle on paikkansa kun tulee yllättäviä tai äkillisiä menoja oleellista kuitenkin on että vippaamisesta ei tule pysyvä tapa rahoittaa pysyviä menoja oleellista on että kun omat varat eivät riitä menoihin toissijaisia menoja on lykättävä ja karsittava oleellista on on velanhoitosuunnitelma valtion tapauksessa velanhoitosuunnitelma tarkoittaa sitä että on tiekartta tilanteeseen jossa tulot ovat menoja suuremmat kaikki tämä puuttuu hallitukselta se puuttui ennen koronaa ja etenkin sen jälkeen ei ole kykyä priorisoida menoja ei ole suunnitelmaa eikä keinoja tuottavan työn lisäämiseen ja nyt salin vasen laita on jo keksinyt ettei velkoja tarvitse edes maksaa takaisin ja velkaantumisesta puhuminen on populismia

arvoisa rouva puhemies kokoomuksen kritiikin kärki on siis nimenomaan siinä että hallituksen esityksestä puuttuvat kaikki toimet joilla saataisiin pysyvästi työllisyyttä nostettua suomessa ne rakenteelliset uudistukset ja mitä kokoomus on tehnyt me olemme esittäneet jo viime vuonna ja me olemme

lisätalousarviokeskustelun yhteydessä lukemattomia toimia työllisyyden parantamiseksi ekonomistit arvioivat viime syksynä meidän pakettimme tuovan kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa me olemme painavoittaneet sitä nyt uskalletaan puhua jo yli sadastatuhannesta työpaikasta ja

tämä viiden miljardin lisäbudjetti merkitsee mallikasta siirtymistä kriisin hoidosta elvytykseen lisäksi tässä otetaan mallikkaalla tavalla huomioon myös lasten ja nuorten kokonaisten perheiden hyvinvointiin liittyviä asioita esimerkkejä elvyttämisestä ovat yritysten kustannustuki kuntien tukeminen koulutus tutkimus ja tuotekehitys asuntotuotanto maatilatalouden kehittäminen energiantuotanto elvytystä luultavasti joudutaan jatkamaan tosin tarkemmin kohdentaen kuin tähän asti ja selvää on että että yrityskohtaisia panoksia voidaan joutua lisäämään kun yritykset jotka tarvitsevat tukea ovat ehkä jatkossa suurempia talous alkaa elpyä jossain vaiheessa itsestään ja kasvu vahvistuu olennaista on löytää keinot tuottavuuden ja työllisyyden lisäämiseksi ja tällä hallituksella on kykyä löytää keinoja työn tuottavuuden ja työn määrän lisäämiseksi se on yhteistä hyvinvointia

lisätalousarviossa nimenomaan panostetaan tulevaisuuden työhön ja tuottavuuden kasvattamiseen nyt ennätysmäisesti lisätään aloituspaikkoja sellaisille aloille on niitä tulevaisuuden töitä lääkäreiden koulutus ja hammaslääkäreiden koulutus pitäisi ehdottomasti myös saada kuntoon kun tähän asiaan palataan se on se on selkeä epäkohta mutta siihen palataan tässä myös satsataan liikenneinfraan joukkoliikenteeseen kävelyyn uusiin kasvaviin kaupunkiseutuihin joita me tarvitsemme tässä maassa useampiakin kansallisiin kaupunkipuistoihin tämä vaikuttaa varsin tasapainoiselta kokonaisuudelta elinkeinopolitiikan osalta tämä suomen malmijalostuksen pääomittaminen on aika heikosti perusteltu kun ajatellaan että kaikkien ekonomistien mukaan osaamiseen investoiminen on meidän tulevaisuuden kannalta oleellista mutta kokonaisuutena tämä paketti on aivan ja ihan mielenkiinnolla kuulisin miten kokoomus sitten toimisi itse kun tässä eivät nämä mitkään osaamiseen satsaavat toimenpiteet tunnu kelpaavan

arvoisa puhemies edustaja orpo tässä väitti että ekonomistit ovat laskeneet heidän työllisyysesityksilleen kuudenkymmenentuhannen työpaikan vaikutuksen se ei ole totta jokainen voi käydä kokoomuksen nettisivuilla tarkistamassa että puolet tästä on pelkkää ilmaa jolle ei ole pystytty laskemaan mitään vaikutuksia ja siellä on vain kaksi toimenpidettä joille silloin siinä tilanteessa ekonomistit laskivat merkittävät työllisyysvaikutukset ne ovat ansiosidonnaisen leikkaus ja eläkeputken poisto tässä tilanteessa kun suomalaiset ovat joutuneet vastentahtoisesti työttömiksi te leikkaisitte heiltä ansiosidonnaista ettekä päästäisi ihmisiä eläkkeelle kun muutenkin on ikääntyneillä suuria vaikeuksia päästä hyvässäkin tilanteessa töihin tässä tilanteessa tarvitaan ekonomistien esitysten mukaisesti kysyntätoimia eikä tarjontatoimia nämä teidän toimenne ovat siihen menneeseen maailmaan tässä tilanteessa ne heikentäisivät työllisyyttä

talman nyt yritetään pelastaa taloutta rakennetaan siltaa tämän kuopan yli lähdetään pikkuhiljaa elvyttämään on että sopeuttaminenkin on edessä että sopeuttamisen tiekarttaa pitää piirtää tämä korkotaso ei ole ikuisesti olemassa meidän pitää myöskin pystyä hoitamaan nämä velat työllisyystoimet ovat entistä tärkeämpiä niihinkin pitää palata pian mutta kun tässä puhutaan epäluottamuksesta että ilman budjettirajoitetta holtittomasti esitetään menoja niin silloin vähintä mitä voi odottaa on se että itse ei niitä menoja esittäisi

nämä kaikki mukana perussuomalaisissa on kutakuinkin kaikki mukana se mikä tässä tosin ei ole mukana on se esitys että lennätetään tyhjiä lentokoneita mitä kovaan ääneen tässä pyydettiin esitettiin muutama viikko sitten ja siltä osin on toki hyvä

että taru on todellisuutta ihmeellisempää toivoisin sen sijaan kyllä keskustelua siitä ja toivottavasti voidaan siihen palata miten voitaisiin tehdä pitkän linjan sopimus siitä minkälainen on

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattien kritiikki tätä lisätalousarviota kohtaan ei ole yksittäisissä määrärahalisäyksissä joissa on sinällään ihan hyviä tärkeitä kohteita siellä esimerkiksi lapsiin ja nuoriin tehdään satsauksia

vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan

se on niin valtava luku että voisi kuvitella että tämä hallituksen lisätalousarvion painopiste olisi ehdottomasti siinä millä tavalla pystytään lisäämään työpaikkoja millä tavalla pystytään säilyttämään työpaikat suomessa sen sijaan hallitus on tehnyt tänne sellaisia määrärahalisäyksiä joita ei ole katettu koko niitten keston ajaksi muun muassa sinällään ihan tarpeellinen aloituspaikkojen lisäys mutta ei kuitenkaan määrärahoja siihen että nuoret saisivat suoritettua tutkintonsa loppuun

arvoisa puhemies tämä lisätalousarvio on äärimmäisen tarpeellinen työllisyyden kannalta jos me emme nyt vahvistaisi viranomaisten resursseja loisi luottamusta siitä että saamme pidettyä homman hanskassa myös ensi syksynä niin se loisi sellaisen epävarmuuden talouteen joka tuhoaisi työpaikkoja siksi tämä lisätalousarvio on aivan välttämätön määrärahalisäykset kunnille sairaanhoitopiireille ja yrityksille arvoisa puheenjohtaja orpo minusta te nyt pikkuisen selitätte pois sitä mikä teidän alkuperäinen kantanne tähän lisätalousarvioon oli minäpä lainaan kun lisätalousarvio julkistettiin te te sanoitte lisätalousarviolla piti hoitaa koronakriisiä mutta siitä tulikin holtitonta rahanjakoa eli orpon mielestä vielä kesäkuun alussa tämä lisätalousarvio oli holtitonta rahanjakoa ja lisäsitte että tätä vastuutonta rahalinkoa emme voi hyväksyä sanoitte että ette voi hyväksyä tätä lisätalousarviota nyt näyttää siltä että eduskunta suurelta osin tämän lisätalousarvion hyvä että olette tässä muuttanut kantaanne
arvoisa puhemies edustaja lindtman ei tunnu nyt millään käsittävän sitä miten valtion asioita hoidetaan talous on kokonaisuus se on kokonaisuus niin kuin edustaja lindtmanillakin kotona että mietitään tulot ja menot mutta te siellä vasemmalla mietitte täällä salissa ollessanne ensisijaisesti vain menoja ja sitä miten miten niitä yhteisiä verovaroja tai velkarahoja tuhlataan mutta kun pitää myöskin huolehtia ja miettiä niitä tuloja siksi se on holtiton siksi se on vastuuton koska teillä ei ole sitä tulopuolta sieltä ja ja se on se mitä me minusta on käsittämätöntä että sanotaan että minä en puhu täällä totta edustaja saramo me olemme nimittäin esittäneet useaan otteeseen työllisyystoimet eduskunnan tietopalvelu jota käsittääkseni tämä talo pitää luotettavana on arvioinut yli kolmekymmentätuhatta sen lisäksi on on muita ekonomistiarvioita meidän muista keinoista joilla päästään jo yli kuuteenkymmeneentuhanteen me olemme tehneet vastuullisia vaihtoehtoja ja ne ovat teidän käytössänne ottakaa ne mukaan sinne niin silloin tämä ei ole holtiton eikä vastuuton
arvoisa rouva puhemies tällä lisätalousarviolla pyritään tässä koronakriisin keskellä pelastamaan yritykset pelastamaan ihmiset huolehtimaan siitä että nuorilla ja lapsilla on tulevaisuutta kun katsoo sitä minkälaisen vastaanoton tämä kriisipaketti sai oppositiopuolueilta niin edustaja räsänen sanoi että valintatalossa heräteostoksia luottokortilla edustaja orpo sanoi että holtiton rahalinko ja edustaja halla aho sanoi että tämä on haisevan konkurssipesän rosvoaminen jälkeen olisi voinut kuvitella että olisi löytynyt aika lailla leikattavaa tästä esityksestä no minkä verran edustaja orpo kokoomus esittää tähän muutoksia nolla euroa minkä verran esittää kristillisdemokraatit nolla euroa perussuomalaiset sentään esittävät nolla pilkku nolla nolla nolla seitsemän prosentin muutoksen

puhemies lähdetään siitä talouden yleisestä kuvasta mikä tällä hetkellä on meillä ovat työllisyys ja talousnäkymät aika synkät mutta toivottavasti ne ovat kohenevat ja sitten mitä tulee tähän valtion velkaantumiseen niin pitäisi käsittää se että olennainen asia siinä on valtion velkasuhde elikkä

meidän pitää puolittaa velka tai sitten meidän pitää tuhlata bkt tässä on kaksi tapaa ja optimaalinen valtion velanottosuhde on noin puolet bktn kasvusta joka vuosi mutta niin kuin nähdään niin tänä vuonna otetaan aika paljon enemmän mutta toivottavasti ensi vuonna vähemmän otetaan velkaa keskeinen taloushaaste on talouden velkakestävyyden hoito eli menojen sopeutus vaikka velanhoitokustannukset ovat ihan kohtuullisia tällä hetkellä niin meillä on ongelma se että valtio velkaantuu holtittomasti elikkä valtiontalous on alijäämäinen

arvoisa puhemies tästä lisätalousarvioesityksestä voi sanoa että sen voi jakaa kahteen osaan ensinnäkin koronavaurioiden korjaamiseen ja toinen puoli on sitä että lähdetään elvyttämään taloutta jotta saamme meidän elinkeinoelämää ja taloutta ja työpaikkoja turvattua olemme nyt niin syvällä talousahdingossa että emme selviä tästä millään muulla kuin työllä ja yrittäjyydellä sen takia tarvitaan väistämättä konkreettisia työllisyyttä parantavia toimia ja niitä hallitus on tuomassa myös syksyn aikana me tarvitsemme myös konkreettista tiekarttaa siitä miten suomi siirtyy kestävään talouteen pitkällä aikavälillä ja millä se velanotto saadaan vakautettua mutta kun ajatellaan tätä talousarviota niin tässähän on kysymys nyt rahasta mihin tämä viisi pilkku viisi miljardia ennätyksellisen suuri määrä käytetään ja tästä asiasta näyttää että ei ole momentteihin tehty oppositiosta muutoksia ei kokoomuksesta ei kristillisdemokraateista ja pieni summa vain perussuomalaisten muutoksia tämä on arvokas asia että voimme olla yhtä mieltä nyt korona aikana

arvoisa arvoisa puhemies minustakin olisi todella mainiota jos tämä kriisi olisi siinä vaiheessa että nyt voisimme jo ryhtyä keskittymään siihen mitenkä jälkihoidosta selviydytään mutta valitettavasti en usko että kriisi on siinä vaiheessa eiliset työllisyysluvut oikeastaan todistavat sen puolesta että hallituksen esitys ja koko eduskunnan hyväksyntä tälle lisäbudjetille on sekä mittakaavaltaan että ajoitukseltaan oikea työllisyyden heikentyminen on nyt samassa mittakaavassa kuin finanssikriisin jälkeen on tapahtunut selvästi nopeammin työttömien ja lomautettujen yhteismäärä olisi eilisen tilaston mukaan jo yli seitsemäntoista prosenttia se kertoo siitä että kysyntään ja ihmisten epävarmuuteen luottamukseen liittyvät tekijät ovat iso tekijä tällä hetkellä erityisesti kotimaisen kulutuskysynnän osalta ja tämä budjetti kaiken kaikkiaan pyrkii tätä epävarmuutta lieventämään ja elvyttämään ja kun en ollut lisäbudjettia valmistelemassa niin uskallan myös kehua hallitusta siitä että mittakaava ja ajoitus olivat oikeat eikä edes näemmä näihin kohteisiin ole tässä eduskuntakäsittelyssä tulossa muutoksia ne on nopeasti valmisteltu mutta hyvä yhteisymmärrys näistä on mutta se mitä tapahtuu jatkossa epidemia toivottavasti suomen selätetty mutta maailmassahan se myllää vahvemmin kuin tähän asti vielä vielä kertaakaan lähes kaikkialla kansantuotteen tuleva ennuste näyttää olevan miinus viisi kuusi seitsemän miinus kahdeksan prosenttia ei tarvitse olla taloustieteilijä ymmärtääkseen että siitä tulee seuraamaan se että muitakin kuin lentolippuja jätetään tilaamatta tulee jäämään paljon tilauksia joissa meidän teollisuus on toimittajana saamatta lähiaikoina ja pahoin pelkään että tämän voi sanoa epidemiasta aiheutuvan terveyskriisin jälkeen talouskriisin kuvaa emme ole vielä nähneet yhdyn täysin kaikkeen siihen mitä on sanottu työllisyystoimenpiteistä hallitus on tähän mennessä osaratkaisun eläkeputkeen liittyen tehnyt se päätös noin viidentuhannen osalta on jo aiemmin tehty ja syksyn budjettikäsittelyssä huolellisen valmistelun jälkeen työllisyystoimia täytyy tehdä ja asettaa vielä aikaisempaa korkeampi tavoite se tavoite pitää tietysti mitoittaa tämän velkasuhteen kääntämisen mittakaavatarpeen mukaan tällä hetkellä se mittakaava arvio viimeisten ennusteiden mukaan on viisi miljardia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä mutta tämä on kyllä liikkuva maali emme me vielä tiedä mikä se mikä se on ja tämä vaatii kyllä tässä tilanteessa sitä että

arvoisa rouva puhemies hallitus pitää itsepäisesti kiinni ideologisesta tavallisille kansalaisille vahingollisesta hallitusohjelmasta ja velkaannuttaa ennennäkemättömällä tavalla koronasta riippumatta eiväthän valtiot koskaan maksa lainojaan pois neuvoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja edustaja arhinmäkikin muistutan edustajatoveria että entinen neuvostoliittokin maksoi velkansa pois syksyllä kaksituhattakolmetoista jolloin arhinmäki itse toimi ministerinä viimeisestä erästä saimme viisi miljardia dollaria ja nyt tässä lisätalousarviossa on menopuolella yli viisi miljardia euroa tunnustaako hallitus ohjelmansa vanhentuneen ymmärretäänkö velkasuhde tuleeko hallitukselta talouden sopeuttamista ohjaava tiekartta vai onko todella niin että tässäkin asiassa edetään edustaja arhinmäen edustamalla punaisella tiekartalla kohti velkalinkoa

arvoisa puhemies suomen hallituksen ruotsin koronastrategia hyvää vain omien mielestä jos tämä meidän reseptimme eli se että meillä on ennätyskorkeat julkiset menot ennätyskorkea veroaste ja euroopan jäykimmät työmarkkinat olisi kansainvälinen menestysresepti niin kuulkaa kaikki maailman maat seuraisivat meitä tällä viikolla tuli tieto siitä kuinka suomi on erittäin korkeiden kustannusten maa tavallisella kotitaloudella tavallisella perheellä ei jää juuri mitään säästöön ja nyt kun otetaan vielä tämä koronanjälkeinen tilanne jossa tässä maassa on nyt kaksisataatuhatta työtöntä työnhakijaa ja valitettavasti meidän näkymä niin koko ajan täällä vain odotellaan yhtä ainutta reformia ei ole ei yhtä ainutta reformia joka toisi uskoa nuorille muualta tulleille ihmisille esimerkiksi että he saisivat ensimmäisen mahdollisuuden työelämään velkaa osataan ottaa ja rahaa osataan jakaa mutta miten olisi jos panostettaisiin siihen että ihmisillä olisi varaa käyttää rahaa

koronan jälkeiset toimet ovat olleet hallitukselta ihan merkittäviä ja ja tästä kiitokset täytyy lähteä pikkuhiljaa liikkeelle ensin elvytystoimilla ja sitten investoinneilla me kaikki tiedämme että meidän väyläverkostossa on korjausvelkaa meidän tarvitsee sitä vähentää ja tällä tavalla elinkeinoelämän verisuonistoa kehitetään suomi elää viennistä ja me oletamme tietenkin että vienti lähtee uudelleen vetämään ja tällä tavalla parannamme suomen työllisyyttä myös tietyillä investoinneilla ja satsauksilla koulutukseen pidän erittäin merkittävänä tätä koko rahasummaa elvytystoimiin kaiken kaikkiaan kolme pilkku kuusi miljardia tätä ei näköjään oppositio hyväksy mutta niin kuin on tässä todettu ei teidän ole minkäännäköisiä momenttimuutoksia teillä on vain lausumia siellä olemassa tämä osoittaa sen että te olette samalla linjalla hallituksen toimenpiteet ovat merkittäviä

hyvistä toimista mitä hallitus nyt tekee tämä on aika koko suomen paketti ensimmäisenä voisi ottaa tämän ison kuntaosion kunnat ovat olleet ahdingossa koronan takia siihen laitetaan yksi pilkku että meidän päivittäiset arkiset palvelut siellä kunnissa toimivat toinen iso kokonaisuus on todellakin tie ja väyläverkosto sekin koskettaa koko suomea kolmantena asiana mitä oppositio haastaa kyllähän meillä aika iso paketti on yritystoiminnan tämänhetkisten ongelmien ratkaisuun kustannustuessa ja muussa mutta tulevaisuuteen esimerkiksi malminjalostuksen sijoitukset ja ja akkuteknologiaan tulevat asiat koulutukseen tulevia asioita niillä haetaan uusia uusia erinomaisia aloituksia uusille toimialoille yhtä lailla tällä tullaan vientiä vientiä ja yritystoimintaa kiihdyttämään todellakin odottelen vähän niitä lukuja mitkä ne muuttuneet luvut sitten ovat kokoomukselta ja ja myös kristillisdemokraateilta millä te haluatte muuttaa ne arvoisa

viimeksi tänään olemme kuulleet valiokunnassa kuinka koronatoimet ovat onnistuneesti auttaneet selviämään kevään yli samoin kuulimme myös haasteista muun muassa freelancereiden ja itsensä työllistävien tukimuotojen osalta töitä siis myös koronatoimissa riittää yhä perustulo tai negatiivisen tuloveron kokeilu tuo toivottavasti näille ryhmille pysyvämpiä ratkaisuja kokoomus kysyy millä huolehdimme tulonmuodostuksesta elvytyspaketilla on nimenomaan pidetty yrityksiä pystyssä jotta työpaikat säilyvät ja kriisi ei pitkity on panostettu tulevaisuuden kilpailukykyyn vahvistamalla satsauksia koulutukseen ja korkeaan osaamiseen ja tutkimukseen osaaminen on pienen vientivetoisen maan menestyksen edellytys siksi on tärkeää huolehtia ettei suomi ajaudu osaajapulaan väestön ikääntyessä elvytystoimissa vahvistamme kilpailukykyä myös sillä että toimet kohdistetaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisen tämä työ on kaikilla edessä tulevaisuudessa

valtiovarainministeri vanhasen puheenvuoro oli viisas ja rauhoittava ja kuvasi hyvin tämän tilanteen josta vallitsee joltinenkin yksimielisyys nyt on järkevää käyttää alijäämää alijäämän lisäämistä puskuroimaan tätä sokkia ja niin kuin ekonomistit kaikissa maissa muistuttavat sen jälkeen on oltava uskottava sopeutumisohjelma vihriälän raportissa myös sanotaan että se pitää esittää samaan aikaan kun näistä elvytystoimista päätetään ja panna toimeen mahdollisimman pian tämän vaalikauden aikana kun talous alkaa elpyä muistakaa sekin kohta vihriälän raportista mutta arvoisa hallitus se syy miksi minä en jaksa uskoa että te kykenette tähän on se että olen jo nähnyt teidän toimivan vastaavassa tilanteessa jossa ei ole taantumaa mutta on suuri rakenteellinen ongelma se oli silloin kun hallitus aloitti eikä kukaan ollut koronakriisistä kuullutkaan te panitte vain rahaa menemään ei tehty mitään sopeutumistoimia tai työllisyysreformeja vaikka oltiin juuri siinä tilanteessa kiitos

arvoisa puhemies hallitus kyllä tunnistaa joitakin näitä ongelmia esimerkiksi kaoottisen kuntatilanteen mutta ei selvästikään aivan näe syitä siellä taustalla koronahan ei toki ole mikään syy kuntien surkeaan tilanteeseen mutta korona on toki hallitukselle tarjonnut eräänlaisen savuverhon jonka takana ottaa velkaa ja laittaa sitä tuutata sitä joka tavallisesti ei riitä tämä on hyvin tyypillistä mutta se että te huudatte täällä näiden momenttimuutosten perään juuri osoittaa että te ette edes ymmärrä mitä tarkoittaa rakenteellinen ongelma tai krooninen menokohde te ette suostu tarkastelemaan näitä asioita lainkaan te kysyitte mistä hyvästä te leikkaisitte ei tämä ole oikea kysymys kyllä me keksimme täällä lisää hyviä kohteita joihin te voitte laittaa veronmaksajien työssä käyvien ihmisten verorahoja

on sitä että laitatte lisää veronmaksajien rahoja julkisen sektorin paisuttamiseen ei tässä ole mitään mieltä ainoastaan työllisyysviranomaisille lisää rahaa kuntakokeiluja lisää rahaa siihen että saadaan maahan ihmisiä jotka eivät koskaan työllisty

koetetaan suhteellistaa tätä tilannetta meillä oli siis viidenkymmenenviiden miljardin budjetti tälle vuodelle ja nyt käytetään kaksitoista miljardia enemmän näihin koronakriisistä aiheutuviin suoriin kuluihin ja talouteen työllisyyden työpaikkojen ylläpitämiseen menee kaksi viiva kolme miljardia suoraan ja sitten lisäksi verojen subventointiin se on noin kaksituhatta euroa per asukas jos ajattelette niin se ei ole mikään mahdoton summa siihen että pidetään pyörät pyörimässä pidetään mahdollisimman monta työpaikkaa ja yritystä hengissä se on työllisyyspolitiikkaa se on myös

pyritään ja siihen että me pidämme nykyiset työpaikat on paljon kalliimpaa lähteä konkurssien jälkeen rakentamaan uutta kuin että säilytetään mahdollisimman moni olemassa olevista työpaikoista ja tämä on hallituksen strategia joka on aika hyvin toiminut tähän saakka nyt tarvitaan niitä lisätoimia pysyvien työtilaisuuksien luomiseksi ja kasvun

arvoisa puhemies edustaja purra piti juuri minusta arvokkaan puheenvuoron siitä että jos perussuomalaiset tekisivät tämän paketin me tekisimme tämän hyvin toisella lailla jos katsoitte esimerkiksi meidän viime viime kauden malttakaa edustaja arhinmäki ihan hetki rauhoittukaa no hyvä voisitte vaikka siinä rauhallisuudessanne perehtyä siihen perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin me rakennamme hyvin toisella tavalla koko tämän mallin ja me satsaamme ensisijaisesti suomalaisiin kohteisiin me muun muassa rakentaisimme toisella tavalla sen että saastuttaja maksaa elikkä panostaisimme niihin maihin ja velvoittaisimme ne ne maat maksamaan tämän teidän ilmastohömpötyksenne jotka todella saastuttavat teillähän oli keinoina sitten tähän työllisyyteen ilmeisesti kävely ja puistot kuulin kuulin aikaisemmin se nyt ei hirveän hirveän työllistävää ole teidän kannattaisi perehtyä siihen niin näkisitte miten me rakentaisimme sen toisin

puhemies vielä kerran palaan tähän kokoomuksen vaihtoehtoon sen vaihtoehdon keskeinen sisältö on työllisyystoimet jotka me olemme listanneet jotka on eduskunnan tietopalvelu arvioinut ja viimeisten arvioiden mukaan on todennettavissa jopa yli sadantuhannen uuden työpaikan vaikutukset ne ovat toimeenpantavissa siellä on osa sellaisia toimia jotka purisivat heti mutta olisi helppo tehdä huoli on siis siinä että hallitus kerta toisensa jälkeen lykkää todelliset työllisyystoimet kauemmas nyt te olette sanoneet että päätetään uudesta tavoitteesta syksyllä ei ei sitä voi lykätä teidän pitäisi nyt tehdä päätöksiä siitä mitä valmistellaan kun tämä on nyt jo näin pitkällä ja syksyn riihessä tehdä konkreettisia päätöksiä jos te ette pysty siihen syksyllä sitten ovat edessä kuntavaalit te ette pysty yhtään mihinkään sitten kun on puoliväliriihi kehysriihi seuraavana keväänä ja sitten ollaankin jo liian lähellä seuraavia vaaleja se kilpailukyky heikkenee nyt ja se työttömyys syöksyy nyt ja jos kilpailukyky laskee niin se on pysyvä rakenteellinen ongelma meidän kilpailukyvylle ja se linkoaa meidän velkaantumisemme taivaisiin kokonaisuudesta kokoomus on huolissaan

puhemies en voi olla ihmettelemättä sitä että kun olemme eläneet tässä raskasta koronakevättä joka on kohdannut yhteiskuntaa ja koetellut terveydenhuoltoa ja taloutta ja totta kai työllisyyttäkin niin odottaako kokoomus nyt että sen sijaan että olemme keskittyneet näihin akuutteihin koronan hoitotoimenpiteisiin ja esitämme nyt viiden pilkku viiden miljardin elvytyspakettia jotta voimme toimia toisin ettemme tee niitä samoja virheitä mitä edellisten

huolehtimatta ihmisistä tänä korona aikana ja keskitytty näihin rakenteellisiin työllisyystoimiin täällä valtiovarainministeri vanhanen viisaasti totesi että ne tehdään harkiten huolellisesti ja budjetin yhteydessä palataan niihin työllisyystoimiin tämä on mielestäni vastuullista politiikkaa sen sijaan että te esitätte että tämä olisi täytynyt tehdä nyt akuuttina virusaikana

arvoisa rouva puhemies tuossa kyllä ehdin jo perua puheenvuoroni mutta käytän sen nyt kun se tässä minulle annettiin ihmettelen kyllä tätä keskustelua mitä täällä nyt käydään me olemme kriisin oloissa me olemme edelleen kansainvälisen talouskriisin oloissa joista pieni suomi pieni kansantalous yrittää nyt muun muassa tämän elvyttävän lisätalousarvion avulla päästä eteenpäin

mikä se kokoomuksen talouspoliittinen linja on vastustatte näitä lisäyksiä vastustatte näitä lisäyksiä mitä nyt tässä lisätalousarviossa on tehty vastustatte elvytystä mitä tekee suomalainen yrittäjä kun kun äänestää jatkossa kokoomusta ei ole mitään tietoa siitä haluatteko te elvyttää vai ettekö haluatteko tukea kotimaista kysyntää vai ettekö voisitteko nyt olla vähän selvempiä tämän oman kantanne

kyllä työpaikkoja yrityksiä hyvinvointia on pitänyt turvata tässä ja kokoomus on itse asiassa kohdennettuja lisäyksiä tehnyt tämän kriisin aikana aika usein on käynyt niin että hallitus on tullut kokoomuksen linjalle mutta valitettavasti aika usein liian myöhään myös nämä menokohteet emme ole niitä kritisoineet mutta meidän vaihtoehdossamme on velkaantumista nolla pilkku seitsemän miljardia eli seitsemänsataa miljoonaa euroa vähemmän hallituksen esityksessä kun pysytään totuudessa nämä menokohteet ovat valtaosin perusteltuja kuten aina miksi eivät siis olisi mutta meidän huolemme on se että hallitus ei ole samaan aikaan pystynyt päättämään ensimmäisistäkään konkreettisista toimista joilla työllisyysastetta nostettaisiin kestävää kasvua vahvistettaisiin kestävyysvajetta kurottaisiin umpeen ja lisävelkaantuminen arvoisa puhemies saataisiin päättymään edes kaksituhattakolmekymmentä luvulla näitä hallituksen työllisyystoimia me odotamme tämä hallitus on pystynyt tekemään työllisyystoimia viisituhatta mutta

puhemies hallitus tekee niin kuin aikaisemmin on päätetty syksyn budjettiriihessä myös niitä työllisyystoimia joita täällä peräänkuulutetaan ja sen lisäksi asettaa aikaisempaa korkeammat tavoitteet jotka edellyttävät sitten myös valmistelua eli eli tavoitteenasettelu ei tarkoita sitä että syksyn budjettiriihen päätöksistä päätöksistä luovuttaisiin mutta tässä työllisyyskeskustelussa tietysti ehkä kansalaisten silmissä sekoittuu se ovatko ovatko työllisyystoimia ainoastaan säännöksiin ja järjestelmään liittyvät työvoiman tarjontaa lisäävät päätökset vai myös muut elvytykseen ja talouspolitiikkaan liittyvät päätökset hallitus on tehnyt runsaasti sentyyppisiä päätöksiä jotka luovat tilaa uudelle kasvulle ja työllisyydelle eli työllisyyspolitiikassa tarvitaan paitsi työvoiman tarjontaa tarvitaan tuottavuuden lisäystä tarvitaan myös julkisen vallan puolelta niin kuin kaikkialla maailmassa

sellaisia päätöksiä jotka jotka ikään kuin luovat tilaa uudelle kasvulle ja näin mennään työllisyyspolitiikkaa ei pidä minusta rajoittaa myöskään tässä poliittisessa keskustelussa vain näihin työvoiman tarjontaa lisääviin kohtiin ne ovat ne ovat tärkeitä mutta ne eivät yksin koskaan riitä

arvoisa rouva puhemies lisätalousarviossa ehdotetaan tukea jolla turvataan lasti ja matkustaja alusvarustamoiden toiminta se on hyvä ja tärkeä koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitustoimien seurauksena suomalaisten suomalaisten lasti ja matkustaja alusvarustamoiden kassavirta on vähentynyt merkittävästi ja toimintaedellytykset ovat suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen suuntautuvassa liikenteessä matkustajamäärät ovat niin alhaiset ettei näitä liikenneyhteyksiä ole kannattavaa operoida samaan aikaan on usein viisikymmentä rekkaa jokaisen matkustajalautan autokannella mikä on tärkeää suomen huoltovarmuudelle ruoan ja lääkkeiden suhteen valtioneuvosto tulee tekemään vielä asetuksen jossa on tarkemmat toimintaohjeet olisi tärkeää varmistaa että tämä tuki maksettaisiin takautuvasti yhdeksästoista kesäkuuta alkaen alkaen huoltovarmuuskeskuksen tuki loppui nimittäin kesäkuuta ja on olennaista että tuota ajan jaksoa ei tule sillä se vaarantaa varustamoiden elinvoiman ja edellytykset selvitä talven yli ensi vuoden huippusesonkiin

otetaan tähän vielä kolme puheenvuoroa ja sitten tehdään niin sanottu hillitty vaihto tässä näin seuraavana on edustaja östman sitten edustaja ja sitten otetaan tähän vielä edustaja kanerva

arvoisa rouva puhemies kaksikymmentä miljardia lisää julkista velkaa kaksikymmentä miljardia emme puhu mistään pienestä kuopasta tai edustaja arhinmäki pienestä luottokorttilimiitistä taloushistoriassa valtioiden maksukyvyn rajana on pidetty yhdeksänkymmenen prosentin velkaantumisastetta tällä velkatahdilla raja häämöttää aiemmin kunnia asia oli että lapsille ja lapsenlapsille haluttiin usein omasta hyvästä tinkien jättää perintöä nyt jälkipolville on jäämässä paitsi vinoutunut ikärakenne myös jättivelat ulosmittaako ulosmittaako tämä sukupolvi ahneuksissaan itselleen liikaa paitsi luonnosta myös taloudesta hukaten samalla sen mitä aiemmat sukupolvet ovat rakentaneet lisääntyvä velkaantuminen ei ole kestävä ratkaisu me kristillisdemokraatit odotamme hallitukselta kattavia työllisyys ja sekä rakenneuudistuksia jo tänä vuonna kannattaa lukea ryhmämme lausumat ja lisätalousarvioaloitteet

arvoisa puhemies pääministeri puhui juuri hyvin viisaasti ja ja tämän pohjalta onkin minun mielestäni hyvä kysyä korjaan valtiovarainministeri te istuitte siinä ja tehän ette halunnut olla varapääministeri mutta jatketaan elikkä valtiovarainministeri vanhanen puhuu hyvin viisaasti ja tämän pohjalta onkin syytä kysyä onko kokoomus oppositiossa ollessaan unohtanut miten työtä luodaan minun mielestäni se on hyvin relevantti kysymys eli vastustatteko panostuksia yrityksiin koulutukseen ihmisiin palveluihin luottamuksen vahvistamiseen ne ovat aivan ratkaisevia sekä panostuksia vientiin niitäkö te vastustatte toivottavasti ei kuitenkaan näin tämä kokonaisuuden mittaluokka kohteet ja ajoitus ovat aivan linjassa sen kanssa mitä asiantuntijat laajasti suosittelevat eli akuutit kriisitoimet kohdennetut toimet sosiaalisen kriisin torjuntaan ja talouden elpymistä tukevat panostukset

valtiovarainministeri vanhanen tiedämme kumpikin että julkisen vallan parhaimminkaan osuvat työllisyystoimenpiteet eivät ole tällaisessa tilanteessa niitä jotka tuovat luovat uuden työllisyysbuumin maahamme muun muassa innovatiiviset toimenpiteet ovat pitkällä tähtäimellä kyllä totta kai ratkaisuja joilla edesautetaan työllisyyttä mutta nyt ollaan tilanteessa jossa tarvitaan yritysvetoisia ratkaisuja työllisyyden tason rakenteen selvästi muuttamiseksi tällä hetkellä vilpittömästi sanon työllisyysratkaisujen puutteesta että on hätkähdyttävää ollut nähdä missä ne viipyvät miksi niitä ei ole tullut sen vuoksi kysyn teiltä kun tunnette hyvin asian että näettekö te että työmarkkinajärjestöjen merkittävä vastuunkannon lisäämisen velvoite olisi tässä tilanteessa myöskin sellainen jolla työmarkkinakentässä saataisiin uudistuksia aikaan paikallinen sopimus niihin erityisesti mukaan lukien

arvoisa puhemies tuolta tv ruudun takaa tätä keskustelua seuranneena työllisyyshän ymmärrettävistä syistä nousi sitten tähän keskustelun keskiöön ihmettelen tätä kokoomuksen työllistämislistaa kun täältä luetaan kolme ensimmäistä kohtaa kohtaa porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva luovutaan työttömyysputkesta edistetään paikallista sopimista missä ovat ne työllistämistoimenpiteet onko kokoomuksen linja se minkä edustaja lepomäki omassa tviittauksessaan totesi että lopetetaan maakunnissa tyhjillä lentokoneilla lentäminen eli viedään edellytykset suomalaiselta vientiteollisuudelta maakunnista liikkua liikkua ympäri eurooppaa

ovat halunneet antaa hallitukselle työrauhan koronakriisin hoidossa kevään aikana me olemme tukeneet hallitusta tartuntojen estämiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja tehneet myös ehdotuksia talouden toimintaedellytysten säilyttämiseksi arvoisa puhemies on ymmärrettävää että julkinen velka kasvaa näin väliaikaisesti normaalivuosia enemmän mutta kun ainakin epidemian ensimmäinen aalto näyttää olevan nyt rauhoittumassa niin meidän on alettava suunnitella tulevaisuutta myös pidemmällä aikavälillä suomen julkinen talous ei saa ajautua syöksykierteeseen kiihtyvän velkaantumisen myötä ja olen kyllä erittäin huolissani tämän hallituksen toiminnasta ja ohjelmasta arvoisa puhemies hallituksen tulee jatkossa asettaa menokohteet tärkeysjärjestykseen sen tulee karsia kunnille määrättyjä velvoitteita ja sen on pidättäydyttävä pidättäydyttävä ei välttämättömistä uusista uusista menoeristä niihin kuuluvat myös eun miljardien eurojen takausvastuut maahanmuuton ja kehitysavun kustannuksista puhumattakaan

arvoisa puhemies kun kuuntelee tätä keskustelua niin sellainen käsitys että meillä olisi jotenkin kovin erilainen käsitys siitä mitä nyt pitäisi tehdä mutta kun katsoo niitä konkreettisia muutosesityksiä joita on tehty niin tilanne ei enää olekaan samankaltainen niin oppositio kuin hallitus näyttää olevan sitä mieltä että hallituksen esitys nyt tehtävästä lisätalousarvioesityksestä kohdistuu ja myös mittaluokaltaan osuu oikeaan kritiikki tuntuukin siis osuvan ennen kaikkea siihen onko tehty työllisyystoimia tai niitä rakenteellisia uudistuksia ja onko niitä tehty oikeaan aikaan nyt on syytä myös huomata että tähän aikataulumuutokseen on osin vaikuttanut koronakriisi joka on osunut paitsi suomeen niin koko maailmaan mikä varmasti on syytä myös oppositiossa tiedostaa hallitus on sitoutunut tekemään lisää uudistuksia myös työllisyyden edistämiseen liittyen niitä kyllä syksyllä on luvassa ja on esimerkiksi työttömyyseläkeputken alarajan nostaminen vuodella on jo tehty arvioitu työllisyysvaikutus viisituhatta henkilötyövuotta

arvoisa rouva puhemies tästä lisätalousarviosta puuttuvat kaikki olennaiset vastuulliseen ja kestävään taloudenpitoon puuttuvat keinot rahaa pannaan surutta likoon ja ministerit kilvan ylpeilevät sillä kuka heistä kuluttaa eniten lapsikin osaa tällä tavoin käyttää rahaa mutta lapsille te te olette arvon hallitus varanneet maksajan roolin taito tuoda kelvollisia esityksiä jotka tuovat työtä ja vievät maan talouden takaisin raiteilleen vaatii taitoa mutta sitä teillä ei tunnu olevan täällä edustaja kysyi mitä ovat ne työllisyyskeinot kyllä paikallinen sopiminen vapauttakaa sopiminen suomalaisille työpaikoille miksi te haluatte pitää sen ay liikkeen tiukassa pihdissä miksi ei suomalaisilla työpaikoilla voi vapaasti sopia siitä kuinka työtä tehdään se lisää työllisyyttä

jälkeen ministeri vanhanen
arvoisa puhemies edellinen puheenvuoro oikeastaan aika hyvin tiivisti kokoomuksen oppositiopolitiikan eli niin kuin orpo aiemmin kopra tässä kauhisteli tätä rahan jakoa vaikka samaan aikaan tosiasiassa eduskunta erittäin laajasti hyväksyy tämän lisätalousarvion se on selvää

jos nyt oikein ymmärrän että ennen kuin kunnat tai sairaanhoitopiirit olisivat saaneet nämä tarpeelliset rahat tai ennen kuin olisimme saaneet sitä resurssia jolla me tuemme esimerkiksi koulupudokkuuden vaarassa olevia suorittamaan näyttötutkintoa niin kokoomus olisi halunnut päätökset esimerkiksi toimeentulotuen ja työttömyysturvan leikkauksista tähän arvoisa puhemies olen kyllä enemmän ja hallituksen linjoilla siinä että tämä työllisyys ja rakenneuudistus valmistellaan huolella kokonaisuutena ja siellä tarvitaan työvoiman tarjontatoimia mutta tarvitaan myös osaamisen vahvistamista esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamista

vihriälän työryhmä viittasi eli mennään juuri niiden askelmerkkien mukaan joita asiantuntijat ovat hallitukselle suositelleet

oikealla ja terveellisellä hyvällä tavalla esille myös ne ideologiset erot joita meillä on aina liittynyt suomalaiseen politiikkaan ja varsinkin työmarkkinoihin liittyvät erot erot edustaja kanerva hyvin peräänkuulutti mikä tässä on järjestöjen vastuu kyllä kyllä sitä vastuuta on sekä työllisyystoimien osalta että myös tämmöisen perinteisen kokonaiskilpailukyvyn näkökulmasta itse kyllä pahoin pelkään että se heijastusvaikutus joka tulee tuolta maailmantalouden ja meidän vientimaiden kansantuotteiden laskusta tulee herättämään todella suuria kysymyksiä siitä millä me saamme vientiä pidettyä pidettyä yllä mutta

vastalauseet lävitse on hyvä muutama huomio tehdä ensinnäkin kokoomus kaikesta kritiikistä huolimatta te vastalauseessanne asetatte rajan sinne että julkinen velkataso ei saisi ylittää kahdeksaakymmentä prosenttia tämä on minusta aika hyvin arvioitu tämä on realistinen arvio mutta sehän tarkoittaa sitä että tekin mielessänne tiedostatte sen että tämän kriisin syvyys on sellainen että neljäkymmentä viiva viisikymmentä miljardia tulee velkaa lisää tämän kriisin alkuvaiheeseen verrattuna neljäkymmentä viiva viisikymmentä miljardia on se mikä tämän vuosikymmenen näkymä on ja se kertoo tästä mittakaavasta

hyväksytte että väliaikaisesti voidaan velkaantua minä pahoin pelkään että tämä ei ole väliaikaista vaan velkaantuminen on tämän vuosikymmenen ongelma

teidän analyysissanne tässä vastalauseessa kun arvioitte näitä tulevaisuuden uhkia sanotaan että huolestuttavin riski liittyy tähän epidemian toiseen aaltoon ja siihen liittyen kotimarkkinoilla joudutaan taas vähän sulkemaan se on ilman muuta tärkeä riski mutta kyllä se ja tässä oikeastaan finanssikriisin kokemukset antavat taustaa

liittyy tähän maailmanmarkkinaan ja meidän eurooppalaisten vientimarkkinoiden kehitykseen ja sitä kautta tulevaan takapotkuun siitä kuinka paljon menetämme

puhemies perussuomalaiset ovat todella huolissaan tästä talouden kokonaiskuvasta meitä hirvittää se suunta jossa otetaan lisää velkaa ja samalla tulee lisää veroja mikä on suomalaisen työn tulevaisuus työntekijöiden ostovoima heikkenee verotus kasvaa kilpailukyky heikkenee te verotatte yritykset kuoliaiksi ja ne reformit ne uudistukset mitä oikeasti tässä maassa tarvitaan jäävät yhä uupumaan toki kannustamme yhä että hallitus ryhtyisi pikaisesti muutokseen perussuomalaiset ovat tuoneet esiin sellaista epäkohtaa että kun näiden eräiden maahanmuuttajaryhmien työttömyys on yhä ihan valtavaa ja pääkaupunkiseudulla kaikista sosiaaliturvamaksuista jo noin neljäkymmentä prosenttia menee maahanmuuttajille tähän vain lennättämällä uusia teini ikäisiä valitettavasti aika pitkäksikin aikaa mahdollisesti sosiaalihuoltoon joutuvia ihmisiä tänne lisää mikä on teidän

lisätalousarvion panostukset infraan työllisyyteen ja koulutukseen ovat ekonomistien suositusten mukaisia ne rakentavat siltaa tulevaisuuteen opposition toivomat sopeutukset olisivat täysin vastuuttomia ja ennenaikaisia keskellä koronakriisiä ja johtaisivat inhimilliseen ahdinkoon ja haittaisivat talouskasvua perussuomalaiset sekä toivoivat panostuksia kunnille että peräänkuuluttivat leikkauksia julkiselle sektorille aika ristiriitaista ja vieläpä samassa puheenvuorossa ja kuntia kurittavan koronakriisin keskellä

elpymistä ei pidä vaikeuttaa liian aikaisilla nyt pitää tukea tavallisia ihmisiä ja yrityksiä selviämään koronakriisin yli pitää tukea kuntia koulutusta sekä lapsia ja ja nuoria selviämme talouskriisistä vain elvyttämällä

arvoisa rouva puhemies koronakriisi aiheuttaa monenlaista velkaa paitsi rahallista myös hoitovelkaa annan syksylle hieman evästyksiä ja toivon että kiinnitätte erityistä huomiota siihen että ihmiset pääsevät hoitoihin pääsevät leikkauksiin hoitojonot vetävät ja hoitotakuun puitteissa toimitaan on erittäin huolestuttavaa mikäli koronan toinen aalto tulee ja todennäköisesti myös tulee valmistauduttava kaikin mahdollisin keinoin on huolestuttavaa että terveydenhuollon sektori jota me varmasti kaikki pidämme äärettömän tärkeänä on koronakuilussa jäänyt sinne kuilun pohjimmaiseksi hoitajat eivät ole saaneet koronalisiä päinvastoin heidän työehtojaan ja työssäoloaan on tiukennettu toivoisin että huomaisitte hallituksessa myös tämän asian ja ehkäpä myös mainitsisitte jossakin puheessanne sen terveydenhuoltosektorin tärkeyden koronalisä olisi kuulunut hoitajille aivan kuten puolustusvoimat aikoo korottaa rauhanturvaajien tulevia palkkioita koska heitä ei tahdota saada kentälle hoitajatkin ovat kohta kadonneet

puhemies koen itse olevani aluepolitiikan puolustaja ja kannatan hajautettua yhteiskuntaa ja kyllä täytyy todeta että silloin vuosina yksitoista viiva viisitoista kokoomuksen ollessa pääministeripuolueena vallan kahvassa seurasin että ette kyllä todellakaan pyöritellyt silloin peukaloita silloin lakkautettiin varuskuntia kuntapalveluista leikattiin miljarditolkulla suurella kuntauudistuksella pyrittiin lakkauttamaan kaksisataa kuntaa ja seutukaupunkia

halutaan nyt tehdä asioita toisin tässä on tulossa miljardiluokan investoinnit millä on tarkoitus olla vipuvarsivaikutus ja saada nimenomaan yksityisiin yrityksiin lisää työpaikkoja täällä laitetaan metsäteollisuuden infraan rahaa siellä on esimerkiksi tosi suuret kuljetusketjut mitkä toimivat siellä on ilmastorahastoa malminjalostusta asuntotuotantoa makeraa energiatukia laivanrakennusta lämmitystapamuutosta ja vaikka mitä tämä on koko suomen koko suomen asia ja tässä ajatellaan ei vain tiettyjä kaupunkikuntia vaan nimenomaan alueita ja maakuntia

arvoisa rouva puhemies työllisyys ja taloustilanne on kiistatta koronakriisin jäljiltä huolestuttava ja siksi hallitus jatkaa tällä neljännellä lisätalousarviolla koronakriisin jälkihoitoa kestävällä tavalla lisätalousarvion kestävällä elvytyksellä panostamme samaan aikaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan että työllisyyden parantamiseen tutkimus vuoden kaksituhattakahdeksan talouskriisin jälkeisestä elvytyksestä osoitti että vihreään elvytykseen käytetyt rahat loivat kolme kertaa enemmän työpaikkoja kuin fossiiliseen talouteen laitetut veroeurot työelämäprofessori vesa vihriälän työryhmä on nostanut tehokkaana elvytyskeinona esiin muun muassa vihreän teknologian edistämisen tutkimuksen ja tukien avulla raideinvestoinnit ja muun päästöttömän liikenteen kehittämisen sekä rakennusten energiaremontit ja uusiutuvan energian edistämisen

edustaja mäkynen poissa

jo jo ennen tätä tämä hallitus tuli tunnetuksi siitä että se lykkäsi jatkuvasti työllisyystoimia mutta sillä ei tietystikään ollut mitään vaikeuksia laittaa miljoonia menemään kun koronakriisi iski jonka epidemian hallitus on sinänsä hoitanut hyvin kuten olen monasti sanonut niin silloin nämä miljoonat vaihtuivat miljardeiksi täällä luetellaan kaikkea hyvää mitä näillä miljardeilla saadaan ei kai se ole mikään vaikea asia minä luulen että me pystyisimme tässä salissa sopimaan helposti kymmenen miljardia lisää hyviin kohteisiin ehkä paljon enemmänkin ongelmahan on se kuten täällä monta kertaa on todettu että hallitus lykkää kaikkia niitä työllisyystoimia kestävää kasvua tukevia toimia ja on toistaiseksi keskittynyt vain näihin menonlisäyksiin nyt keskusta ja valtiovarainministeri vanhanen ovat virittäneet aikamoisen tikittävän

syksyllä työllisyystoimia tehdään toivotamme ministeri vanhaselle ja keskustalle menestystä vai tyydyttekö edelleen olemaan vasemmistopolitiikan tukipuolueena

arvoisa puhemies edustaja purra täällä salissa aikaisemmin otti ansiokkaasti esiin sekä kuntien tilanteen että julkisen sektorin salin vasemmasta reunasta vähän irvaillaan tälle aiheelle suomessa on oecdn vertailun mukaan maailman toiseksi suurin julkinen sektori ero ranskaan on hitusen hieno samalla suomi on euroalueen kallein maa suomen kalleus ei ole sattumaa se on seuraus kustannusrasituksesta joka viime kädessä seuraa liian raskaasta julkisen sektorin taakasta tähän lisäbudjetin jälkeisiin me tulemme kokemaan veronkorotuksia ja lisää veronkorotuksia edustaja lohikoski totesi että tavallisia ihmisiä autetaan tällä lisätalousarviolla selviämään eikö hyvänä sopeutustoimena juuri tälle ryhmälle olisi esimerkiksi polttoaineveron korotuksesta luopuminen joka on jo tälle kesälle tulossa

arvoisa puhemies sanon vain lyhyesti tähän kuntien tilanteeseen kun slunga poutsalo otti sen esiin en ehtinyt puheenvuorossa sanoa olin hieman huolestunut muun muassa yhtenä edustajana edustaja purran puheenvuorosta hän on siis hallintovaliokunnan puheenjohtaja joka joka vastaa muun muassa kuntien asioista kun hän totesi että korona ei ole syy kuntien kaoottiseen tilanteeseen voin kyllä kuntapäättäjänä kertoa että että kuntien taloudessa oli tietysti aikaisemminkin vaikeuksia mutta kyllä tämän koronan myötä siellä isot alijäämät ovat tulossa esimerkiksi omaankin kuntaani sata miljoonaa helsinkiin puoli miljardia ja ja noin kolme miljardia kaiken kaikkiaan ja osa siitä nyt noin puolitoista tulee tällä lisätalousarviolla hoidetuksi eli kyllä se tämän vuoden kuntien kaoottinen tilanne on hyvin pitkälle tästä koronasta johtuvaa ja sen takia toivoisin että tätä ei nyt vähäteltäisi kuntataloudessa vaan annettaisiin nyt tuki niille toimille joilla hallitus nyt tukee kuntia niitä tarvitaan varmasti vielä

yhtyä edustaja lindtmanin puheeseen kuntien tukemisesta myöskin panostukset lapsiin ja nuoriin panostukset koulutukseen ja panostukset ennen kaikkea kunnille tätä lisätalousarviota ovat kunnat nimenomaan odottaneet ja toivoneet pitkän aikaa maakuntiin tulevilla tie ja

nimenomaan parannetaan työllisyyttä koko suomessa ja kun katsoo lisätalousarviota ja opposition siihen jättämiä vastalauseita niin juuri näihin myöskin oppositio yhtyy ei siellä ole muita esityksiä oikeastaan mielellään kuulisi oppositiolta mitä te todella haluatte muuttaa tästä lisätalousarviosta kyllä keskustan mielestä työllisyys on tärkeä asia ja varmasti palataan myöskin syksyn budjettiriihessä niihin toimenpiteisiin millä työllisyyttä parannetaan jatkossa

arvoisa puhemies aloitetaan sitaatilla edessä oleva sopeutus pitää tehdä näiden kahden kanssa päällekkäin ja samaan aikaan näin sanoi viisaasti valtiovarainministeri vanhanen tarkoittaen näillä kahdella kotimaista elvytystä ja eurooppalaista elvytystä ja sitä että sopeutus siis pitää tehdä näiden kanssa päällekkäin ja samaan aikaan eli niitä päätöksiä joilla tuloja pysyvästi tuodaan menojen tasolle pitää tehdä samaan aikaan ja päällekkäin ei tietenkään sillä ole väliä tehdäänkö päätökset nyt vai syyskuussa mutta

juha sipilä tiesi vuosi sitten hyvin kun sopi hallitusohjelmasta että tällaisessa vasemmiston kanssa toimivassa hallituksessa niitä pysyvästi tuloja tuovia päätöksiä ei saa tehtyä muuten kuin jos ne tehdään samassa paketissa menolisäysten kanssa puolueiden intressit ovat niin erilaiset toiset haluavat jakaa rahaa toiset luoda myös pysyviä tuloja tästä syystä hallitusohjelmassa lukee että ei pysyviä menolisäyksiä ilman päätöksiä pysyvistä tuloista miksi valtiovarainministeri vanhanen olette luopunut tästä miten vältätte loukun jossa te puhutte sopeutuksista

seuraavaksi edustaja ranne arvoisa
rouva puhemies parhaatkin tarkoitukset voidaan pilata huonolla suunnittelulla ja toteutuksella valtiovarainvaliokunnan mukaan nopea elvytys torjuu koronataantumaa tarkoitus on hyvä nopea elvytys on toteutettavissa nopeasti vaikuttaa nopeasti ja ennen kaikkea se on lopetettavissa nopeasti lisätalousarvioon pakatut elvytystoimet eivät täytä oikein mitään edellä lueteltuja nopeuden edellytyksiä eritoten toimet ovat hitaita ja poliittisesti erittäin vaikeita lopettaa siksi ne eivät olekaan elvytystä vaan julkisen sektorin edelleen paisuttamista velaksi kun tapauksessa joudutaan elvyttämään velaksi ehdottomasti nopein ja vaikuttavin tapa olisi laskea kuluttajien ja taloudellisen toimeliaisuuden veroja ja veronluonteisia maksuja tarvittaessa toimia voidaan säätää ja lopettaa nopeasti erittäin korkean kokonais ja marginaaliveroasteen maassa veronalennukset voivat jopa rahoittaa itsensä ilman verokiilan pienentämistä suomen taloutta ei saada nousuun millään määrällä velkaa

ministeriksi niin hahmotin lähivuosien tehtävää aivan niin kuin edustaja mykkänen äsken äsken totesi mutta en ottanut kantaa siihen että pitää ikään kuin samassa istunnossa samassa päätöksessä tehdä tämä kaikki ei ei todellakaan minä kuulun niiden poliitikkojen joukkoon joiden mielestä asiat pitää ennen päätöksentekoa valmistella hyvin nyt oli tärkeää että ylläpitopäätökset että elvytyspäätökset joista joista tämä lisäbudjetti jakautuu suunnilleen kahteen osaan olivat päätettävissä ne olivat hyvin valmisteltuja en yhdy siihen että noin vain kymmenen miljardiakin olisi voitu laittaa lisää en usko että sellaisia konkreettisia elvytyskohteita olisi löytynyt niin paljoa tähän kaivettiin sellaiset kohteet jotka ovat toteutuskelpoisia tällä lisäbudjetin aikataululla tämän päälle meillä on elvytystoimia sekä kotimaisella että eu tasolla joita pitää molemmilla tasoilla tehdä niiden täytäntöönpanoon menee oma aikansa ja

samaan aikaan pitää valmistella sopeutustoimia pitää arvioida nämä työllisyystoimet joista tässä on paljon ollut puhetta mutta joudumme arvioimaan kun tämä tilannekuva selkeytyy myös finanssipolitiikan roolia tulevina vuosina mutta sen aika ei ole tällä hetkellä itse tiedostan että finanssipolitiikassakin joudutaan en en puhu laajemmin kiristämisestä mutta joudutaan arvioimaan se millä tavalla tämä velkasuhteen kääntäminen tapahtuu tämän vuosikymmenen aikana miten pitää ajoittaa se ja tämä pitää valmistella huolella siinä mielessä me joudumme valmisteluprosessissa samaan aikaan sekä toimimaan elvytyksen kanssa että luomaan tilannekuvan pohjalta selviytymisstrategiaa eteenpäin ja hallitus on kertonut sen että tätä selviytymisstrategiaa tehdään näitä askelmerkkejä jälleenrakentamisen valmistellaan ja niiden kanssa aikanaan kyllä palataan eduskuntaan

arvoisa puhemies olen lukenut lisätalousarviosta panostuksista muun muassa koulutukseen nuoriin ja näen siitä selkeästi sen että hallitus haluaa nähdä sellaisen kaaren ja kaavan missä velan maksajia löytyy tulevaisuudessa paljonkin samalla olen huomannut että lisätalousarviossa tehdään panostuksia tutkimukseen tuotekehitykseen innovaatioihin ja siihen liittyvään toimintaan ja koen että silläkin on pitkässä juoksussa suoranainen vaikutus siihen miten taloutta tulevaisuudessa elvytetään ja velkoja maksetaan nämä ovat hyviä asioita olen huolissani itse asiassa vain yhdestä asiasta kun katson tulevaisuuteen emme kai me ole missään vaiheessa menossa sellaiseen suuntaan että kansallisomaisuutta lähdettäisiin myymään velkojen maksamiseksi onko tämä ajatus nyt poissa meiltä ja onko tämä elvyttäminen

arvoisa puhemies meillä ei ole laajaa hyvinvointiyhteiskuntaa ilman korkeaa työllisyysastetta ja koronakriisi kaikessa yllättävyydessään ei ole minkäänlainen syy jättää niitä työllisyystekoja tekemättä hallituksella ei ollut työllisyystoimia ennen koronaa ja nyt vakavasti näyttää siltä että tulevassa budjettiriihessäkään niistä ei kyetä sopimaan

näe sitä tässä budjetissa hoidetaan koronakriisiä se on välttämätöntä mutta samaan aikaan pitäisi luoda tulevaisuudennäkymää niin että esimerkiksi lomautetut ihmiset voisivat kokea että tulevaisuudessa heillä olisi mahdollisuus työllistyä tarvitaan perhevapaauudistusta paikallista sopimista kotitalousvähennyksen laajentamista tulevaisuudenuskoa

arvoisa rouva puhemies kysyisin valtiovarainministeri vanhaselta kun olitte kaksituhattayhdeksän pääministeri silloinkin lamassa niin silloin alennettiin ruuan arvonlisäveroa viisi prosenttiyksikköä se olisi varmaan tässäkin kohtaa erittäin hyvä siirto koska varsinkin pienituloisten pienituloisten tuloista menee iso osa ruokaan ja ja sillä olisi suora vaikutus ostovoimaan saksa muun muassa alentaa ruuan arvonlisäverotuksen niinkin alas kuin viiteen prosenttiin ja meillä ollaan neljässätoista edelleen me erittäin ankarasti verotamme täällä suomessa siis ihmisten syömistä olisiko tässä edes yksi sellainen toimenpide jota voisi harkita kaikkein pienituloisimmille

arvoisa rouva puhemies pari asiaa ensinnäkin edustaja zyskowicz epäili näiden liikenneinvestointien järkevyyttä kannattaa hieman syvemmälle katsoa hyvin moni niistä palvelee metsäteollisuuden kuljetuksia esimerkiksi luonnonvarakeskuksen ylijohtaja antti asikainen omissa tutkimuksissaan on tullut tulokseen että joka ainoan puumotin joka suomessa jalostetaan kuitupuusta selluksi tai sahatavaraksi tai sitten rakennushirsiksi tai joksikin muuksi lisäarvo yhteiskunnalle joka ainoan motin lisäarvo on kaksisataaneljäkymmentäkaksi euroa tämä investointi liikennehankkeisiin on varmasti sitä suurinta viisautta mitä tämä hallitus pystyy tekemään luonnonvaroihin investointi ja joka ainoa investointi joka luonnonvaroihin on varmasti ilmaston kannalta paras vaihtoehto koska muualla maailmassa näitä asioita ei niin hyvin osata toinen asia on sitten nämä koulutukseen tehtävät investoinnit pitää myös uskoa tulevaisuuteen ja toivon hartaasti sitä että kun nyt tuntuu olevan kuntapuolesta paljon huolestuneita ja joku tuntuu tietävän ettei ole mitään murhetta niin kannattaa oman kunnan papereita hieman katsella koska sieltä se korona valitettavasti vastaan kävelee vastaus on yllättävän lähellä kun viitsii vain tutkia

työllistäminen on tärkeää ja uusien mahdollisuuksien ja uskon luominen täällä ympäristö ja luonnonsuojelupuolella kohdassa on osoitettu rahoitusta määräaikaisiin tehtäviin luonnonsuojelusektorille sinänsä hyvä kysyntää on paljon ongelma on tietysti että nämä tehtävät ovat pätkätöitä määräaikaisia meillä on hieno kansallispuistoverkosto niiden käyttö on lisääntynyt kymmenessä vuodessa sata prosenttia hallitusohjelman mukaan kansallispuistoverkkoa laajennetaan kannustan hallitusta sellaisiin toimenpiteisiin joilla luontoyrittäjiä ja ohjelmapalveluyrittäjiä saadaan lisäämään tarjontaa saadaan uusia yrittäjiä alalle siellä on ihan selvästi piilevää kysyntää varsinkin nyt kun kotimaanmatkailu lisääntyy ja sitten kun rajat aukeavat niin ulkomailta kysyntä lisääntyy varmasti
puhemies eri kriiseistä ja niiden jälkihoidosta pitää oppia ja toisaalta ottaa ottaa myös esimerkkiä finanssikriisin jälkeen olennaisimmat elvytyskeinot liittyivät verotukseen se katsottiin silloin silloin vahvimmaksi ja lisäksi oli vahvoja panostuksia rakentamisen käynnistämiseen muun muassa kymmenen prosentin avustus asuntoyhtiöiden rakentamiseen ja niin niin edelleen ja myös viennin rahoitukseen satsattiin paljon pankit taattiin tässä salissa viidelläkymmenellä miljardilla eurolla ja lisäksi annettiin valtuus neljän miljardin euron pankkien pääomittamiseen jota ei onneksi tarvittukaan mutta jokainen kriisi on erilainen tuolloin ruuan alvi ei ollut oikeastaan elvytyskeino koska se oli sovittu hallitusohjelmassa kriisi ehkä vaikutti jonkin verran sen ajoitukseen mutta sen sijaan yritysten kela maksun poisto oli elvytysaikaan osuva ja sillä pyrittiin parantamaan erityisesti teollisuuden kilpailukykyä tämä on erilainen kriisi tässä elvytystoimet on arvioitu tähän kriisiin liittyvinä ja en en tässä vaiheessa kyllä avaisi verotuksen puolta mihinkään suuntaan meidän pitää arvioida finanssipolitiikan viritys ajatellen nyt tätä koko alkaneen vuosikymmenen velkaantumiskehitystä todella huolella mitä liikkeitä voidaan tai kannattaa tehdä

puhemies tämä lisätalousarvio pitää sisällään erittäin tärkeän tukipaketin maamme kunnille monet kunnat ja kaupungit ovat kiittäneet tästä ja ja tosin sanoneet myöskin että lisärahallekin olisi tarve ja ja

monet talousasiantuntijat ekonomistit ovat todenneet että hallituksen valitsema linja on aivan oikein nyt ei ole aika leikkauksille ei näivettämispolitiikalle vaan nyt on tarve pitää huolta siitä että kunnat ja ja talous pysyvät liikkeessä

arvoisa puhemies tässä salissa varmasti hyväksyttäisiin jos kysymys olisi nyt elvytyspaketista mutta tämä paketti sisältää kaikkea muutakin kuin sitä koronaan liittyvää elvytystä ja se on suurimmaksi osaksi se miksi tätä on mahdoton katsoa

kuka ekonomisti sanoo että kävelyn edistäminen on elvyttävä toimenpide kuka ekonomisti sanoo että pandojen ruokinta on koronaelvytystä kuka ekonomisti sanoo että pistäkää rahaa al holista palaajiin se elvyttää sitten havaitsin täällä ikävän asian ei tullut vappusatasta ei tullut hoitajamitoitusta mutta öljylämmitys viedään

ja nuoriin ja ja aloituspaikkoihin ja väyliin mielestäni ne ovat hyviä asioita sinänsä tästä aloituspaikka asiasta vain kysyisin sekin on hyvä että aloituspaikkoja tuli korkeakouluihin mutta ongelmaksi muodostuu nyt tulevaisuudessa kyllä se että siinä yksikköhinta on kuusituhatta ja kun jotkut koulutusohjelmat maksavat paljon enemmän niin tästä seuraa sitten se että yliopistot joutuvat ottamaan siitä muusta rahoituksesta näiden kalliimpien koulutusohjelmien kouluttamiseen ja toisaalta se on vaikuttanut myöskin siihen että esimerkiksi lääkärikoulutusta eläinlääkärikoulutusta farmakologian koulutusta ei pystytä käynnistämään koska ne ovat kalliimpia

puhemies on ihan hyvä että täällä on noussut myös verokeskustelu esiin tämä hallitushan ei ole tässä kiristänyt veroja päinvastoin tässä on tehty elvytyksen ja ja kriisinhoidon nimissä merkittäviä veromuutoksia muun muassa kuntien hyväksi yhteisöveron jako osuuksia on muutettu ja myös yrittäjiä on tuettu kassakriisin ehkäisemiseksi helpottamalla maksujärjestelyä perussuomalaiset erityisesti ovat täällä päivitelleet sitä että että hallitus muka nostaisi veroja mikä siis sinänsä ei todellakaan pidä paikkaansa vaan päinvastoin mutta katsoin perussuomalaisten vastalausetta ehkäpä nyt joku teistä vastaisi minulle kysymykseen miksi te olette täällä teidän vastalauseessanne kiristämässä eläkkeensaajien verotusta kyllä te olette kiristämässä eläkkeensaajien verotusta te esitätte työtulovähennystä joka kompensoidaan sillä että indeksitarkistukset tehdään vain viisikymmentä prosenttisesti te nostatte eläkkeensaajien verotusta enpä usko että moni tammelantorilla

arvoisa rouva puhemies on selvää että lisätalousarvio tulee siinä on paljon myös hyvää mutta jälleen siihen on myös sisällytetty hallituksen ideologista ja turhaa rahan jakoa kun koronan takia nytten elvytetään niin puhutaan miljardeista ja hallituksen onkin nyt helppo pistää sinne omia ideologisia asioita miljoonilla euroilla ei olekaan hallituksen ilolla rajaa kun voi miljoonia laittaa siihen

miljoonaa euroa lisää kelpaa heidän nytten

arvoisa rouva puhemies tämä lisätalousarvion poikkeuksellinen koko johtuu siitä että me elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja korona on runnellut meidän nyt on aika aika elvyttää elvyttää ekologisesti jälleenrakentamalla taloutta sekä pelastaa yrityksiä että auttaa ihmisiä jotka tästä tilanteesta ovat kärsineet olen tyytyväinen että hallitus samaan aikaan kun me autamme yrityksiä ja ihmisiä myös rakentaa tulevaisuutta kestävästi iloitsen myös ilmasto ja luontopanostuksista hallitus esittää miljardia kestävään liikenteeseen täällä on myös tukia muun muassa energiaremontteihin metsiensuojeluun ja ja luonnonsuojeluun sekä irtautumista fossiilisista polttoaineista ja merkittävä panostus ilmastorahastoon näin rakennamme tosiaan kestävää tulevaisuutta taloudellisesti ja sosiaalisesti ja ekologisesti

arvoisa puhemies täällä oppositio puhuu paljon tästä lisätalousarviosta siitä kulmasta mitä tässä lisätalousarviossa ei ole sen sijaan että voitaisiin puhua siitä mitä siellä on tämähän on tärkeä lisätalousarvio kaikilla kaikilla tasoilla otetaan nyt vakavasti kiinni ja paikataan näitä taloudellisia vaikeuksia mitä meillä on täällä on käytetty termiä vappusatanen ja olen kovin ilahtunut siitä että oppositiossa näyttää olevan tukea sille hallitusohjelman kirjaukselle jossa lähdetään liikkeelle siitä että pienituloisimpia eläkkeensaajia tullaan nyt tässä vastaan ja on jo tultu mehän olemme tulleet jo tämän vuoden alussa budjetillamme vahvasti vastaan kansaneläkkeisiin on tehty korotukset takuueläkkeisiin on tehty korotukset ja onhan siellä hallitusohjelmassa se kirjaus siitä että kolmikantaisesti pyritään myöskin neuvottelemaan näistä pienimmistä työeläkkeistä joka on se varsinainen vanhuuseläke meillä ja pyritään siihen saamaan siihen saamaan myöskin korjausta aikaiseksi tämä kuitenkaan ei ole varmaan se oikea hetki ruveta näitä eläkekorotuksia tuomaan esille se oikeampi hetki tulee ja olen aivan vakuuttunut kun meillä on myöskin lakialoite taitetusta indeksistä että

arvoisa puhemies valtio ottaa nyt velkaa jotta ihmiset työpaikat yritykset ja kunnat pääsevät yli koronakriisin aiheuttamista haitoista kuten valtiovarainministeri vanhanen kertoi velkaa joudutaan ottamaan paljon lisää myös lähivuosina nopea ja raju sopeutus olisi talouden elpymisen kannalta varsin vahingollista olen varsin tyytyväinen siihen että hallitus on esittänyt neljänteen lisätalousarvioon noin miljoonaa euroa kunnille koronakriisin vaikutusten lieventämiseen lapsille ja nuorille kuten tiedämme koronakriisi on eriarvoistanut lasten ja nuorten asemaa tämä hyvinvointipaketti jakaantuu useamman ministeriön toimialalle ja sosiaali ja terveysministeriön toimialalle kuuluva osuus on satakaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa hyvinvointipaketin tavoitteena on pienentää korona arjen aiheuttamia haittoja nähtäväksi jää tuleeko tämä hyvinvointipaketti riittämään vai joudutaanko lähitulevaisuudessa turvautumaan uusiin tukipaketteihin
olla pian käytetty aika tätä debattia varten annan tässä kohtaa vielä yhden minuutin puheenvuoron valiokunnan puheenjohtaja koskiselle ja sen jälkeen kahden minuutin puheenvuoron ministeri vanhaselle ja sen jälkeen siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies tässä tosiaan valtiovarainministerikin on korostanut tätä rauhallista etenemistä niin että tilanne pitää saada hallintaan ja sitten edetä määrätietoisesti antaa sen kuvan että tämmöinen kuudenkymmenenseitsemän miljardin budjettitaso olisi ikään kuin tästä eteenpäin vallitseva mutta näinhän ei ole tänä vuonna on on monta miljardia sellaista joka ei tule toistumaan ensi vuoden budjetissa joka joka on kertaluontoista menoa ja tämmöiselle kuudenkymmenenseitsemän miljardin tasolle valtion budjetti tulisi vasta siinä vaiheessa kun bruttokansantuote on parikymmentä prosenttia isompi kolmensadan miljardin tasolla silloin alkaa taas olla aika jolloin palataan tämä on nyt poikkeuksellinen ennätystasoinen vuosi ja juuri poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ja on järkevää toimia nopeasti saada tilanne hallintaan pitää työllisyys hallinnassa

arvoisa puhemies työ tämän kriisin merkeissä tämä lisäbudjetti ei todellakaan ole päättymässä meillä on edessä erittäin suuria vielä ennakoimattomia riskejä talouden osalta mutta toivottavasti tämä valiokunnan puheenjohtajan äsken esittämä arvio pitää paikkansa tällainen poikkeuksellinen alijäämä jolla on reagoitu akuuttiin tilanteeseen ja että vastaavaa kierrettä ei uudelleen tule mutta ilmiselvää on että viennin heikentymisen kautta tulevat työllisyysongelmat verotulojen vähentyminen menojen tämä tulee olemaan meillä krooninen ongelma johon täytyy täytyy vastausta hakea tässä keskustelussa nousi esille myös edustaja risikon toimesta tämä rokotekysymys tämä on yksi niitä niitä vielä ennakoimattomia kysymyksiä joihinka joihinka tulevassa budjettisuunnittelussa joudumme varautumaan emme tiedä minkä hintaisia rokotteet ovat mutta voisi melkein sanoa että niistä on järkevä maksaa jos se on toimiva sillä tullaan tienaamaan erittäin paljon sillä että epidemia ei pääsisi valtoimenaan jatkossa etenemään eli tällaisia yllättäviä menoja varmasti tulee jatkossakin ja niihin otetaan kantaa sitten kun ne eteen eteen tulevat kiitos
ja nyt siirrytään näihin ennalta pyydettyihin puheenvuoroihin ja täällä listalla seuraavana on edustaja saramo

arvoisa rouva puhemies ministeri vanhanen puhui viisaasti siitä kuinka nyt luodaan työpaikkoja kysyntää lisäämällä kaikki ekonomistit tietävät ja toivoisi että tässä salissakin kaikki sen ymmärtävät että tässä tässä tilanteessa työpaikkoja luodaan eri tavalla kuin siinä tilanteessa jossa olimme ennen koronakriisiä jostain syystä kokoomus vaatii päinvastaista kokoomus vaatii pienituloisilta leikkaamista keskustelua on voinut olla vähän raskasta seurata kun meillä on ollut erimielisyyttä siitä mikä on totta mutta minulla on tässä kokoomuksen lista näistä kuudestakymmenestätuhannesta työpaikasta itse asiassa siellä ei uusia työpaikkoja kyllä luoda lainkaan mutta siellä on näitä tarjontatoimia muutamille ekonomistit ovat laskeneet kyllä vaikutuksia siellä kymmenentuhatta työpaikkaa syntyisi kokoomuksen ja kokoomuksen käyttämien ekonomistien mielestä ansiosidonnaista leikkaamalla kymmenentuhatta eläkeputki poistamalla ja sitten kaikista lopuista toimista yhteensä kymmenentuhatta siellä on mukana muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alennus jota kannatan lämpimästi mutta sehän on myös semmoinen toimenpide joka lisäisi velkaantumista eikä tämä keskustelu jota kokoomus on täällä käynyt kyllä tue siinäkään kokoomuksen logiikkaa lopuissa on vedetty kaniini hatusta niiden osalta kokoomus itsekin myöntää että vaikutuksia ei ole voitu arvioida on aika erikoista että edustaja orpo tässä tänään väitti että heillä on ekonomistien arvio näistä kun heillä ei sitä todellisuudessa ole arvoisa puhemies perussuomalaiset vaativat tässä kuntapalveluiden alasajoa epäselväksi jäi vaaditaanko leikkauksia kouluista vanhushoivasta vai terveyspalveluista ei ole totta että suomessa olisi niin suuri julkinen sektori perussuomalaiset tässä väittivät bruttokansantuotteen ja julkisen sektorin suhde toki heikkeni rajusti kun bruttokansantuote romahti mutta ei se suhde heikentynyt siksi että julkista sektoria olisi kasvatettu poliittisin päätöksin itse asiassa jos meillä olisi yhtä paljon työntekijöitä julkisella sektorilla kuin muissa pohjoismaissa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna meillä olisi suomessa pysyvä täystyöllisyys sen sijaan me tiedämme että meidän vanhuspalveluissa meidän terveysjonoissa on paljon ongelmia ja tarvittaisiin lisää niitä tekeviä käsiä me tarvitsemme lisää hoitajia me tarvitsemme lisää opettajia ja minusta on kummallista että jopa tässä tilanteessa perussuomalaiset esittävät leikkauksia peruspalveluista kunnilta

kristillisten perussuomalaisten kokoomuksen olisi toteutettu niin suomi velkaantuisi rajusti enemmän kuin nyt mutta eihän kukaan tässä on annettu kaikenlaisia leimakirveitä halua ottaa yhtään enempää velkaa kuin on tarvis lohtuna voisin sanoa että imf on todennut että globaalisti velka julkinen velka nousee yli sadan prosentin bruttokansantuotteesta tämän kriisin seurauksena suomi tulee tässäkin tilanteessa olemaan siis merkittävästi vähemmän velkaantunut kuin maailmalla ollaan keskimäärin ja kaiken lisäksi suomi saa pysyvästi kiinteäkorkoista lainaa tällä hetkellä jopa negatiivisella korolla pitkäksi ajaksi sen lainan korot eivät koskaan nouse ja kun se nyt sijoitetaan suomalaisiin nuoriin ja suomalaiseen koulutukseen niin kyllähän se tuo meille paremman tulevaisuuden kuin se oikeistolinja että nuoret jotka eivät nyt tässä tilanteessa saa työtä olisivat kotona työttöminä kaiken lisäksi itse asiassa suomen uusi velka muualle kuin meidän omalle keskuspankille vähenee kokonaan tämä uusi velka menee omalle keskuspankille olemme siis itsellemme velkaa ja markkinavelka vähenee kiitos arvoisa puhemies

puhemies kyllä kylmää kuunnella näitä vasemmiston näkemyksiä velan kasvusta ja siitä kuinka hyvä se heidän mielestään on tässä täytyy koko ajan muistaa että kyse on myöskin velkasuhteesta ja bruttokansantuotteen kasvusta ja että vaikka suhteellisesti voidaan sanoa että olemme vähemmän velkaantuneita kuin jotkut toiset maat niin sitten seuraa se kysymys onko myöskin sitten bruttokansantuotteemme kasvu selkeästi parempaa kuin joissakin muissa maissa tässä tulee se iso kysymys ja siihen kysymykseen tämä lisätalousarvio ei valitettavasti anna vastauksia niin kuin tässä debatissa käytiin

siitä että lähdetään yksittäisiä momentteja pilkkomaan ja katsomaan onko siellä se yksi miljoona pois tai kaksi miljoonaa pois senkin varmasti olisi voinut tehdä mutta kun lisätalousarvion pohja ja ehkä vielä laajemmin ajateltuna koko hallituksen talouspolitiikan pohja ovat sillä tavalla pielessä että täältä puuttuvat ne suunnitelmat millä tavalla me pitkällä tähtäimellä tasapainotamme meidän talouttamme millä tavalla me pystymme saamaan työllisyyden kuntoon millä tavalla me pystymme saamaan nuo menetetyt yhdeksänkymmentäkuusituhatta työllistä lisää millä tavalla me pystymme pelastamaan nuo työpaikat ja miten me pystymme saamaan meidän työllisyyden sillä tavalla kasvuun että me pystymme vastaamaan huoltosuhteen heikkenemiseen ja toisaalta pienentyviin ikäluokkiin jotka ovat siis sellaisia asioita että ei voi ajatella että ne jonnekin koronamaton alle lakaistaan ja ajatellaan että ne itsekseen hoituvat sillä aikaa vaan todellakin nämä ovat niitä meidän taloudessa olevia pysyviä haasteita ja niihin valitettavasti hallitus ei ole tuomassa tässäkään esityksessä ratkaisuja me kristillisdemokraatit eduskuntaryhmänä haluamme todellakin muistuttaa siitä että tämä lisääntyvä velkaantuminen ei ole kestävä ratkaisu ja siksi me odotamme ja talouden vakauttamistoimia sekä rakenneuudistuksia pikaisesti haluamme myöskin kiinnittää huomiota siihen että yrityksille on suunnattu tuo kolmensadan miljoonan euron määräaikainen kustannustuki ja se on tärkeä ja tästä varmasti koko oppositio oli ihan yhtä mieltä tämä on juuri sentyyppinen kustannustuki jota oltaisiin kyllä heti kaivattu siinä kriisin alkuvaiheessa mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan vai mitenkä se sanonta meni

väärinkäytösten estämiseksi on tärkeää että näitten tukiprosessien sujuvoittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja myöskin kohdennetaan riittävästi resursseja kd haluaa kiinnittää huomiota myös siihen että tässä lisätalousarviossa on sellaisia ehdotuksia jotka luovat pitkäaikaisia ja pysyviä määrärahan korotustarpeita esimerkiksi korkeakoulut ovat saamassa sinällänsä ihan tärkeän tarpeellisen sadankahdenkymmenenneljän

me kuuntelimme sivistysjaostossa lisärahoitus riittää vain kolmeksi vuodeksi kun kuitenkin se rahoituksen tarve on vähintään viisi vuotta mitä yleensä nämä tutkintojen suorittamiset kestävät siinä mielessä ajateltuna voi sanoa että hallitus jättää tämänkin asian rahoituksen osalta ilmaan tällä viikollahan me kävimme täällä keskustelua hoitajamitoituksesta joka sekin on muuten budjettilaki mutta ikävä kyllä siitä huolimatta että meillä on kaikkien aikojen suurin

useamman miljardin luokan lisätalousarvio siellä ei kuitenkaan ole sitten tähän hoitajamitoitukseen riittävästi rahoitusta vaan on todettu että näitä rahoituksia tullaan digitalisaation kautta kautta sitten hankkimaan me todellakin toivomme että hallitus pikaisesti tuo päätöksiä työllisyystoimista rakenteellisista uudistuksista ja siitä millä tavalla pystymme tasapainottamaan ja vakauttamaan taloutta huomioiden koronakriisin korjausvelka ja sitä edeltäneet syntyvyyden vähenemisestä aiheutuvat haasteet arvoisa puhemies tässä yhteydessä kun me emme näitä hallitukselta ole pyynnöistä huolimatta huolimatta saaneet esitän epäluottamuslauseena hallitus ei ole tuonut eduskunnalle hallitusohjelman mukaisia työllisyystoimia eikä sillä ole selkeää suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi hallitus on tuonut koronakriisin varjolla eduskunnalle menolisäyksiä ja esityksiä jotka eivät liity akuutin kriisin hoitamiseen mutta jotka lisäävät entisestään julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä

niin on että kun täällä velkaannutetaan isänmaata niin ne velat tulevat maksuun ja tällä menolla maksajan rooliin joutuvat lapsemme ja lapsenlapsemme se ei ole vastuullista ja sen takia kun joudumme ottamaan koronakriisin varjolla velkaa ihan hoitaaksemme peruspalvelut ja velvoitteet ja ihmisten terveyttä on selvää että rinnalle tarvitaan niitä toimia joilla velanmaksukykyä vahvistetaan tulevaisuudessa ja jotta ihmisillä jotka tällä hetkellä ovat lomautettuina ja joita työttömyys uhkaa tai on jo uhannut olisi tulevaisuudenuskoa ja näkymiä eteenpäin suomella kesti lähes kymmenen vuotta selvitä edellisestä talouskriisistä kaksituhattakahdeksan lehman brothersin jälkeen meni melkein se kymmenen vuotta edellisessä hallituksessa sipilän hallituksen aikana teimme hartiavoimin töitä ja ikäviä päätöksiä jotta suomessa saatiin velkaantumiskehitys taittumaan ja nyt tilanne on jälleen sitten tämä eli meillä on

ennen kaikkea koulutuksesta sen takia kokoomus teki jo viime elokuussa ennen koronakriisiä uskottavat ehdotukset siitä miten pystymme työllisyyttä suomessa vahvistamaan ja sitä kautta varmistamaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta pidemmällä aikavälillä viime elokuun jälkeen ei hallitukselta näitä työllisyystoimia nähty itse asiassa silloin vaihtoehtobudjettimmekin aikaan pistimme merkille että hallituksen toimet vahvasti pakkasella mitä tulee työllisyyteen siis vain työllisyyttä heikentäviä uudistuksia on kyetty tuomaan ja esittelemään niistä esimerkkeinä vaikkapa kotitalousvähennyksen heikentäminen mikä on aivan käsittämätön päätös ja nyt tässä koronatilanteessa kun se työllisyystavoite on karannut entistä kauemmaksi emme vieläkään näe toivoa siitä että työllisyyttä vahvistavia uudistuksia aidosti oltaisiin tekemässä nyt pelkoni onkin että pitää paikkansa se mitä täällä eduskunnan käytävillä puhutaan että sdpn suunnitelma on siirtää tämä jälkien siivous eli velan hoito ja nämä vaikeat talouspäätökset eteenpäin tulevalle hallitukselle se verhotaan puheeksi ajoituksesta puhutaan jopa että aikaisintaan kaksituhattakaksikymmentäkolme ja silloinhan aloittaa seuraava hallitus kuinka sattuikaan täällä salissa nyt ymmärrettävästikään näiden koronarajoitusten vuoksi kovin montaa keskustalaista edustajaa paikalla mutta toivon että heille välittyy se kysymys johon toivoisin vastausta eli voivatko keskusta ja myös esimerkiksi rkp luvata että te ette istu semmoisessa hallituksessa joka näin vastuuttomasti siirtää ongelmia muiden ratkottavaksi vaan että oikeasti ja aidosti kohdataan ne ongelmat ja ratkotaan niitä

otetaan vielä ennen taukoa edustaja tanus
arvoisa rouva puhemies kiitoksia tästä puheenvuorosta haluaisin ihan ensimmäisenä kannattaa kannattaa edustaja essayahin esittämää epäluottamuslausetta niin paljon hyviä esityksiä kuin hallitus on tuonutkin nostanut esiin niin todella niin kuin tässä edustaja essayah nosti esiin niitä työllisyystoimia niitä konkreettisia toimia jotka parantaisivat työllisyysastetta ja auttaisivat tästä kriisistä konkreettisesti ylös ja eteenpäin ja tekisivät sen vielä kestävällä tavalla olemme joutuneet odottamaan ja joudumme edelleen odottamaan ja sen lisäksi on näitä menolisäyksiä joten tuo epäluottamuslause on

siellä kahdeksan lausumaehdotusta missä on hyviä ehdotuksia niitä myös kannatan ja haluaisin nostaa tässä esille muutamia asioita vielä meillähän satojentuhansien ihmisten toimeentulo on ollut hyvin vaakalaudalla tänä koronakeväänä ja monien yritysten olemassaolo on ollut kyseenalaista yritykset ovat joutuneet kamppailemaan tilanteessa jossa heidän toimintansa pysähtyy kuin seinään siinä mielessä ilolla tervehdin ja monien yrittäjien kiitoksen tuon tästä kustannustuesta kolmesataa miljoonaa euroa yrityksille tämä tulee tietysti myöhässä mutta hyvä että se tulee nyt ja erityisesti tässä on hyvää se että nyt myös erilaiset yhdistykset ja järjestöt pystyvät hakemaan tätä kustannustukea on kuitenkin se että tämä tuki on sidottu arvonlisäveron alaiseen liikevaihtoon ja toivoisin että valiokunnissa tähän vielä perehdyttäisiin toivoisin ennen valiokuntakäsittelyäkin riittävää resursointia näihin käsittelyprosesseihin sillä tavalla että yrittäjät eivät enää joutuisi odottamaan näitä tukia koska se on enemmän kuin tarpeen monille yrittäjille sitten haluaisin nostaa lapset ja nuoret nuorten syrjäytymiskierre on todella hälyttävä lasten pahoinvointi ja lapsiperheiden tukala tilanne on hyvä että sinne on panostettu mutta konkreettisia toimia pikaisemmin tällä sektorilla tarvitaan meidän lapset ja nuoret eivät ole vain meidän tulevaisuus vaan tärkeä osa meidän tämän päivän yhteiskuntaa omaishoito omaishoitajat ovat olleet pitkin koronakevättä erittäin tukalassa tilanteessa ja sinne olisi vielä semmoisia konkreettisempia toimia kaivattu toivotaan että niitä tässä vielä pikaisesti tulee mutta kaiken kaikkiaan kuntien palveluihin on jonkun verran satsattu se on hyvä asia hoitovelan purkamiseen tarvitaan satsauksia lisää käsiä sinne vanhuspalveluihin ja tässä haluaisinkin nostaa nyt kyllä kysymystä että meidän ympärivuorokautiset hoitoyksiköt olivat monella tapaa ongelmissa jo ennen koronaa tarkastusviranomaiset tekivät hälyttäviä löytöjä ja sitten tuli vielä korona ja kaiken lisäksi myös hallituksen suositukset joita otettiin määräyksinä niin että esimerkiksi omaiset eivät ollenkaan päässeet sinne ympärivuorokautisiin hoitoyksiköihin huoli on ollut kovasti suuri ja vielä sen lisäksi mikä tuli tässä hiljakkoin esille myöskään avien tarkastusviranomaiset eivät käsittääkseni ole koko keväänä käyneet noissa yksiköissä tämä oli kyllä jotenkin sellaista että suojavarusteiden maskien kanssa niihin yksiköihin mentiin katsomaan mikä on tilanne jos siellä oli ongelmia jo ennen koronaa niin mikä onkaan koronan aikana joten toivoisin että että tähän kiinnitettäisiin huomiota ja todellakin resursoitaisiin riittävästi niin että siellä meidän ikäihmisillä jotka ovat rakentaneet tämän maan ja jotka ansaitsevat laadukkaan hoidon ja toisaalta jotka tekevät työtänsä olisi myös riittävästi resursseja jotta asianmukainen hoitotaso siellä säilyisi ja tässä kun hoitajat ja hoitohenkilöt tuli mainittua niin tietysti se meidän koronalisä monissa maissa tämä on järjestetty tavalla tai toisella hoitajille hoitohenkilökunnalle jotka tekevät työtä pyyteettä ja ovat monella tavalla myös sen oman terveytensä laittaneet alttiiksi ja riskeeranneet kyllä tähän täytyy löytää myös satsauksia kaiken kaikkiaan tietysti tämä neljäs lisätalousarvio on ennätyksellisen suuri niin tietysti on ollut hyvin erimoinen tämä kevätkin mutta niin kuin tuossa puheen alussa sanoin niitä kestäviä työllisyystoimia nimenomaan sitä työllisyysasteen nostamista tarvitaan koska vain työllä ja yrittämisellä ja sitä kautta saaduilla tuloilla suomi voi mennä eteenpäin ja nousta ja ajattelisin että tässä kyllä yhteistyölle on mahdollisuus mutta tarkasti täytyy katsoa myös niitä menoeriä ja tarpeettomat kuluerät täytyy karsia

arvoisa puhemies todella tärkeä kysymys varsinkin suurten kaupunkien asumisen kalleudesta tähän ollaan pyritty vastaamaan siten että suurimpien kaupunkiseutujen kanssa on tehty maankäytön asumisen ja liikenteen välisiä sopimuksia joilla halutaan taata kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla ja niistä ministeri mikkonen voi tarvittaessa kertoa lisää päivänä valtioneuvosto on päättänyt perustaa kaksi suunnitteluyhtiötä jotka takaavat nopeita raideyhteyksiä sekä turun suuntaan että tampereelle ja siitä eteenpäin tämä on historiallinen päivä sen tarkoitus ei suinkaan ole se että nämä luotijunat olisivat jotain itseisarvoja vaan se että työssäkäyntialue laajenee niin että niillä henkilöillä jotka esimerkiksi pääkaupunkiseudulla käyvät työssä sanotaan vaikka palopelastaja opettaja pariskunnalla olisi varaa esimerkiksi salosta hankkia itselleen kohtuuhintainen asunto ja silti käydä puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudulla töissä

arvoisa puhemies kohtuuhintaisen asumisen varmistaminen on todella tärkeää ja sen takia me olemme juuri tehneet näitä mal sopimuksia niin kuin ministeri harakka totesi neuvottelutulokset on saatu nyt valmiiksi neljän suurimman kaupunkiseudun kanssa ja sillä halutaan varmistaa että yhdessä kaupunkiseutujen kanssa huolehditaan siitä että tonttitarjontaa riittää on riittävästi ara tuotantoa joka takaa kohtuuhintaisen asumisen ja myös siitä että asunnot sijoittuvat sillä tavalla hyvin että pystyy myös joukkoliikennettä hyödyntämään nyt näiden neljän kaupunkiseudun lisäksi tällä hallituskaudella laajennetaan tätä mal sopimusta myös kolmelle muulle seudulle kuopioon jyväskylään ja lahteen ja näiden seutujen kanssa on nyt jo alettu käymään neuvotteluita ja toivottavasti me niissä myös etenemme niin että voimme varmistaa hyvän yhteistyön kaupunkiseutujen kanssa sekä siellä seudulla keskenään että valtion ja seutujen kanssa

puhemies minä haluan kyllä palata takaisin noihin ruuhkamaksuasioihin hallitusohjelmassa lukee että hallitus selvittää mahdollisuudet säätää ruuhkamaksut mahdollistavaa lainsäädäntöä pääkaupunkiseudulla tämä tulisi tarkoittamaan sitä että hsl olisi se joka siitä päättäisi koska hallitushan siitä ei päätä emmekä me täällä eduskunnassa me vain mahdollistamme uudellamaalla on kaksikymmentäkuusi kuntaa joista hslään kuuluu vain yhdeksän kuntaa ja hslssä helsingillä on on neljänkymmenenyhdeksän seitsemän prosentin äänivalta eli helsinkiläiset tulevat päättämään siitä kuinka karkkilasta tai hyvinkäältä tai lohjalta tai raaseporista kuljetaan helsingissä töissä ja toisinpäin haluaisinkin tiedustella hallitukselta missä vaiheessa tämä tilanne menee mitenkä te näette tukeeko tämä todellakin uudenmaan alueella työllistymistä ja töissä liikkumisen motivaatiota jos siitä peritään joidenkin arvioiden mukaan jopa tuhannen euron paikkeilla olevaa vuosittaista maksua

puhemies kysyjällä on tarkempi tieto mahdollisen lainsäädännön sisällöstä kuin hallituksella

hallitusohjelmassa se on mahdollistavaa lainsäädäntöä mutta se mikä sen sisältö on ketkä kaupungissa tai kaupunkiseudulla voisivat tehdä asiaan liittyviä päätöksiä ei siitä ole päätöksiä koskeeko se vain kuntien katuverkostoa vai myös valtion rahoittamia teitä tästä ei ole päätöksiä nostitte esiin yhden yhden mahdollisen kehityskulun mihin suuntaan tällainen maksu saattaa viedä mutta ei tästä hallituksen esitystä ole olemassa vielä

puhemies suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä mikä on äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite liikkuminen on kuitenkin välttämättömyys myös täällä pääkaupunkiseudulla eikä autoilukaan sinällään ole ongelma mutta autoilun synnyttämät päästöt ovat sen vuoksi liikenteen verotuksen ja maksujen tulisi kohdistua päästöihin ei itse liikkumiseen pääkaupunkiseudulle mal sopimuksenkin yhteydessä kaavaillulla ruuhkamaksulla on kuitenkin valitettavasti juuri toisensuuntainen vaikutus se vaikeuttaa erityisesti niiden työssäkäyvien liikkumista

pakko liikkua siihen aikaan jolloin ruuhkamaksut olisivat voimassa ja se tekee siitä äärettömän kallista hallitus määrittelee sen onko tämä ruuhkamaksu ylipäätään mahdollista ottaa käyttöön sehän on jo osana tätä mal sopimusta voitteko kertoa mikä on ruuhkamaksujen valmistelun eli tämän lainsäädännön valmistelun tilanne tällä hetkellä

te olette varoituksinenne hyvin etupainotteisia ja aika näyttää aika näyttää mihin suuntaan valmistelun kautta sisältö sisältö sujuu pääkaupunkiseudun liikenteen kannalta haluaisin nostaa kyllä esille myös tämän etätyön korona aikahan on osoittanut sen miten ruuhkat ovat hävinneet ja digitalisaation ja etätyön edistämisellä voimme saavuttaa myös erittäin erittäin paljon ihmisten hyvinvoinnin viihtyvyyden liikenteen sujuvuuden kannalta ja pitää pitää myös tämä

arvoisa puhemies edustaja multala nosti esiin pääkaupunkiseudun mal sopimuksessa kirjattuna seutujen kuntien yhteisenä tahtona siitä että että valtio mahdollistaisi tällaisen lainsäädännön nythän on se tilanne että jos paikallisesti tällaista haluttaisiin käyttää niin se ei ole lainkaan mahdollista sen takia tietysti on hyvä että me voimme tehdä sellaista mahdollistavaa lainsäädäntöä ja ja se on totta kai sitten alueen omien kuntien käsissä ottavatko he sitä käyttöön mutta sen me tiedämme niin kuin tässä tuli esiin että liikenteen päästöjen vähentäminen on ilmastotavoitteissa yksi keskeinen asia missä meillä on on paljon tehtävää liikenneministeriössä on

tietysti se henkilöautojen päästöjen vähentäminen on oleellista ja siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi liikennebiokaasulla tai sähköautoja käyttämällä mutta sen haluan sanoa että liikenteen päästöjen osalta nimenomaan kaupunkiseuduilla liikenteen päästöt vähenivät viime vuonna sen takia että täällä on ollut hyvä raidejoukkoliikenne
herra puhemies liikenteeltä kerätään yli kahdeksan miljardia veroja enää emme kaipaa tähän maahan tiemaksuja ja ruuhkamaksuja kokoomus on esittänyt että asfaltointimäärä nostettaisiin nyt yhdeksänkymmentä luvun laman tapaan yli kuuteentuhanteen kilometriin vuodessa

eli korona aikaisessa tilanteessa vaikka kutakuinkin kaikki muut vuorot suomessa on palautettu kahdeksankymmentäviisi prosenttisesti kysyisin nyt ministeri harakalta kun tämä on ostopalveluliikennettä tämä ei ole vrn päätös vaan tämä on hallituksen päätös se kun hallitus maksaa nämä matkat riihimäeltä lahteen ja ne ovat oleellisen tärkeitä työmatkojen kannalta niin oletteko valmiit nopeasti tekemään ratkaisun että jo heinäkuun alussa nämä vuorot palautetaan
arvoisa puhemies tämä kärkölän kunnanvaltuustossa esille noussut kysymys on minulle tuttu ja nyt vr on palauttamassa liikennettä koronakriisiä edeltävälle tasolle se päivämäärä jolloin tätä liikennettä lisätään on kymmenes elokuuta olisin toivonut että se olisi voinut olla viikkoa aikaisemmin sen tähden että hallituksen laajan etätyön suositukset päättyvät ensimmäinen kahdeksatta ja kun meillä on jo nyt käynnissä turvallisesti matkaan kampanja jolla pyrimme vakuuttamaan suomalaiset siitä että työmatkailu ja ylipäätään joukkoliikenne on jälleen turvallista kunhan huolehditaan turvaväleistä ja kunhan huolehditaan hygieniasta niin

puhemies täällä esille nämä mal sopimukset ja nehän tukevat nimenomaan suurten kaupunkien liikennettä joukkoliikennettä ja kehittämistä mutta kun itse olen tuolta harvaan asutulta seudulta niin tiedän että kun on pitkät etäisyydet pitkät matkat ja työmatkat niin siellä ainut liikenneväline on henkilöauto miten hallitus on arvioinut

jos jotakin korotuksia johonkin tilanteeseen tehdään niin voisiko harvaan asutulla seudulla olla edullisempaa sillä omalla autolla liikkua työmatkoja tällä tavalla on on mahdollista myös sitten työllisyyttä parantaa koska se oma auto on ainut liikkumisväline liikkumisväline tällä hetkellä

perustuu henkilöautoiluun henkilöautoilun päästöjen vähentämiseksi suomi on tehnyt johdonmukaisesti pitkään toimia

uskallan sanoa ylipäätään euroopassa saatiin liikkeelle ja ja me me olemme siihen panostaneet erittäin erittäin paljon henkilöautoliikenteen energiamuodot sähköistyminen ja muu ovat vahvassa vauhdissa eli asteittain myös henkilöautoliikenteen puolella ominaispäästöt vähenevät merkittävästi ja realiteetti ja tosiasia vaan on se että suomalaisten asiointi ja suomalaisten työ ja talous eivät toimi ilman henkilöautoja ja ei hallituksella ole tässä kysymykseen verrattuna mitään poikkeavaa

arvoisa puhemies pääministeri kertoi että ei ole tietoa oikeastaan mikä tämä ruuhkamaksukirjaus siellä hallitusohjelmassa on jos näin oikein ymmärsin ja totesitte että koronan vuoksi nyt näyttää olevankin niin että ruuhkat ovat hävinneet etätyön vuoksi nythän me tulemme oikeastaan siihen tilanteeseen että koko tämä ruuhkamaksuhan on täysin turha ja hallitus voisikin todeta että ruuhkamaksuajatuksesen teistä ei kukaan tunnu edes tietävän mikä se mahdollisesti edes olisi voitaisiin vetää raksit yli aika moni ihminen ottaa yhteyttä siitä että he eivät halua ruuhkamaksuja eivätkä lisää liikkumiseen kuluja taloustutkimus tutki tammikuussa tätä asiaa ja totesi että autoileva omakotitaloasuja on muutenkin marinin hallituksen ilmastotavoitteiden maksaja jospa nyt luovuttaisiin tästä ruuhkamaksutavoitteesta teistä kukaan ei tunnu aidosti

ei palata enää vuosisadan alkupuolen nimikkeisiin tiedän kyllä mikä hallitusohjelmassa ruuhkamaksun sisältö on se on mahdollistavaa lainsäädäntöä luodaan mahdollisuus että kunnat voivat voivat harkita harkita sitä mutta ei sen sisältöä ole vielä olemassa sen valmistelu ei ole käynnissä tässä kysymyksessä teillä ovat ennakko olettamukset hyvin vahvoja siitä mikä sen sisältö tulisi olemaan tähän palataan sitten kun se hallitusohjelman mukaisella tavalla on valmisteltu

herra puhemies meidän pitää muistaa että kun puhumme liikenteen käyttövoimista siitä millä autot kulkevat niin se on osa energiapolitiikan kokonaisuutta ja nämä monet uudet vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat ovat todellisuudessa aika edullisia esimerkiksi tämä ministeri mikkosen jo esille nostama liikennebiokaasu hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan vahvasti tämän liikennebiokaasun tuotannon edistämisen ja itse ajattelen näin että haja haja asutusalueilla pitkällä aikavälillä autokanta voisi isolta osin kulkea tällä biokaasulla ja sitten taas ajattelen näin että asutuskeskuksissa sähkökäyttöiset ajoneuvot varmasti tulevaisuudessa ovat ovat se keskeinen keskeinen käyttövoima kysynkin hallitukselta kuinka tämä biokaasun biokaasun tuotannon edistäminen etenee ja kuinka me voisimme edistää tällaisten alueellisten biokaasun tuotantokeskittymien syntymistä ja kehittämistä biokaasua pitää saada eteenpäin ja keskusta on vahvasti sen puolella perussuomalaiset ovat kuten olemme huomanneet venäläisen hiilen ja öljyn salarakas edelleen niin kuin tämäkin päivä osoittaa ensin

kiitoksia kysyjälle erittäin tärkeästä kysymyksestä biokaasu on erittäin varteenotettava vaihtoehto nimenomaan siellä missä vaihtoehtoisia käyttövoimia noin muuten esimerkiksi raskaassa liikenteessä ei muutoin ole järkevästi käytettävissä siksipä lisätalousarvion yhteyteen on kirjattu tällainen raskaan liikenteen biokaasuohjelman tuki joka ei kuulosta suurelta summalta yksi miljoonaa euroa mutta se jo tässä raskaan liikenteen kokonaisuudessa tarkoittaa että että jos se käytettäisiin nyt kerralla kokonaan niin se kaksinkertaistaisi sen määrän raskasta liikennettä joka nyt biokaasulla käy ja laajentaisin kysymystänne vielä sen verran että että saksa on tässä suuressa elvytyspaketissaan päättänyt sijoittaa peräti seitsemän miljardia euroa vetytalouteen ja meillä suomessa on erinomaista osaamista lappeenrannan lahden teknillisessä korkeakoulussa lutissa siitä siitä miten sähkön avulla tuotettaisiin synteettisiä polttoaineita ja nämä mahdollistaisivat nykyisten polttomoottoriautojen pitemmän käyttöiän
arvoisa herra puhemies edustaja honkonen on ihan oikeassa kysymyksessään biokaasutyöryhmä luovutti minulle työnsä tuossa jokunen kuukausi sitten ja ehkä voisi kuvata että siellä on vähän tällainen klassinen muna kana tilanne eli koska ei ole tankkausasemia ei tule kaasuautoja ja kun ei ole autoja ei tule tankkausasemia sen takia hallitus on lähtenyt tukemaan tämän jakeluverkoston kasvattamista näen itse kyllä sen että kyllä nämä tulevat olemaan ihan merkittävä osa mutta kyllä tämä liikenteen jatkuminen tulee rakentumaan useista eri paloista kuten kuten ministeri harakka totesi saksa tuo hyvin vahvasti vetyä mutta todennäköistä on että sen varsinainen aika on kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta sen jälkeen kyllä tämä välipätkä tulee olemaan hyvin vahvasti pattereilla pattereilla oleva eli suomessa oleva akkustrategia tulee olemaan äärettömän tärkeä myös liikenteen kannalta eli siellä tullaan näkemään biopuolta siellä tullaan näkemään sähköpuolta siellä tullaan näkemään vetypuolta

ministeri harakka omassa vastauspuheenvuorossaan totesi että tänään on on perustettu pari hankeyhtiötä ratahankkeitten edistämiseksi niitten historia tietysti on vähän pidempi viime vaalikaudessa jolloin valtiovarainministeri orpo antoi siihen muistaakseni nelisenkymmentä miljoonaa edistääkseen näitä hankkeita erityisesti tätä kasvukolmiota turku tampere helsinki saadakseen siitä yhtenäisen työssäkäyntialueen erinomaista että tällä sektorilla edetään tässä ovat kunnat mukana viidelläkymmenellä prosentilla eikö niin mutta ei kai oletus voi olla se että kunnat itse rakentamisvaiheessa suunnittelun jälkeen voisivat olla mukana investoijina tämän asian toteuttamiseen olennaista on kuitenkin saada ministeriltä nyt selvä vastaus siihen että kun tämä hyvä kehityssuunta on se minkä täällä toteamme yhteisesti ja kun siinä edetään niin edetäänkö siinä siinä järjestyksessä missä suunnitelmat ovat pisimmällä eli päästään työssä käytännön sovellutukseen heti kun se on suinkin mahdollista suunnittelullisen valmiuden myötä

arvoisa puhemies edustaja kanerva aivan oikein jakoi tässä kunniaa tästä pitkästä prosessista monille eri tahoille haluaisin myös muistuttaa muistuttaa nykyisen pääministerimme silloisen liikenne ja ja viestintäministeri sanna marinin ansioista siinä että nämä nämä neuvottelut pantiin menestyksekkäästi käyntiin rakentamisvaiheen rahoitusvaihtoehtoja on monia siinä voivat esimerkiksi kunnat olla kiinteistökehityksen osalta mukana omalla panoksellaan mutta myöskin uskon että se turvallisena infrastruktuurisijoituksena kiinnostaa kyllä monia ihan kaupallisiakin toimijoita myöskin ihan investointina

arvoisa puhemies hyvä hallitus jos mahdollistetaan ruuhkamaksujen periminen niin millä tavoin hallitus varmistaa etteivät isot kaupungit käytä tätä vetovoimatekijänä no tietysti siihen on vaikea vastata kun ette tienneet koko ruuhkamaksuhommista oikein mitään heitetään siihen kuitenkin kysymys kun polttoaineen verotus kuitenkin tulee nousemaan vaikka te täällä väittäisitte mitä niin millä tavalla suomalainen ammattiautoilija pidetään vielä näitten polttoainekorotuksien jälkeen hengissä

kiitos kysyjälle erittäin tärkeästä kysymyksestä koska nimenomaan kuljetusala on sellainen joka tässä koronakriisissä on kärsinyt erittäin voimakkaasti me kaikki tiedämme henkilökuljetusten osalta kuinka taksiyritykset varsinkin pienet yksittäiset yrittäjät ovat joutuneet aivan aivan sietämättömiin vaikeuksiin mutta myöskin isommat toimijat ja ihan perinteiset linja autoyhtiötkin ovat olleet vakavissa vaikeuksissa siksi on hyvä että ne ovat voineet nyt tulla hakemaan tätä kustannustukea josta äskettäin teimme päätöksiä plus lisäksi arvonlisäveron palautusta mutta onneksi meillä tavarakuljetus on toiminut osittain huoltovarmuuskeskuksen huolehtimien laivayhteyksien ansiosta yllättävän normaalisti verrattuna verrattuna siihen mikä olisi ollut se pahin skenaario kyllä me kannamme jatkuvasti huolta siitä että tällä elinkeinolla säilyy

seuraavaan aihealueeseen edustaja janne heikkinen
arvoisa puhemies työ ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on liki kaksinkertaistunut vuodessa yli neljäänsataankolmeenkymmeneentuhanteen työttömyysaste on noussut jo yli kymmenen prosentin tämä on järkyttävää

yksinkertaisesti ansaitsevat parempaa me kaikki tiedämme että ministeriöissä on laadittuna läjäpäin valmiita esityksiä työllisyyden parantamiseksi niiden käyttöönotto vaatii kuitenkin poliittista tahtoa kysyn ministeri vanhaselta voitteko sitoutua siihen että esitätte budjettiriihessä keinot vähintään uuden työllisen saamiseksi vaalikauden loppuun mennessä ja voitteko te jatkaa ministerinä ja keskusta tässä hallituksessa mikäli näitä uusia työllisyysuudistuksia ei näy

eiliset työllisyysluvut olivat murheellista luettavaa ja ne ovat samassa suunnassa kuin suuressa osassa maailmaa erityisesti lomautettujen määrä on kasvanut voimakkaasti mainitsitte että työttömyys on kymmenen prosenttia mutta kun lasketaan lomautetut mukaan yli seitsemässätoista prosentissa tämä nopea kasvu muutaman kuukauden aikana on ollut nopeampi romahdus kuin finanssikriisin jälkeen ja perustuu ennen muuta siihen että kotitaloudet ja yritykset tuntevat epävarmuutta kysyntä on heikkoa ja pahoin pelkään että seuraavassa vaiheessa sitten viennin vaikeuksien takia koska kysyntä myös investointihyödykkeiden kysynnässä heikentyy me saamme vielä iskuja erittäin paljon tästä maailmantalouden tilanteesta

arvoisa puhemies kokoomuksen mielestä suomi ei nouse tästä suosta kyllä velkaantumalla tai pysyviä menoja lisäämällä vaan työllä yrittämisellä ja ahkeruudella ainoa niin sanottu työllisyysuudistus josta hallitus on keskenään päässyt sopuun on kuntakokeilu sille hallitus ei ole kuitenkaan onnistunut osoittamaan uskottavia työllisyysvaikutuksia kokoomus vaatii hallitukselta uskottavia päätöksiä työllisyyden vahvistamiseksi meiltä löytyy esitykset kuuteenkymmeneentuhanteen uuteen työpaikkaan ja saatte ne kyllä hallitus aivan hyvin myös käyttöönne kysyisinkin työministeri haataiselta miksi hallitus ei ole kyennyt päättämään yhdestäkään mitattavasta työllisyysuudistuksesta

arvoisa herra puhemies on todellakin heikentynyt ja tämä tilanne tällä hetkellä näyttäytyy siten että meillä lomautettujen määrä on se joka on noussut hyvin voimakkaasti ja se on kohdannut ihmisiä suurella voimalla erityisesti nuoret ovat olleet kärsijöinä ja kun tilastoja katsoo niin nuoret naiset näyttäytyvät siellä yliedustettuina

on tähän saakka onnistuttu kysymys on siitä juuri niin kuin valtiovarainministeri vanhanen totesi että talouden näkymä se mikä on edessä vielä syksyllä on vielä hämärän peitossa emme vielä tiedä tarkkaan mitä tulossa on mutta hallitus valmistelee kuten on ohjelmassaan todennut budjettiriiheen työllistämistoimia

puhemies todellakin työttömyys kasvaa nyt todella huolestuttavaa vauhtia ja siten myöskin velkaantuminen velkaantuminen olisi paremmin siedettävissä jos meillä olisi uskoa siihen että suomen talous tulevaisuudessa kasvaa mutta mikään ei ennusta että se kasvaisi ja valtiovarainministeri hyvin kuvasi niitä synkkiä pilviä jotka esimerkiksi ovat meidän vientiteollisuuden saralla hallitus ei ole pystynyt tekemään ensimmäistäkään todellista työllisyystoimea ja meillä ei ole uskoa siihen että niitä tulisi myöskään syksyllä se mitä tähän mennessä hallituksen piiristä on esitetty viimeisenä esimerkiksi pääministerin väläytys satojen miljoonien veronkorotuksista yrityksille siis työllistäville yrityksille olisi täyttä myrkkyä tämän perusteella nyt näyttää siltä että hallitus on valitsemassa sillä että työllisyystoimia ja kasvutoimia ei ole kituliaan kasvun tien jättää tekemättömät työllisyystoimet seuraaville hallituksille ja jättää valtavan velkavuoren pääministerin sijainen valtiovarainministeri vanhanen ottaako koko hallitus vakavasti tämän tilanteen missä me olemme se on erittäin huolestuttava näkymä joka meillä on edessä saammeko me niitä työllisyystoimia

arvoisa puhemies minusta tälle hallitukselle ei pidä esittää kysymystä otetaanko tilanne vakavasti kyllä tämä päättynyt kevät reilu kolme kuukautta poikkeustilaa koronan hoito tänä vuonna lähes kahdenkymmenen miljardin alijäämän ottaminen tämän tilanteen hoitamiseksi kertoo siitä että varmasti näiden pöytien takana tiedetään että tämä tilanne on vakava ja myös ehkä kyetään arvioimaan tilanteen vakavuus silloin kun lähes kaikkialla meidän markkina alueella kansantuotteet ovat viisi kuusi seitsemän tai kahdeksan siitä tulee seuraamaan viennille isoja vaikeuksia ja myös meidän taloudelle vaikeuksia eli vakavuusaste tiedetään syyskuun budjettiriihessä hallitus tulee tekemään konkreettisia työllisyyspäätöksiä niiden sisältö ja mittakaava ovat valmistelussa niiden päätösten lisäksi aivan kuten lisäbudjettipäätöksen yhteydessä todettiin hallitus tulee myös korottamaan aiemmin työllisyyden kuudenkymmenentuhannen tavoitetta ylemmäksi niille keinot haetaan sitten

puhemies päivän keskusteluiden mielenkiintoisin puheenvuoro oli edustaja vanhasen sitaatti ei ole keinoja budjettiriiheen sadantuhannen työpaikan uudistuksista tulossa vain valitettava uutinen valitettava uutinen valitettava pehmennys siihen linjaan jolla vanhanen minusta hyvin ryhdikkäästi aloitti tämän rupeamansa tässä projektissa ja tehtävässä toivon että nyt kuitenkin ryhdikkäästi valmisteltaisiin tavoiteasetannan mukaisesti se että sataantuhanteen tuodaan keinot sehän vaatii niitä konkreettisia päätöksiä ja ne eivät toteudu hetkessä sen takia täytyy ne päätökset tehdä nyt jotta kahden vuoden päästä ne rakenteelliset uudistukset ovat vaikuttamassa siihen että jokaisen kannattaa tarttua työtarjouksiin kun vasemmisto sanoo että se on keppiä niin tässähän on se että vastatkaa sille ansiosidonnaisella olevalle joka huomaa että ei voikaan aloittaa yrittäjyyttä koska tuet menisivät miksi te ette tee sotu uudistusta kysyn valtiovarainministeri vanhaselta sitoudutteko siihen että sdpn vero ohjelma kahdeksansadan miljoonan euron yritysveron korotukset pysyy poissa budjettiriihen pöydältä jos kerran siellä ei niitä työpaikkojakaan ole

mittakaavoissa pitää olla realistinen siinä mikä on valtiovallan ja julkisen sektorin mahdollisuuksien rajoissa ja tällaisen ikään kuin lupauksen tai odotuksen asettaminen ei ole uskottavaa tässäkin mielessä on parempi parempi että poliittisessa päätöksenteossa otetaan tosiasiat huomioon tällaiseen mittakaavaan tällä aikataululla ei ei voida sitoutua niitä keinoja näin nopeasti ei voida
arvoisa

puhemies suomi tarvitsee erityisesti yksityissektorin uusia työpaikkoja valitettavasti suomen kilpailukykyä heikentää korkea veroaste ja verotukseen puolestaan kohdistuu kiristyspaineita aina silloin kun valtion budjettiin lisätään uusia menoja velkaantuminen tai verojen korottaminen ilman menokuria ei voi olla pysyvä ratkaisu muussa tapauksessa sekä julkinen taloutemme että koko kansantaloutemme ajautuu lopulta syöksykierteeseen se on tietenkin estettävä

eun mahdollisen uuden elpymisrahaston käyttöönotosta suomelle aiheutuvat vastuut arvoisa puhemies kysyn onko uusi valtiovarainministeri valmis hallitusohjelman

pitää tämä elpyminen markkina alueilla ja saada sellaiseksi että ikään kuin elvytyksen kanssa ristiriidassa olevaan toimenpiteeseen ryhdytään mutta verotuksen ja menojen kohdalla se se tähtäin jos niihin puututaan on noin vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi hallituksella ei ole tähän liittyvää valmistelua tällä hetkellä käynnissä varmastikin tässä isommassa jälleenrakennussuunnitelman tekemisessä siinä miten ajasta edetään eteenpäin totta kai tullaan joutumaan käsittelemään myös finanssipolitiikan kysymyksiä mutta siihen kysymykseen tällä hetkellä ei ole vastausta olemassa

arvoisa puhemies haluan ottaa esimerkin alalta missä työttömyys on kasvamassa vauhdilla

matkustusrajoitukset

korostetun varovaisesti on aiheuttamassa suomen kansantaloudelle ison taloudellisen menetyksen vuonna kaksituhattakahdeksantoista matkailun merkitys suomen

viisitoista miljardia ja ulkomailta tulevien tuotto viisi miljardia jopa kahdeksankymmentä prosenttia matkailualan työntekijöistä on nyt lomautettu matkailuyritysten kassat ovat tyhjiä peruutettujen matkojen rahojen palautuksien vuoksi eikä toimintaa saada käyntiin epävarmuuden jatkuessa konkurssit uhkaavat monia alan yrityksiä ja työttömyys kasvaa ainoa oikea tapa olisi ollut poistaa matkustusrajoitukset ensimmäinen seitsemättä alkaen mitä hallitus aikoo tehdä matkailuelinkeinon pelastamiseksi ja työttömyysuhan poistamiseksi ja milloin meinaatte tehdä jotain tämä uusi kustannustuki ei siihen riitä

arvoisa herra puhemies edustaja harkimo on täsmälleen oikeassa siinä että matkailuala on kärsinyt varmasti tämän koronakriisin aikana yhtenä enimmistä aloista mutta sitten toisaalta se reaalitilanne eipä meillä ole paljon ollut aiemmin mahdollisuuksia rajoja kaikissa niissä päätöksissä mitä hallitus on tehnyt on nojauduttu niihin tietoihin niihin ennakointeihin joita olemme saaneet asiantuntijoilta jotka thl stm ja niin edelleen niillä edellytyksillä on ratkaisut tehty hallitus tulee arvioimaan taitaa olla parin viikon päästä seuraavan kerran olikohan kahdeksas päivä rajojen avaamista ja toivon vahvasti että me pystymme avaamaan rajoja koska se on suomalaiselle matkailulle äärettömän tärkeää siihen asti toistan vetoomukseni kotimaanmatkailu on äärettömän tärkeää myös matkailuyrittäjille suomessa

arvoisa puhemies talouden nostaminen takaisin jaloilleen ja työllisyyden parantaminen ovat totisesti tämän hallituksen tulevia tärkeimpiä tehtäviä työllisyyttä tulee parantaa niin että samalla ratkaisemme muitakin ongelmia ilmasto ja biodiversiteettikriisi ei voi odottaa on myös tutkittu että panostukset vihreään talouteen luovat kolme kertaa enemmän pysyviä työpaikkoja kuin panostukset fossiilitalouteen kysynkin hallitukselta miten varmistamme että talous ja työllisyystoimilla ratkaisemme samalla myös ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta uhkaavia kriisejä

elvytystoimia kohdistetaan kohdistetaan tavalla joka vastaa myös markkinoiden kasvuun siihen potentiaaliin jossa kysyntää parhaiten on luontoa säästävät toimet digitaalisuutta edistävät toimet ovat valtavirta maailmassa ja meidän pitää olla tässä kasvussa mukana ei tällä hetkellä juuri tehdä varsinkaan yksityisellä sektorilla investointeja jotka eivät ottaisi tätä kehitystä huomioon ja luonnollisesti myös valtion pitää omilla toimillaan olla olla edistämässä tätä suomalaisten oman hyvinvoinnin työllisyyden ja talouden kasvun kannalta on hyvä jos pystymme edistämään myös ympäristön kannalta myönteisiä asioita erityisesti ilmastonmuutokseen vastaaminen on maailmassa megatrendi joka kerää miljardeja miljardeja investointeja ja meidän pitää olla siinä mukana

arvoisa puhemies tässä edustaja mykkänen jo aiemmin kysyi työllisyyslupauksista toki varmasti paljon riippuu siitä mihin vertailukohta asetetaan jos päätöksiä tehdään sadastatuhannesta työpaikasta niitä saattaa itse asiassa syntyä huomattavasti enemmänkin jos verrataan tilannetta tämänhetkiseen jos taas verrataan vuodentakaiseen tietenkin huomattavasti vaikeampaa huolissani olen kuitenkin siitä kun kuitenkin raotitte verhoa arvoisa valtiovarainministeri vanhanen mahdollisille yritysverotuksen korotuksille tai veronkorotuksille vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi uskotteko siihen että suomi nousee yritysverotusta kiristämällä tai työllisyyden verotusta kiristämällä samoin huolestuttaa se että kun aiemmin piditte realistisena tavoitteena sitä että suomen velkasuhde ei saisi nousta yli kahdeksankymmenen prosentin niin tämä kuitenkin vaatii sen noin satatuhatta työllistä lisää

puhemies minusta me olemme sokeita ellemme näe sitä etteikö tällä hetkellä ennustettu ennustettu tarve noin viiden miljardin euron sopeutuksesta jolla saisimme vuoteen mennessä velkasuhteen kasvun taittumaan vaadi toimenpiteitä kaikilla sektoreilla työllisyyden parantaminen on varmasti päätekijä tässä tuottavuuden parantaminen myös julkisella sektorilla ja tässä sote ei ole vähäisimpiä asioita on tavattoman tärkeä asia mutta olisimme sokeita ellemme tässä samassa yhteydessä tunnusta sitä että myös finanssipolitiikan finanssipolitiikan mahdollista kiristämistä joudutaan arvioimaan näin tapahtui yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen näin tapahtui finanssikriisin jälkeen

arvoisa puhemies jos pitäisi nimetä tämän vuoden tärkein päätös jonka hallitus on työllisyyden eteen tehnyt niin se oli päätös tukea yrityksiä työpaikkoja viranomaisia tämän koronakriisin keskellä jos lomautusten sijaan yritykset olisivat ajautuneet irtisanomisiin tai jos nämä lomautukset muuttuvat laajemmin massamittaisiksi irtisanomisiksi niin silloin julkisen talouden haaste on niin iso että siinä saa kyllä leikata ihan luuhun asti ja sitä ei varmasti kukaan halua arvoisa puhemies hallitus etenee juuri niillä askelmerkeillä jotka esimerkiksi vesa vihriälän työryhmän raportissa todetaan ensiksi tuetaan akuuttia kriisiä sitten elvytetään ja sitten kolmannessa vaiheessa täytyy katsoa myös nämä sopeutukset finanssipolitiikan linja ja varmasti siellä niin kuin pääministeri on todennut sekä tulo että menopuolta ja ainakin itse ajattelen että mieluummin kuin esimerkiksi palkansaajan verotuksen kiristämistä tai eläkkeensaajan verotuksen kiristämistä jota perussuomalaiset täällä tänään ehdottivat pitäisi katsoa esimerkiksi ulkomaisten suursijoittajien veropohjaa arvoisa puhemies tarvitaan rakenteellisia uudistuksia yksi niistä on oppivelvollisuus miten hallitus arvioi sen työllisyysvaikutuksia

arvoisa puhemies oppivelvollisuus on hyvä esimerkki sellaisista rakenteellisista uudistuksista joita me tarvitsemme joita meidän pitää panna toimeen nopeasti ja jotka tulevat vaikuttamaan sitten pitkällä aikavälillä hyvinkin merkittävästi niin suomen työllisyyteen kuin meidän kansantalouteen julkisen talouden tasapainoon tarkkojen työllisyyslukujen arvioiminen on haastavaa juuri siksi että se vaikuttaa pitkällä aikavälillä ja myöskin ne konkreettiset vaikutukset ajan ja vuosien myötä mutta se mitä me tiedämme tällä hetkellä on se että pelkän perusasteen varassa olevien suomalaisten työllisyys on tällä hetkellä noin neljänkymmenen prosentin luokkaa eli alle puolet heistä on töissä tiedämme myöskin sen että siitä huolimatta että suomessa pitkään on tehty toimenpiteitä joilla on pyritty puuttumaan nuorten syrjäytymiseen koko kaksituhatta luvun ajan on edelleen noin kuusitoista prosenttia ikäluokasta jäänyt vaille toisen asteen tutkintoa se tarkoittaa siis sitä että koko ajan tulee lisää nuoria aikuisia työmarkkinoille ilman vaadittavaa koulutus ja osaamistasoa

arvoisa puhemies hyvä että edustaja zyskowicz otti tämän esille koska tästä kolmenkymmenentuhannen valmistelusta on päätös olemassa ja se on hallituksen aikaisemman päätöksen mukainen siitä että yhtäkkiä se nostettaisiin sataantuhanteen haluaisin olla selvä

arvoisa herra puhemies keskustelimme jo aiemmin tänään velkaantumisesta totesin tuolloin että hetkellisesti velkaantuminen ei ole ongelma mutta pitkällä jänteellä valtiolla on oltava tiekartta sellaiseen tilanteeseen jossa tulot ovat vähintään yhtä suuret kuin menot mitään muuta ratkaisua julkisen talouden ongelmiin ei ole kuin tuottavan työn määrän lisääminen tämä tarkoittaa yhtäältä teollisuuden etenkin vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten turvaamista siis jollakin muulla keinolla kuin polkemalla palkkoja halpatyövoiman avulla mutta myös palvelualojen palvelualojen yritykset ovat merkittävä työllistäjä niiden kyky työllistää ja menestyä riippuu ihmisten ostovoimasta eli siitä mitä ihmisille jää käteen pakollisten menojen ja verojen jälkeen tukeeko hallituksen politiikka teollisuuden kilpailukykyä ja vahvistaako se palkansaajan ostovoimaa jos kyllä millä konkreettisilla tavoilla

kokonaiskilpailukyky jota me tarvitsemme tässä muodostuu tietysti tavattoman monesta osasta ja työmarkkinajärjestöillä on perinteisimmässä kustannuskilpailukyvyssä kaikkein kaikkein tärkein rooli mutta kilpailukyvyn muita tekijöitä ovat yhtä lailla osaaminen johon tuli äsken muun muassa tämä koulutukseen liittyvä kysymys sekä innovaatio ja tuotekehitystoiminta johon johon hallitus satsaa eli vastaus kysymykseen on että tähän kokonaiskilpailukykyyn hallitus vaikuttaa ja se se on aivan aivan meidän menestymisen ytimessä sen lisäksi olemme rakentavasti vaikuttamassa myös siihen että meidän tärkeimmällä markkina alueellamme euroopassa talouskasvu saataisiin aikaan koska se ratkaisee lopulta sen mittakaavan minkälaiset kustannukset meille tästä syntyvät tiekarttaa velkaantumisen hallitsemiseen tarvitaan ensin meidän pitää saada luotettava tilannekuva se todellinen haaste on tällä hetkellä se näkymä vuodesta kolmekymmentä on viiden viiden miljardin sopeutus mutta tämä kuva saattaa kuukauden tai kolmen kuukauden päästä vielä muuttua
kiitoksia ennen kuin siirrytään seuraavaan aihealueeseen edustaja heikkinen

pääministeri marin esitteli iltalehden juhannushaastattelussa sdpn veropoliittisia tavoitteita joihin kuuluvat muun muassa listaamattomien yritysten verotuksen kiristäminen ja liuta muita suomalaista yrittämistä ja omistamista kurittavia veroja

että yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää siksi kysyn teiltä valtiovarainministeri vanhanen hyväksyykö keskusta syksyn riihessä sdpn esittelemän yrittäjiä ja kotimaista omistajuutta rankaisevan vero ohjelman vastoin sen omaa kynnyskysymystä

kevät on ollut raskas monille perheille erityisesti niille perheille joissa on ollut haasteita jo ennen poikkeusoloja perheiden eriarvoisuus on korostunut pohjalla vaikuttavat köyhyys terveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat lapsiperheköyhyys oli iso ongelma jo ennen koronaa saati koronan tuomien taloudellisten vaikeuksien jälkeen ja lisäksi monet palvelut kuten kuntoutus ja mielenterveyspalvelut ovat voineet olla tauolla koronan aikana kuitenkaan ongelmat ja näiden palveluiden tarve eivät ole mihinkään kadonneet päinvastoin ja tuen ja avun tarvetta on jäänyt poikkeusoloissa myös piiloon palvelujärjestelmiin erityisesti lasten nuorten ja perheiden palveluihin on panostettava kysyisinkin nyt asianomaiselta ministeriltä mitkä ovat ne täsmäkeinot joilla hallitus nyt auttaa näitä perheitä ja varmistaa etteivät nämä perheet jää avun ulkopuolelle

arvoisa puhemies olen teidän kanssanne aivan samaa mieltä kyllä tässä koronakriisissä erityisesti sen jälkihoidossa on katsottava jo toteutunutta mutta erityisesti koronakriisin jälkeistä siitä seurannutta tilannetta me eilen julkaisimme lasten ja nuorten asioista kertovan selvityksen joka on tehty lapsistrategian valmisteluvaiheen työnä ja siitä selviää nimenomaan niin kuin edustaja tanus tässä äsken todisti että koronakriisillä on ollut vaikutuksia

sen takia olemme jo aikaisemmin neljännen lisätalousarvion yhteydessä päätyneet hallituksena siihen lopputulokseen että lasten ja nuorten ja perheiden arkea on tuettava vahvasti noin kolmesataakaksikymmentä miljoonaa ohjataan tähän kokonaisuuteen josta pääosin sekä

arvoisa herra puhemies konkreettisia toimia on siis luvassa toivomme näin mutta miten sitten koulupuolella koulut avattiin vielä ennen lomia muun muassa siitä syystä että kaikki lapset ja nuoret tavoitetaan pitkän tauon jälkeen kaikkia ei kuitenkaan valitettavasti tavoitettu miten varmistetaan että saadaan nämä kadonneet nuoret niin sanotusti tavoitettua meidän on syytä varautua siihen että lastensuojelun palveluiden tarve lisääntyy on varauduttava siihen että ehkä jo syksyllä tulee piikki lastensuojeluilmoitusten osalta kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä miten varmistetaan että lastensuojelu ei ruuhkaudu nyt kun apua erityisesti tarvitaan miten varmistetaan että yhdellä työntekijällä ei ole liian suuria asiakasmääriä jotta hän pystyy huolella perehtymään ja hoitamaan kunnolla asiakastyötä tuetaan koronan jälkeistä tavoittamistyötä entäs kouluissa oppilaitoksissa mitkä ovat oppilashuollon keinot vastata lisääntyneeseen oppilashuollon tarpeeseen

puhemies kiitoksia edustajalle äärimmäisen tärkeästä kysymyksestä tilanne on aivan kuten edustaja toteaakin että me tiedämme että on tullut kasvanutta tuen tarvetta kevään mittaan on oppilaita joita ei ole tavoitettu ja tiedetään että on perheitä joissa ongelmat ovat kasautuneet ja kasvaneet kevään mittaan yksi keskeinen konkreettinen tapa hallitus nyt haluaa tukea kuntia opetuksen järjestäjiä tässä on juurikin tämä lasten ja nuorten tukipaketti jolla ohjataan ihan konkreettisesti resursseja oppilaanohjaukseen oppilaiden tukeen ja lisäopetukseen eli kyllä se keskeisin keino on se että ne ammattilaiset ovat paikalla että heillä on aikaa myöskin kohdata niitä nuoria ja ja antaa sitä tukea sitten syksyllä äärimmäisen tärkeää on mielestäni myöskin se että saadaan välitettyä viestiä perheille ja vanhemmille siitä että esimerkiksi varhaiskasvatukseen palaaminen syksyllä on turvallista viranomaiset ovat antaneet ohjeistuksia siitä millä tavalla huolehditaan turvallisuudesta myöskin päiväkodeissa

arvoisa herra puhemies perheet tarvitsevat tukea ja nuoret tarvitsevat tukea mutta niin myös perheet joissa on omaishoitajia arvoisa ministeri oletteko valmis tällä hallituskaudella vihdoinkin muuttamaan omaishoidon tuen kokonaan verottomaksi toivoisin että viimeinkin olisitte valmis siihen oletteko kyllä vai ei

puhemies tämä ei ole hallitusohjelmassa

sen voi silti tuoda mutta

verotuksen kautta ylipäätään halutaan yllättävän paljon yhteiskunnassa asioita asioita ratkaista ehkä kuitenkin omaishoitokin on asia jossa on selkeämpää se että ne voimavarat joita yhteiskunnalla on sen tukemiseen antaa rehellisesti annetaan budjetin budjetin kautta kuten sanoin itse kysymykseen

thln tuoreen selvityksen mukaan monia kuntien keskeisiä palveluita ajettiin alas koronakevään aikana varsinkin neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon palveluita karsittiin erittäin rajusti jopa tarpeettoman paljon huomionarvoista raportissa on että varsinkin kunnat joita ei ole koskettanut ovat karsineet näitä palveluita rankalla kädellä erityisesti leikki ikäisten terveystarkastuksia supistettiin kouluterveydenhuollon käynnit taas vähenivät jopa kahdeksankymmentä prosenttia vuoden takaiseen verrattuna arvoisa puhemies tiedämme että korona on aiheuttanut paljon hoitovelkaa kunnissa kun ihmiset ovat jättäneet myös tarpeelliset lääkärikäynnit väliin tämän lisäksi tiedämme että itse korona ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet erityisen rankasti valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin nuoriin ja lapsiperheisiin kysyisin ministeri kiurulta kiurulta mihin toimiin hallitus ryhtyy jotta selvitetään perusteellisesti mitä kaikkia palveluita kunnat ovat koronan varjolla karsineet ja miten huolehditaan siitä että

arvoisa puhemies erittäin oivallinen kysymys kyllä me olemme joutuneet sosiaali ja terveysministeriössä moneen kertaan ohjeistamaan kenttää siitä että peli ei vetele näin se on eli siltä osin stm on ohjeistanut kuntia nimenomaan poikkeustilan huomioimisesta perustason toiminnassa niin että sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tulee toimia myöskin ennalta ehkäisevien neuvolapalvelujen on toteuduttava mahdollisuuksien mukaan ja kun palveluita on saattanut jäädä myöskin välistä siksi että ihmiset eivät ole syystä tai toisesta hakeutuneet hoitoon tai palveluiden piiriin tai ovat vähintäänkin pelänneet hakeutua niin siitä syystä johtuen meillä on kyllä terveysvelkaa ja ja hyvinvointivelkaa tässä nyt maksettavana edustaja saattaa jopa viitata siihen että onko hoitotakuun arviointi perustason ja ja erityistason osalta aiheellista ja kyllä ainakin itse lähden siitä että tämä on varmasti

viereen
anteeksi olen kyllä omalla paikallani no niin eli jatkan siitä että että tämä tämä oma oma puskuri ei kaikilla kaikilla kylläkään kylläkään ole ole kauhean kauhean hyvä tätä tilannetta vaikeuttaa vielä se että nyt kuten täällä kyselytunnillakin käytiin käytiin läpi on huomattavasti vielä noussut työttömyys yli kymmeneen prosenttiin ja jos lomautetutkin lasketaan niin jopa seitsemääntoista prosenttiin eli eli aidosti monissa perheissä on huoli siitä miten toimeentulo riittää

kiitoksia puhemies jatkan sitten sitten siitä että että velkakestävyyttä tarvitaan muillakin sitten kun mennään yritysten puolelle niin se on hyvä että

vielä ennen kesätaukoa täältä saadaan eteenpäin tämä kustannustuki ja muita tukia mitä tässä on ollut mutta kyllä nyt jo tiedämme että että myöskin konkursseja tässä yhteydessä tulee eli eli tämä koronakriisi on kuitenkin aiheuttanut sen verran paljon ongelmia yritystasolla että ne yritykset joilla ei ole ollut omaa puskuria riittävästi ovat ovat

joutuneet lopettamaan toimintansa se on yksi osoitus myös siitä että yritystoiminnassakin pitäisi olla puskuria silloin kun se on se on mahdollista sitten jos tullaan tänne tänne valtion tasolle niin tässähän on käynyt nyt niin että jos mennään yhdeksänkymmentä luvun lamasta tähän päivään finanssikriisin kautta niin joka kerta kun kun meitä on kriisi kohdannut meillä aina velkaantumisen taso on noussut entistä korkeammalle ja seuraavan kriisin jälkeen sitä korkeammalle sitten jälleen sitä korkeammalle ja nyt ollaan sitten jo siinä vaiheessa että

ja ja on sellaisia valtioita jotka ovat jo ikään kuin sen oman velkavipunsa vetäneet ihan tappiin kuten esimerkiksi esimerkiksi italia ehkä jossain määrin espanjakin ja se on taas syynä siihen että meillä on tämä elvytyspakettikin tässä käsittelyssä eli ikään kuin haen tässä sitä että että tämän kriisikestävyyden pitäisi olla parempi jotta selvittäisiin näistä näistä tilanteista ja sitten kun tullaan suomen valtion tilanteeseen jota nyt tietysti tässä lisätalousarviossa käsitellään niin aivan olennainen asia on se

sitä velkaa lyhentämään ja ainakin niin että meillä velan suhde bruttokansantuotteeseen pienenee näinhän kyettiin tekemään sipilän hallituksen aikana ja se oli tietysti sellaista politiikkaa joka ei kaikilta osin ollut suosittua mutta tällaisia päätöksiä pitäisi pystyä myös nykyisen hallituksen

aikani on täynnä kun tässä oli vähän epäselvää okei selvä selvä mutta joka tapauksessa toivon että otetaan otetaan vakavasti tämä velkaantuminen ja se huoli minkä se voi tehdä tehdä pitkässä juoksussa myös euron arvolle jos jos tästä vastuullisesta talouspolitiikasta ei eri maissa mukaan lukien suomi pidetä huolta kiitos

arvoisa puhemies maakuntalehtemme pohjois pohjanmaalla sanomalehti kaleva sanoi tänään pääkirjoituksessaan että suomen hallitus on hoitanut koronakriisin onnistuneesti mielestäni tämä on riippumattomalta arvostetulta medialta merkittävä kiitos hallitukselle ja kaikille suomalaisille asiahan on niin että yhdessä me olemme tähän asti selvinneet yhteisenä kansakuntana ja olemme joutuneet tekemään kovia päätöksiä ja olemme joutuneet kaikki joustamaan mikä tuli äskeisellä kyselytunnilla esille että niin perheissä kuin yrityksissä ja kaikkien suomalaisten luona ja keskuudessa on vaadittu erityistä joustavuutta tänä aikana kovia päätöksiä olemme joutuneet tekemään ja kova on myös tämä lisäbudjetti mutta tämän tarkoitus on kuitenkin pehmentää pehmentää niitä iskuja joita korona on aiheuttanut lapsille ja nuorille isille ja äideille opiskelijoille yrittäjille ja työntekijöille vanhuksille ja työttömille keskustelemme nyt tästä lisäbudjetista joka on laadittu tämän kriisin hoitamista varten ja elvyttämistä varten mutta totean viitaten tänään aiemmin tästä lisäbudjetista käytyyn keskusteluun että varsinainen vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetti valtiovarainministeriön mukaan lisäsi tuloja seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista arvoisa puhemies on mukava kuulla että oppositiosta tulee nyt vahvaa tukea ja ja myös kokoomus on selkeästi hallituksen linjalla siinä että haluamme yhdessä heti syksyn budjettiriihestä päätöksiä vaikuttavista työllisyystoimista edelleen pitää paikkansa se vanha sanonta että vahva julkinen talous on köyhän paras ystävä koska silloin me pystymme pitämään huolta kaikista ihmisistä meille keskustassa on erittäin tärkeää ja edellytämme edellytämme totta kai sitä mihin hallituksessa olemme myös yhdessä sitoutuneet että meillä on vahva tahto löytää uutta työtä kaikkialle suomeen kiitän hallitusta siitä että se on nyt kesäkuussa tehnyt monia työllisyyttä ja osaamista pitkällä aikavälillä vahvistavia päätöksiä muun muassa lisäämällä koko maahan korkeakoulujen aloituspaikkoja ja jatkuvan oppimisen määrärahoja ympäri suomen lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä

kuten menettelytapaohjeessa todettiin etukäteen varatut yleiskeskustelupuheenvuorot ovat viiden minuutin mittaisia tällä hetkellä on näin että edustaja kalliin asti tuo luettelo on niitä etukäteen varattuja ja sen jälkeen on kolmen minuutin puheenvuoroja se on siis enimmäispituus niin että saa

arvoisa puhemies koronakriisistä entistä vahvempana vain panostamalla hyvinvointiin osaamiseen ja ekologiseen jälleenrakennukseen tämä on tulevaisuuteen katsovaa ja vastuullista talouspolitiikkaa hallitus keskittyi keväällä akuutin kriisin aikana ihmisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseen hallitus toteutti tilanteen edellyttämää aktiivista finanssipolitiikkaa ja kevään aikana monipuolisia taloutta tukevia toimia niillä on turvattu työpaikkoja ja helpotettu yritysten taloustilannetta olemme nyt siirtymässä akuutista vaiheesta elvytysvaiheeseen valtiovarainministeriön uusimman ennusteen mukaan suomen talous supistuu tänä vuonna kuusi prosenttia suuri epävarmuus vallitsee vastuullista talouspolitiikkaa tässä tilanteessa on keskittyä sosiaalisen kriisin torjuntaan työttömyyden ehkäisyyn ja elvytykseen näin pienennetään kriisistä koituvia vaurioita sekä panostetaan ihmisten hyvinvointiin ja talouskasvun edellytyksiin arvoisa puhemies vuoden neljännen lisätalousarvion panostukset infraan työllisyyteen osaamiseen ja tutkimus ja kehitystoimintaan ovat vihriälän ekonomistiryhmän ja jälleenrakennusryhmän suositusten mukaisia asuntotuotannon korkotukivaltuuden korottaminen kolmeensataanneljäänkymmeneen miljoonaan euroon mahdollistaa kahdentuhannenkuudensadan uuden asunnon lainoittamisen ja ara tuotannon määrän nostamisen kymmeneentuhanteen asuntoon hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti ja tämä on todella tärkeää

investointeja raideliikenteeseen energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen elvytystä tullaan jatkamaan varmasti myös syksyllä ja vielä ensi vuonnakin uusien elvytystoimien valinnassa on panostettava erityisesti ekologisen rakennemuutoksen vauhdittamiseen ja kotimaisten palvelualojen kulutuskysynnän lisäämiseen tieverkon ja ratojen korjausvelkaa unohtamatta työllisyyttä vahvistavat toimet tulevat olemaan keskeinen osa syksyn budjettiriihessä suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä rakenteellisia uudistuksia sote uudistusta ja oppivelvollisuuden laajentamista hallitus on edistänyt erityisen tyytyväinen olen lasten ja nuorten hyvinvointipakettiin jonka osalta painotimme valtiovarainvaliokunnassa erityisesti matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden lisäämistä ja tehostamista pidän myös tärkeänä että lasten harrastustoimintaan liittyvä toimintamalli juurtuisi pysyväksi toimintatavaksi kunnissa ja että se saisi myös pysyvän rahoituksen lisäksi resurssitarpeita on seurattava muun muassa kuntien joukkoliikenteen lasten ja nuorten paketin osalta arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan mietinnössä olemme huomauttaneet että elpymistä ei pidä vaikeuttaa liian aikaisilla sopeutustoimilla ei ole vielä mahdollista tai edes järkevää laatia yksityiskohtaista toimenpidesuunnitelmaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi myöskään velkatason numeroon ei kannata ripustautua tärkeintä on vakauttaa velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä suomi saa nyt lainaa nollakorolla ja esimerkiksi saksa on äskettäin ilmoittanut sadankolmenkymmenen miljardin euron elvytyspaketista selviämme talouskriisistä vain elvyttämällä oikeisto opposition lisätalousarvion lähetekeskustelussa toivomat leikkauslistat olisivat täysin vastuuttomia ja ennenaikaisia ja johtaisivat vain inhimilliseen ahdinkoon ja haittaisivat talouskasvua jo syksyllä näimme kuinka kokoomus halusi leikata työttömyysturvasta ja asumistuesta vaikka silloin oli jo selvää että panostukset nimenomaan osaamiseen ovat aivan keskeisiä työllisyyden parantamiseksi kokoomus kutsui tätä lisätalousarviota aiemmin holtittomaksi rahalingoksi mutta hekään eivät nyt lopulta löytäneet valtiovarainvaliokunnassa miltään momentilta euroja poistettavaksi arvoisa puhemies koronakriisin pitkittyessä on havaittu että nykyiset yritystuet eivät kohdistu riittävällä tavalla kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoille uusi kustannustuki tulee tarpeeseen mutta tästä huolimatta löytyy edelleen yrittäjiä kuten kaikkein heikoimmassa prekaarissa asemassa olevat osa aikaiset yrittäjät ja tapahtumatuotannon freelancerit jotka eivät ole yritystukien piirissä vieläkään ovat työttömyystuen piirissä mutta eivät saa kustannustukea tai yksinyrittäjien tukea yrityskulujensa kattamiseksi toivon että hallitus huomioisi tämän kun se tarkastelee seuraavan kerran yritystukia loppukesästä

arvoisa puhemies oli valitettavasti odotettavissa että koronaepidemiasta johtuvat rajoitustoimet tulevat vaikuttamaan kielteisesti joihinkin lapsiin ja nuoriin poikkeuksellinen tilanne harrastusten harrastusten joutuminen katkolle ja etäopetus heijastuivat monen oppimistuloksiin ja hyvinvointiin sekä heikensivät lasten välistä yhdenvertaisuutta lapsilla joilla asiat olivat jo ennestään heikoissa kantimissa tilanne hankaloitui poikkeusolojen aikana osa etäopetuksessa olleista tipahti kokonaan koulun tutkan ulkopuolelle myös aika monen lapsiperheen elämä kuormittui poikkeusolojen aikana äidit ja isät yrittivät tehdä etätöitä ja siinä samalla opettaa jälkikasvuaan jos vanhemmuudessa ja parisuhteessa oli ollut pulmia normaaliarjessa runsas yhdessäolo saattoi kiristää tunnelmaa koronaviikkojen aikana jo ennen koronakriisiä kunnat ovat olleet melkoisessa talouspinteessä jota poikkeusaika on edelleen pahentanut olenkin varsin tyytyväinen että hallitus on esittänyt tähän kuluvan vuoden neljänteen lisätalousarvioon kunnille annettavaksi valtionosuusjärjestelmän kautta noin kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa koronakriisin vaikutusten lieventämiseen lapsille ja nuorille tämä lasten ja nuorten hyvinvointipaketti jakaantuisi useamman ministeriön toimialalle hyvinvointipaketin tavoitteena on pienentää korona arjen aiheuttamia haittoja tukea lasten nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä edistää lasten ja nuorten oppimista sosiaali ja terveysministeriön toimialalle kuuluvassa hyvinvointipaketissa panostetaan satakaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa koronan aiheuttamaan poikkeustilaan lasten nuorten ja perheiden

ja sen jälkihuoltoon käytännössä nämä varat halutaan kohdentaa perheiden matalan kynnyksen palveluihin lasten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin mielen ammattilaisia pitää saada lisää on tosi huolestuttavaa että perheet joutuvat odottamaan useita viikkoja jopa kuukausia aikoja esimerkiksi perheneuvolaan apua pitäisi saada heti eikä viidestoista päivä nykyhallitusta moititaan tuhlaavaiseksi mutta yhteisymmärrys taitaa löytyä kuitenkin lasten ja nuorten asioissa ihan joka puolueessa ymmärrämme samalla tavalla että monialainen ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen epäkohtiin ovat paras strategia selättää ongelmat perheiden tukemiseen sekä lasten ja nuorten psykososiaalisiin palveluihin satsaaminen itsensä moninkertaisesti takaisin kun vältytään raskailta jatkotoimenpiteiltä varhainen puuttuminen ja varhainen tuki antavat myös toimenpiteille parhaimman vasteen

puhemies aivan alkuun kannatan vielä tässä edustaja satosen tekemää kokoomuksen vastalausetta numero

harmillista että edustaja lohikoski ehti täältä salista jo poistua sillä olisin halunnut korjata hänen käsitystään joka ilmeisesti jo useampaan kertaan täällä on toistettu eli eli vaikka olemme siis pääosin kritisoineetkin sitä että tässä samassa yhteydessä kun tehtiin merkittäviä menolisäyksiä olisi tullut tehdä päätöksiä myös työllisyysreformeista niin silti olemme kyenneet löytämään tästäkin lisäbudjetista semmoisia kohteita joista päättäminen oltaisiin voitu lykätä tulevaisuuteen ja ne löytyvät kokoomuksen vastalauseesta viimeisestä kappaleesta eriteltyinä lisätalousarvion aikatauluhan oli sellainen että vastalauseeseen listasimme ne sen vuoksi että että yksittäisten talousarvioaloitteiden tekemisen aikataulu olisi pitänyt käytännössä jättää ennen kuin tätä asiaa oli eduskunnassa valiokunnissa lainkaan käsitelty toinen korjaus on siihen jonka edustaja lohikoski tässä väitti että ikään kuin kokoomus ei uskoisi osaamisen voimaan ja koulutuksen voimaan tämä on aivan päinvastoin sen vuoksi esimerkiksi viime vuonna omassa vaihtoehtobudjetissamme muutimme kaikkia hallituksen osaamiseen ja koulutukseen kun kun hallitus oli esittänyt määräaikaisia lisäyksiä valtion valtion omaisuuden myymisestä saatavilla tuloilla määräaikaisia menolisäyksiä niin me teimme kaikista niistä pysyviä eli otimme ne osaksi ikään kuin normaalia budjettia ja pysyviä menoja jolloin esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opettajan ei tarvitsisi pelätä sitä mitä tapahtuu kolmen vuoden jälkeen kun nämä rahat valtion budjetista ovat ovat loppuneet

nyt näyttää siltä että globaalisti epidemian huippua ei saavutettu ja vaikka tilanne suomessa näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä koronaviruksen suhteen niin toinen aalto kuitenkin on mahdollinen ja globaali talouskriisi ja suomen vientitalouden kriisi voivat vielä kärjistyä nyt kuitenkin vihriälän raportissa todettiin että riittävä elvytyksen määrä on useita prosentteja bruttokansantuotteesta ja nämä simuloinnit on tehty noin kahden prosentin mukaan ja julkisesti on puhuttu noin viidestä miljardista hallitus on nyt käyttänyt tästä jo noin kolme pilkku kuusi miljardia tässä lisätalousarviossa

tulevaisuudessa vielä vai ei loppuun haluan kuitenkin vielä todeta sen että elvyttäminen on täysin oikein ja tarpeellista kuitenkin samanaikaisesti on todettu myös vihriälän raportissa jota nyt kovasti hallituspiireissä tunnutaan lukeneen että samanaikaisesti kun tehdään edelleen elvytystä olisi pohdittava myös niitä rakenteellisia uudistuksia täällä salissa viitattiin tänään aikaisemmin sotu uudistukseen enkä usko että se varsinaisesti kokonaisuutena tulee ehtimään tähän ikään kuin kriisin

mutta olisi erittäin järkevää pohtia olisiko siellä sellaisia osia jotka voitaisiin tästä isosta kokonaisuudistuksesta irrottaa ja täten parantaa ja vähentää kannustinloukkuja jotka ilmiselvästi ovat tämän koronakriisin myötä tulleet entistä näkyvämmiksi näkyvämmiksi yksi tällainen esimerkiksi koskee freelancereita sellaisia henkilöitä jotka ikään kuin liikkuvat yritystoiminnan mahdollisesti apurahojen ja itsensä työllistämisen välimaastossa monet tällaiset henkilöt ovat tällä hetkellä esimerkiksi pudonneet kokonaan niin ansiosidonnaiselta kuin muultakin työttömyysturvalta ja toivon että hallitus näitä epäkohtia korjaa

arvoisa puhemies olemme nyt siis käsittelemässä vuoden neljättä lisätalousarviota joka on summaltaan viisi pilkku viisi miljardia ja jonka myötä suomi velkaantuu tänä vuonna lähes yhdeksäntoista miljardia euroa me kokoomuksessa olemme sitä mieltä että lisätalousarvio tarvittiin toki myöskin tässä tilanteessa mutta meidän mielestämme se on järkyttävän suuri suomi velkaantuu todella paljon tämän myötä ja ihmettelemme myöskin aiemman valtiovarainministerin kulmunin lausuntoa kun hän suorastaan ihaili sitä kuinka nyt ollaan kaikkien aikojen suurin lisätalousarvio eduskunnalle esittelemässä se tuntuu todella kummalliselta siinä on myöskin sellainen näkökulma että mehän emme tiedä vielä tuleeko koronasta toinen tai kolmas aalto ja tuntuu siltä että nyt ikään kuin jo tässä vaiheessa käytämme kaiken sen velkaantumis ja elvyttämisvaran joka meillä on vaikka emme tiedä vielä tulevasta kokoomus onkin esittänyt vastalauseen tähän lisätalousarvioon ja sen sisältö on pääasiassa se että julkiselle velalle tulee asettaa kahdeksankymmenen prosentin katto ja työllisyystavoite tulee nostaa kahdeksaankymmeneen prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä työllisten määrää on kasvatettava sadallatuhannella jo kuluvan vaalikauden aikana eli pähkinänkuoressa me hyväksymme kyllä velkaantumisenkin tiettyyn rajaan saakka mutta se edellyttää että on mietitty tulot millä tämä kaikki rahoitetaan ja meidän mielestämme työllisyys on se kaikkein tärkein asia tässä olemme ehdottaneet muun muassa kotitalousvähennyksen laajentamista paikallisen sopimisen lisäämistä opiskelijoiden työnteon tulorajojen nostoa ja niin edelleen ja sitten näitä uusia rakenteellisia uudistuksia sosiaaliturvauudistus on niistä varmasti tärkein jokainen tässä salissa olija tietää että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on tilkkutäkki jota on rakennettu vuosien ajan

kurottua umpeen mutta valitettavasti myöskin ne sote uudistuksen ominaisuudet joita on esitelty julkisuudessa vaikuttavat lähinnä siltä että luomme lisää hallintoa näillä uusilla maakunnilla ja se ei ainakaan anna viitteitä siitä että niillä olisi säästöjä tulossa arvoisa puhemies kyllä tietysti pitää myöskin veropolitiikkaa miettiä millaisia muutoksia siihen tarvitaan jotta jotta sitten tältä velkaantumisen tieltä pystytään perääntymään ja kyllä itse nostaisin esiin varsinkin ammattiyhdistysten verovapaat osingot milloinkahan niihinkin ollaan puuttumassa olen ollut huomaavinani että julkisuudessa on puhuttu viiden prosentin lähdeverosta joka on mielestäni aika kosmeettinen muutos muille osingoillehan sovelletaan kolmekymmentä tai kolmenkymmenenneljän prosentin pääomatuloveroa niin että näin ollen tuntuu oudolta minkä takia sitten ammattiyhdistysliike saisi saisi tällaisen pienemmän veron mutta toki parempihan sekin on kuin nollavero joka joka niillä on ollut tähän saakka arvoisa puhemies odotan todella sitä ja uskon että aika moni tässä salissa varsinkin kokoomuslaisista poliitikoista odottaa että saamme syksyllä heti näistä työllisyystoimista selkeän suunnitelman mitä ollaan tekemässä että me voimme todellakin päästä kestävälle tielle ja ja kuten sanottua että tämä kahdeksankymmenen prosentin katto tässä julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen voitaisiin pitää eikä tarvitsisi mennä sen yli
kiitoksia ennen kuin jatketaan keskustelua totean edustaja ranne että tuo lausumamuutos jonka teitte ei ole mahdollinen tässä vaiheessa sen takia että määräaika meni umpeen tänään

arvoisa herra puhemies menoista puhuttaessa pidämme tärkeänä että hallitus viipymättä laatii euroopan rahaliiton kehittämistä koskevan linjauksen jossa kerrotaan suomen kannat keskeisiin auki oleviin kysymyksiin ja annetaan niistä eduskunnalle selonteko ja mahdollisimman pikainen sellainen lisäksi hallituksen tulee kunnioittaa perustuslakivaliokunnan kannanottoja ja huolehtia että suomen vastuut ja riskisaatavat eivät kasva hallitsemattomiksi hallituksen tulee ilmoittaa että suomi ei osallistu eun elpymissuunnitelman alaiseen elpymisvälineeseen tarkastakaa myös varamaksujärjestelmähankkeen nykytila ja kiirehtikää toimivan varajärjestelmän valmistumista nämä asiat löytyvät meidän lausumaehdotuksistamme kysyn uudelleen myös tunnustatteko hallitusohjelman vanhenemisen aiotteko laatia ohjelmanne liitteeksi talouden sopeuttamista ja hallitusohjelmaa ohjaavan sopeutuksen tiekartan edustaja viitanen viittasi täällä työtulovähennyksen korottamiseen sehän olisi kaikkien etu sillä se poistaisi kannustinloukuista aiheutunutta alityöllistymistä tämän toteuttaminen kiristäisi verotusta jos indeksitarkistusta taulukoihin ei tehtäisi täytenä mutta vastaava nosto tietenkin tehtäisiin eläketulovähennykseen toisin kuin täällä on puhuttu kuten edustaja tässä aiemmin yritti esittää näiltä osin kannatan näitä ranteen tekemiä esityksiä työtulovähennyksen merkittävä kasvattaminen madaltaisi efektiivisen työmarkkinoille osallistumisen veroastetta sekä efektiivistä työtuloveroastetta työtulovähennys on lisäksi järjestelmällemme jo ennestään tuttu mikä helpottaa ripeää suuremman vähennyksen suunnittelua ja käyttöönottoa haluamme myös edelleen vauhdittaa kansainvälisten ilmastotullien käyttöönottoa toteutetut ilmastotullit suuntaisivat tuotantoa vähäpäästöisempiin tuotantotapoihin ja asiansa hyvin hoitaneisiin maihin tämä tarkoittaisi enemmän investointeja työpaikkoja ja verotuloja pitää muistaa että ne myös vähentäisivät hiili ja saastevuotoa nykyiseltä tasolta poliittisissa piireissä hehkutetaan yleensä ilmastojohtajuutta jonka näen tällaisena hyvesignalointina joka on hyvin vähän tai ei ollenkaan tiedossa kotimaisen poliittisen eliitin ulkopuolella mutta näillä hiilitulleilla voimme oikeasti ohjata kolmansia maita ekologisempiin ja eettisempiin ratkaisuihin kiitos

arvoisa herra puhemies tämä neljäs lisätalousarvio vahvistaa koko maan elinvoimaa sen tehtävä on aivan kuin rakentaa uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen kaiken ikäisten ihmisten keskellä työtä tekeville ja yrityksille suomen uudelleen rakentaminen kaiken tämän koronan jälkeen vaatii meiltä elvytystä mutta myös päätöksentekokykyä uudistuksista joilla suomea rakennetaan vahvemmaksi kohtaamaan uusia haasteita ja kriisejä täällä on mainittu sote uudistus ja sotu uudistus jotka tulee viedä eteenpäin tässä lisätalousarviossa on kysymys sekä kriisin ratkaisemisesta ja siitä yli pääsemisestä että elvytyksestä tämä kuntapaketti mittava sellainen tulee todella suureen tarpeeseen valtio korvaa suoraan sairaanhoitopiireille koronan esimerkiksi tehohoidosta johtuvia lisäkustannuksia valtionavustuksella tämä on erittäin merkittävää vaikkapa pienillä paikkakunnilla jos siellä on ollut useita ihmisiä tehohoidossa kuntien yhteisöveron jako osuutta korotetaan määräaikaisesti tälle vuodelle ja peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan loppuvuodeksi myös harkinnanvaraista valtionosuutta korotetaan myös lukuisat tiehankkeet ja väylähankkeet auttavat eri puolilla suomea ja tuovat työtä on tärkeää että myös lapset ja nuoret ja perheet huomioidaan koska he ovat olleet lujilla tämän kevään aikana tähän mittavaan lasten ja nuorten tukipakettiin liittyy myös yksi pilottihanke joka on merkittävä ja se on aivan kuin alku aivan uudelle se on tämä harrastusmalli jossa moni lapsi tulee löytämään vahvuutensa ja ja osaamisensa myöskin harrastuksen kautta kaikki oppiminen tukee toistaan jokaisen tulee saada löytää vahvuutensa koulupolun varrella ja hyvä harrastus voi tuoda hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä yhdessä harrastamisen kautta löytyy ystäviä ja merkityksellistä tekemistä kaikesta oppii tämä on yksi hyvä uudistus johon tämän lisätalousarvion yhteydessä annetaan aivan kuin ja tähän kannattaa lähteä alusta saakka mukaan iloitsen myöskin tutkimus ja tuotekehitysmäärärahojen kasvattamisesta koska sitä kautta yritykset uudistuvat kehittyvät ja työllistävät rahaa suunnataan myös neljääntuhanteenkahdeksaansataan uuteen korkeakoulujen aloituspaikkaan jotta mahdollisimman moni nuori pääsee sieltä hakurumbasta ja kierteestä ulos ja aloittamaan opintonsa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa on hyvä myös se että avointa korkeakouluopetusta kehitetään se palvelee työttömäksi tai lomautetuksi jäänyttä jäänyttä se aika jolloin ei ole työtä kannattaa käyttää itsensä kehittämiseen ja opiskeluun ja tähänkin on tulossa jatkuvan oppimisen rahoitusta työikäisten nopeavaikutteisiin osaamisen kehittämistoimiin ja jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen suunnataan kaksikymmentä miljoonaa euroa on tärkeää että muistamme sen että ennen koronaa meillä oli monella alalla työvoima ja osaajapula se on vastassa myöskin koronan jälkeen siksi tätä aikaa jolloin kaikilla ei ole työtä tulee käyttää siihen että saadaan muuntokoulutusta täsmäkoulutusta sellaisiin töihin ja tehtäviin joita meillä on tarjolla tulevaisuudessa

nämä ovat selkeitä toimia työllisyyden edistämiseksi

arvoisa puhemies tämän hallituksen neljännen lisätalousarvion menokohteet ovat suureksi osin kannatettavia ja toivon että tämä nyt pikkuhiljaa myös ymmärretään mutta suomalaisten parempi tulevaisuus ei voi perustua vain julkisen rahan käyttämisen taitoon suomen tulevaisuus ei pääty huomenna eikä vaalikauden lopussa meidän pitää pystyä rakentamaan pitkäjänteisesti parempaa koronaa tai ei suomen suunnattomat tulevaisuuden haasteet kuten väestön ikääntyminen eivät ole muuttuneet mihinkään siksi rohkea päättäjä näkee ikävissäkin kriiseissä mahdollisuuden kehittää eikä elä sosialismin kuristavassa syleilyssä ihmettä odotellen arvoisa puhemies suomi on jo tänään korkean verotuksen maa ja jäykkien työmarkkinoiden maa hallituksen aikaansaamattomuus työllisyysuudistuksessa tulee vain pahentamaan asiaa hyvä hallitus te harrastatte vasemmistolaista taloudenhoitoa jossa rahaa kyllä osataan käyttää mutta sitä osataan kerätä vain veroja korottamalla näin tavallisen ahkeran ihmisen mahdollisuudet itse säästää perheensä tulevaisuuden turvaksi ovat lähes olemattomat minusta se ei ole reilun yhteiskunnan ja tulevaisuuteen katsovan yhteiskunnan merkki

puhemies esitys neljänneksi lisätalousarvioksi on poikkeuksellisen suuri lisätalousarvio pyrkii elvyttämään taloutta koko maassa sekä turvaamaan elinvoiman ja eheyden koko yhteiskunnassa elvytystoimien on oltava tässä kohtaa nopeavaikutteisia määräaikaisia ja kertaluonteisia hyvänä esimerkkinä näistä tehokkaista elvytystoimista ovat nämä mainitut lukuisat tie ja väylähankkeet ympäri suomen näistä rahoista on iloittu ympäri suomen myös etelä pohjanmaalla ne ovat musiikkia alueiden suomelle ja osoittavat että hallitus on tosissaan kannattelemassa koko suomea

edustaja kinnusenkin korkeakoulujen aloituspaikkojen voimakkaat lisäykset se on jälleen konkreettista sivistyspolitiikkaa yhä useammat uudet opiskelijat saavat opiskelupaikan siis reitin merkitykselliseen elämään reitin osaamisen vahvistamiseen reitin tulevaisuuteen pidemmällä aikavälillä tämä panostus vastaa tarpeeseen nostaa suomalaista osaamistasoa se on hyvin kirkassilmäistä politiikkaa jota tässä kohtaa tarvitsemme puhemies koronarajoituksilla on ollut valitettavia kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten oppimistuloksiin harrastusmahdollisuuksiin hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen tilanteen parantamiseksi tässä lisätalousarviossa on mukana kolmensadankahdenkymmenen miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketti se on teko lasten ja nuorten tulevaisuuden puolesta puhemies valtio osallistuu kunnille koronasta aiheutuvien tulomenetysten ja menolisäysten korvaamiseen yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla se siis tarkoittaa kunnissa asuvien peruspalveluiden siis varhaiskasvatuksen päiväkotien koulujen sekä sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamista oma kotikunta oma kaupunki on ihmisen kokoinen yksikkö jossa hyvinvointi tehdään puhemies elvytyksen jälkeen on erityisen tärkeää että hallitus valmistelee mahdollisimman nopeasti tiekartan jossa vahvistamme taloutta hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi nyt syömme enemmän kuin tienaamme teemme sen perustellusti mutta pitkällä aikavälillä se ei ole kestävää erityisen juuri täälläkin mainitut rakenteelliset uudistukset ja työllisyyttä tukevat toimenpiteet uskon että meistä on siihenkin työhön me tarvitsemme ahkeruutta työn tekemisen tarmokkuutta mutta myös ihmisen kokoista päätöksentekoa jossa jokainen pidetään mukana selviämme kyllä tästäkin tarvitsemme toisiamme tällaista suomalaisen jälleenrakentamisen sinnikkyyttä päättäväisyyttä ja sisukkuutta

arvoisa puhemies tämän lisätalousarvion kantava teema on torjua koronakriisin inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia ja samalla edistää siirtymää kohti päästötöntä yhteiskuntaa tämä on erittäin tärkeää me kaikki tiedämme että koronakriisistä huolimatta meillä on yhä edessämme ilmastokriisi taloutta pitää elvyttää sellaisella tavalla joka samalla tukee hallituksen tavoitetta tehdä suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio

eikä hyötyä mutta itse näen että vaikka ensinnäkin on oikein toimia kunnianhimoisesti ilmastokriisin torjumiseksi niin jos haluaa ajatella itsekkäästi niin voi aivan hyvin myös ajatella että nämä ilmastoratkaisut ja niissä edelläkävijyys myös tuovat suomelle etulyöntiaseman tuovat suomelle työtä ja tukevat meidän vientiä eli myös meidän etumme nyt on siis erittäin tärkeää seurata miten tämä ilmastoelvytys etenee ja tämä mittava lisäbudjetti on siinä tietenkin tärkeä osa ilmastotoimien näkökulmasta tässä lisätalousarviossa keskeistä on erityisesti panostukset päästövähennyksiin liikenteessä sekä lämmityksessä niistä kiitoksia ja iso panostus on myös kolmesataa miljoonaa euroa tähän vaken alaiseen ilmastorahastoon jonka tarkoituksena on keskittyä ilmastonmuutoksen torjuntaan tukemalla taloudellisesti erilaisia ilmastohankkeita tässä kohtaa on on tärkeää varmistaa että nämä miljoonat ohjataan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla sitten ekologiseen jälleenrakennukseen minä haluan omasta puolestani välittää hallitukselle tässä nyt tärkeän viestin eli minä ajattelen että tätä tukea on myönnettävä ainoastaan hankkeille jotka ovat ilmastotavoitteissaan kunnianhimoisia ja jotka täyttävät etukäteen laaditut tiukat ilmastovaikutuksia arvioivat kriteerit nyt huolena se ohjautuvatko nämä rahat sitten varmasti sellaisiin kokonaisvaltaisesti kestäviin hankkeisiin arvoisa puhemies erittäin tärkeää on johdonmukaisuus ilmastotoimien suhteen ei voi olla niin että toisaalta tuetaan ilmastotoimia mutta sitten toisaalla tehdään päästövähennyksiä hidastavia toimia kaiken toiminnan pitää tässä akuutissa tilanteessa suunnata samaan maaliin ja näen että siellä maalissa on sellainen ilmastokestävä hyvinvointiyhteiskunta jossa ihmiset voivat hyvin ja eriarvoisuus vähenee minä näen että että tämä hallitus kyllä siihen halutessaan pystyy ja sitä kohti on otettu monia tärkeitä askeleita mutta on myös todettava että paljon on vielä tehtävä jotta siihen päästään ja on se myös totta että nopeammin olisi toimittava erityisesti ilmastonmuutoksen suhteen esimerkiksi turpeen ja ympäristölle haitallisten yritystukien suhteen meillä pitäisi jo olla päätöksiä lisäksi itse odotan nyt kovasti tältä ekologiselta verouudistukselta me tiedämme että ilmastonmuutos ei katso tätä poikkeustilaa ja me näitä päästövähennyksiä on toteuttaa vaikka meillä on näin poikkeuksellinen tilanne tämä lisäbudjetti sisältää konkretiaa ilmastoelvytyksen suhteen ja siitä tosiaan olen tyytyväinen ja haluan kiittää mutta haluan myös samalla tässä muistuttaa että meillä on todella paljon vielä tehtävää ja itse ainakin omasta puolestani voin sanoa että vasemmistolla on halua ja valmiutta vielä suurempaan kunnianhimon tasoon ilmastotoimien suhteen

ja toivon ja oletan että tätä työtä hallitus sitten toivottavasti jatkaa kesätauon jälkeen

työmarkkinakenttää vastaan erityisesti näitten työllisyystoimenpiteiden rinnan minusta tämän vuoden neljäs lisätalousarvio on erityisen hyvä ja laaja toimenpidekokonaisuus jolla pyritään elpymistä ja työllisyyttä tukemaan sekä käynnistämään kehitys ja kasvuituja tulevaisuuteen kolme neljä kuukautta sitten meistä ei kukaan varmaan tässä salissa uskonut mitä kaikkea eteen tulee ja mitkä vaikutukset tällä epidemialla nyt sitten talouteen talouteen ja työllisyyteen on mutta minusta hallitus on näillä lisätalousarvioilla neljännellä neljännellä ja aiemmilla lisätalousarvioilla hyvin hyvin vastannut tähän haasteeseen hyvin siihen hallituksen finanssipolitiikan isoon kuvaan vaikka tietysti tässä on epidemia suurin syyllinen kuitenkin taloutta reivataan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla ja tätä nyt voi sitten rinnastaa suhdannetilanteeseen neljäs lisätalousarvio on tärkeä ja linjassa aiempien lisätalousarvioiden kanssa joilla on hoidettu erityisesti akuutteja kriisitoimenpiteitä tehty kohdennettuja toimia sosiaalisen kriisin torjunnassa ja vahvistettu kuntataloutta sekä

infraan osaamiseen ja

lisätalousarvioiden panostukset yritysten selviytymiseen ovat olleet kaikkiaan jo yli kaksi miljardia minkä lisäksi yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa kiitos muuten

on sovittu lukuisia toimia joilla on työnantajien ja työntekijöiden tilannetta väliaikaisesti pystytty tukemaan epidemian aikana iso osa näistä toimistahan jatkuu nyt sitten tämän vuoden loppuun saakka tässä talousarviossa on nyt sitten jo onko tämä viides yritysrahoituspaketti liikevaihtoperusteinen kustannustuki on äärimmäisen tärkeä asia jolla edistetään yritysten selviytymistä ja toipumista sekä yritetään estää erityisesti työntekijöiden lomautusten

arvoisa puhemies tärkeää on että lisätalousarviolla viedään myös pienin askelin hallitusohjelmaa eteenpäin esimerkiksi hoitajamitoitus osaamisen vahvistaminen lisäkoulutuspaikat ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen vahvistaminen tki lisäpanokset ja ja ympäri suomea liikkeelle lähtevät liikenneinvestoinnit jotka ovat aluepoliittisesti äärimmäisen tärkeitä on aivan selvää että suomi velkaantuu mutta vaihtoehdot ovat olleet hallituksella aika vähissä ja ne kaikki toimenpiteet millä olemme epidemiaa hoitaneet sekä työllisyyttä ja taloutta tukeneet ovat olleet kyllä varsin

arvoisa rouva puhemies me selvisimme yhdessä koronan ensimmäisestä aallosta kevään jäljiltä hallituksella on valmiudet toimia nopeasti ja tehokkaasti jos tartuntojen määrä lähtee uudelleen kasvuun mutta tärkeintä on nyt tehdä kaikkemme että niin ei tapahdu tehokas testaaminen ja jäljittäminen avainasemassa mobiilisovellus on määrä saada käyttöön kesän jälkeen nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa varaudutaan rokotteen hankintaan sadallakymmenellä miljoonalla eurolla arvoisa rouva puhemies koronakevät vaikuttaa edelleen pahasti työllisyyslukuihimme niistä on tänään käyty paljon keskustelua tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa yhdeksänkymmenenkuudentuhannen vähemmän kuin vuosi sitten työllisyys ja taloustilanne on kiistatta huolestuttava siksi jatkamme tällä neljännellä lisätalousarviolla koronakriisin

tässä lisätalousarviossa panostamme lapsiin ja nuoriin on tärkeää että yksikään lapsi tai nuori ei syrjäydy koronakriisin takia sosiaali ja terveysministeriön asettaman työryhmän tuoreesta raportista selviää että koronan haitalliset vaikutukset kasaantuvat ja kumuloituvat samoille lapsille joilla on haasteita ennestään

heikoimmassa asemassa ovat esimerkiksi lapset ja nuoret joiden perheiden toimeentuloa kriisi on heikentänyt vammaiset pitkäaikaissairaat kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sekä he joiden perheissä on mielenterveys tai päihdeongelmia raportin mukaan kotihälytyskäynnit ovat lisääntyneet vuodentakaiseen verrattuna kolmekymmentä prosenttia ja perheväkivallan osuus kotihälytyksistä kasvanut maaliskuussa neljätoista prosenttia edellisvuoteen verrattuna lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisesta ja pärjäävyyden edistämisestä kriisin jälkeen tarvitaan kokonaisvaltainen suunnitelma meidän on huolehdittava lasten ja nuorten yhdenvertaisuudesta arvoisa rouva puhemies joudumme paikkaamaan edellisen hallituksen koulutusleikkauksia tilanteessa jossa koulutus on ehkä tärkeämpää kuin koskaan koulutukseen panostamalla saamme tulevaisuuden osaajia toteuttamaan sen rakenteellisen muutoksen joka vie meidät kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa lisätalousarviossa ehdotetaan sataakahtakymmentäneljää miljoonaa euroa korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteiseen lisäykseen ensi syksynä alkaviin koulutuksiin ammattikorkeakoulut saivat yhteensä kaksituhattakaksisataa aloituspaikkaa lisää ja yliopistot kaksituhattaneljäkymmentäkahdeksan lisäaloituspaikkaa ympäri maan suurimpana helsingin yliopisto sai lisää liki neljäsataaviisikymmentä aloituspaikkaa nämä ovat historiallisia ja tärkeitä satsauksia niin nuorten kuin koko suomen tulevaisuuteen arvoisa rouva puhemies kestävällä elvytyksellä panostamme samaan aikaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan että työllisyyden parantamiseen tutkimus vuoden kaksituhattakahdeksan talouskriisin jälkeisestä elvytyksestä osoitti että rahat jotka käytettiin vihreään elvytykseen loivat kolme kertaa enemmän työpaikkoja kuin fossiiliseen talouteen laitetut veroeurot juuri näitä toimia hallitus tällä lisätalousarviolla toimeenpanee investoimme raiteisiin kävelyyn pyöräilyyn energiaremontteihin ja öljylämmityksestä luopumiseen elvytystoimia kohdistetaan myös luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ihmisille tärkeiden retkeily ja virkistysalueiden kunnostukseen myös tämä on tärkeää tulevaisuustyötä arvoisa rouva puhemies lopuksi nostan esiin kuntatalouden kriisin koronaepidemia heikentää kuntataloutta tänä vuonna yli yhdellä pilkku kahdeksalla miljardilla eurolla ja ensi vuonna arvion mukaan kaikkiaan yhdellä pilkku seitsemällä miljardilla eurolla valtaosa eli yksi yksi pilkku neljä miljardia heikentymisestä selittyy kuntien verotulojen romahtamisella kuntaliiton tekemä arvio perustuu kuudenkymmenenviiden suuren kaupungin talousjohtajien vastauksiin näissä kaupungeissa asuu lähes neljä miljoonaa ihmistä eli seitsemänkymmentäkolme prosenttia väestöstämme nyt hyväksyttävä kuntien talouspaketti on kunnille todella tärkeä mutta tilannetta on seurattava tarkasti ja siihen on palattava tarvittavin toimin syksyn budjettiriihessä kuntien kyvystä pitää huolta asukkaistaan ja tarjota heille tärkeitä palveluita meidän on huolehdittava

arvoisa puhemies kyseessä on poikkeuksellisen kevään ja kesän seurauksena historiallisen kokoinen lisätalousarvio kuten valiokunta toteaa esitys on tarkoituksenmukainen kokonaisuus siihen sisältyvä elvytyspaketti oikeansuuntainen on viisasta että elvyttäminen aloitetaan ripeästi elvytys tässä tilanteessa on kuin kunnon ryyppy kaasariin jolla saadaan yskähtelevä kone käyntiin yhtä tärkeää on pitää huolta siitä että jatkotoimenpiteet ja päätökset myös pitävät tuon koneen käynnissä lisätalousarviossa korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään kertaluontoisesti niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa tämä edistää koko maan tasapuolista kehittämistä ja tukee osaamistason nostoa maan eri alueilla koulutuksen keskittämisen ideologia vaihtaa nyt suuntaa alueiden suuntaan elvytyskokonaisuuteen sisältyy useita väyläverkon kehittämishankkeita joiden valtuudet ovat yhteensä yli neljäsataa miljoonaa euroa perusväylänpitoon kohdistuu eri puolille suomea uuden asfaltin vetämistä tiestöä tullaan päällystämään tänä vuonna noin viidellätuhannella kilometrillä maatilatalouden kehittämisrahastoa makeraa pääomitetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla tällä turvataan maatilojen aluetalouteen merkittävästi vaikuttavien investointien jatkuvuus ja tuetaan ruokaomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta pitkällä aikavälillä arvoisa puhemies valiokunnassa olimme tyytyväisiä että hallitus esittää nyt kuntataloutta monipuolisesti tukevaa yhteensä yhden pilkku neljän miljardin euron toimenpidekokonaisuutta siihen kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määräaikainen korottaminen harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen kuntien yhteisövero osuuden määräaikainen korottaminen sekä sairaanhoitopiireille kohdistettava suora valtionavustus tämä on vaikeassa taloustilanteessa tuskailevalle kuntataloudelle erittäin merkittävä apu tukalaa kuntataloutta pitää kuitenkin myös jatkossa tukea tulevien talousarvioiden yhteydessä meillä on oltava nyt joka tasolla malttia ja viisautta tehdä päätöksiä niin että palaamme kriisin jälkeen kasvun korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle siksi on tärkeää valmistella suunnitelma edustaja kivisaarenkin kaipaama tiekartta jossa määritellään niin rakenteellisia uudistuksia kuin myös työllisyyttä tukevia toimenpiteitä yhtä aikaa on huolehdittava siitä ettei talouden liikkumavaraa rajoiteta liikaa eikä elpymistä vaikeuteta liian aikaisilla sopeutustoimilla on siis painettava sekä kaasua että jarrua yhtä aikaa se onkin varsin tarkka tehtävä mutta emmeköhän me yhdessä siitäkin urakasta

arvoisa puhemies tämän pitäisi olla kai jonkinlainen koronapaketti mutta suuri suuri osa näistä toimista ei kuitenkaan koronaan liity kävely ei työllistä vaan kilometritehdas odottaa voisi sanoa tästä paketista velkaa velkaa ja vielä kerran lisää velkaa eikä keinoja sen takaisin maksamiseen sitä edustavat hallituksen tulo tulo ja menoarviot sekä lisätalousarviot mutta onneksi vasemmistoliiton suuret ajattelijat ovat keksineet että ei tarvitse maksaa takaisin nyt vielä kun keksitte miten ne velat muuttuvat saataviksi niin silloin valtiontalous on erityisen hyvässä kunnossa hallitus sanoo että nyt ei ole aika menoleikkauksille eikä työllisyystoimille no ei se aika ollut myöskään ennen koronaa hallitus ei silloinkaan esittänyt menoleikkauksia eikä työllisyystoimia vaikka molempia olisi välttämättä tarvittu no ei se aika ollut myöskään edellisellä nousukaudella koska silloin oppositiossa olleet nykyiset hallituspuolueet vastustivat kaikenlaisia menoleikkauksia ja työllisyystoimia ja peruuttivat niitä ensimmäisinä toiminaan tähän kun nousukaudellakaan ei ole niiden toimien aika niin millä kaudella niiden toimien aika nyt sitten kerrassaan tulee hallitus pitää kiinni velkarahalla ideologisista opinkappaleistaan eikä välitä ostovoimasta kilpailukyvystä tai viennistä vaan asettaa ilmastotoimet näiden asioiden edelle keskusta on ostettu tähän mukaan muutamien kymmenien miljoonien siltarumpuhankkeilla halvalla lähtivät sadat miljoonat mukaan ympäristörahastoihin kannatankin esitettyjä perussuomalaisten lausumaehdotuksia ja vastalausetta sekä erityisesti epäluottamuslausetta koska tämä peli täytyy viheltää poikki ja pelleilyn on loputtava

arvoisa rouva puhemies alkuun on hyvä muistuttaa että meillä ja koko suomella on takana kevät joka on vaatinut suomen rauhanajan järeimpien työkalujen käyttöä valmiuslaki otettiin käyttöön asetimme raskain sydämin monenlaisia rajoitustoimia jotka puuttuivat jopa perusoikeuksiin asti kouluissa toimintamalleja muutettiin nopeasti ja perheet löysivät uusia tapoja olla yhteydessä toisiinsa näiden toimien ja suomalaisten kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden ja kekseliäisyyden ansiosta taudin osalta ollaan nyt onneksi hyvällä tolalla mutta kyllä tämä kevät jälkiäkin valitettavasti on jättänyt ja niitä tässä nyt korjataan hallituksen neljäs lisätalousarvio on mittaluokaltaan valtava ja se tulee aitoon tarpeeseen korona on kolhinut koko suomea rankasti tuoreet työllisyystilastot kertovat karua kieltä siitä että tuhansilla suomalaisilla koronan vaikutukset näkyvät vahvasti omassa ja perheen toimeentulossa massiivisilta konkurssiaalloilta ollaan kuitenkin vältytty mutta vielä ei olla senkään suhteen turvallisilla vesillä paljon on kiinni siitä miten muu maailma pandemiasta selviytyy ja miten suomi jatkaa eteenpäin akuutin kriisin jälkeen ja siitä miten tuemme sitä että nyt lomautetuiksi joutuneet eivät tule irtisanotuiksi ja joudu työttömiksi vaan pääsevät mahdollisimman pian palaamaan töihin ja siitähän tässä lisäbudjetissakin on kyse arvoisa rouva puhemies tämä lisäbudjetti auttaa suomea palautumaan taas kasvun tielle ja tukee koko suomen elinvoimaa panostukset alkavat ihmisten hyvinvoinnin kannalta välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta ja yltävät aina yritysten kustannustukeen ja kattaviin väylähankkeisiin asti niin kuin tänään aikaisemmin moneen kertaan jo on kuultu lisätalousarvio sisältää viisasta tulevaisuuspolitiikkaa niin panostamalla nuorten palveluihin kuin lisäämällä korkeakoulupaikkoja ikäihmisten palvelut ja omaishoidon tukeminen saavat niin ikään tärkeän kuudenkymmenen miljoonan euron määrärahan nämä ovat valintoja jotka auttavat suomea nousemaan jaloilleen sosiaalisesti ja alueellisesti kestävällä tavalla puhemies nyt tehtävien päätösten kaikkein tärkein tehtävä on vahvistaa kotitalouksien ja yritysten luottamusta tulevaan samalla on käynnistettävä jälleenrakennusvaihe jossa tehdään aitoja uudistustoimenpiteitä ylisukupolvisesti kestävällä tavalla kestävä julkinen talous turvaa investointimahdollisuudet ja palveluiden kehittämisen myös tulevaisuudessa oikeudenmukainen polku kestävään julkiseen talouteen ei rakennu siten että perustamme sen rajujen leikkausten tai veronkorotusten varaan siksi tarvitsemme ennen kaikkea uudistuksia

työllistymisen ja työllistämisen kynnystä on edelleen madallettava ja tuottavuutta on parannettava niin julkisella kuin yksityisellä puolella digitalisaatioon innovaatioihin ja vientiin on panostettava monet yritykset ovat koronan myötä ideoineet ja ottaneet käyttöön entistä fiksumpia tapoja tehdä työtä ja tulosta tätä tarvitaan nyt lisää ja siihen on myös kannustettava uudistusten tie on kasvun ja työllisyyden tie
ja nyt siirrymme kolmen minuutin puheenvuoroihin

kaikkein lähimpänä ihmistä suomalaista kunnille jotka tarjoavat peruspalveluja kuntalaisille tämä lisäkriisipaketti on todella tärkeä yksi pilkku neljä miljardia itse koronan vaikutukset ovat noin kaksi pilkku kuusi miljardia euroa kunnille ja kunnat osallistuvat näihin talkoisiin nyt sitten noin yhdellä kolmasosalla jos jos valtio antaa noin kaksi kolmasosaa mutta me tiedämme että jo ennen tätä kunnilla oli todella isoja suuria taloudellisia haasteita ja meidän tulee seurata myös tätä tässä viitattiin aikaisemmin esimerkiksi siltarumpupolitiikkaan ja ja siihen että ei ole panostettu vientiin haluan muistuttaa että esimerkiksi länsirannikolla meillä on kasitie todella tärkeä vientirannikolla meidän valtaväylä ja meillä on esimerkiksi joitakin hankkeita siellä kuten eurajoen ohitustie jonka eteen muun muassa edustaja kalli on tehnyt todella hyvää työtä mutta on myös muita hankkeita jotka edesauttavat vientirannikkoa että saadaan saadaan tuotteita maailmalle ja että saadaan talous pyörimään tulee tässä muistaa että meillä ei ole raidetta pohjois etelä suunnassa

tulevaisuudenuskoa luovat myös lisäopiskelupaikat ja näkisin että olisi tärkeää että ne kohdennetaan nyt sitten myös yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin me tiedämme että meidän tulee maksaa tämä lasku joskus ja ja sen takia

pitää panostaa nyt sitten niin sanotusti seuraavassa aallossa syksyllä mutta luulen ja uskon että me yhdessä pystymme tähän niin me aikaisemminkin

lisätalousarvioon sisältyy kuudenkymmenen miljoonan panostus toimeentulotuen asiakkaille niin sanottu epidemiakorvaus tarkoitus on kompensoida pienituloisimmille edes jotain niistä koronakeväänä kasvaneista kasvaneista kustannuksista joiden kanssa he ovat joutuneet elämään kiitos hallitukselle ja ministerille reilu viikko sitten annetusta hallituksen esityksestä

jota ei vielä ole otettu eduskunnassa käsittelyyn esitys olisi kyllä ehditty viedä läpi ennen kesätaukoa ja sitä vasemmistoliitto ajoi näin ei kuitenkaan eduskunnan päässä haluttu tehdä herroilla on herrojen kiireet ja kaiketi ne päättyvät kun miljardien yritystuet on nyt saatu ihmiset saavat odottaa rahoja ainakin syyskuulle seitsemänkymmenenviiden euron veroton tuki henkeä kohden on totta kai merkittävä ja tulee vaikkapa monessa koulunsa aloittavan lapsen perheessä kipeään tarpeeseen tässä hallituksen esityksessä on kuitenkin yksi isompi valuvika joka eduskunnan on ehdottomasti korjattava suuri joukko iäkkäitä monisairaita ja vammaisia uhkaa jäädä korvauksen ulkopuolelle tämä koskee myös suurta osaa omaishoitajakotitalouksista nämä ryhmät ovat olleet kevään aikana toimeentulotuen asiakkaita saaneet tukea muun muassa lääkkeisiin ja sairauskuluihin tarve tukeen on kuitenkin syksyyn mennessä voinut loppua kun omavastuut ovat täyttyneet tämä sairaiden ja iäkkäiden koronariskiryhmä on kärsinyt kaikkein eniten viruksesta ja eristämispolitiikasta he eivät saisi tällä esityksellä mitään toinen väliinputoajaryhmä tässä esityksessä ovat ne toimeentulotukiasiakkaat jotka saavat veronpalautusta elokuusta alkaen varsin moni voi veronpalautusta saada veronpalautus vyörytetään toimeentulotukilaskelmiin usean kuukauden ajaksi ja oikeutta toimeentulotukeen ja tähän epidemiakorvaukseen ei siten muodostu arvoisa puhemies esitystä on korjattava eduskunnassa niin että myös nämä mainitsemani ryhmät voivat epidemiakorvauksen muodossa tai toisessa saada kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tämä lisätalousarvio sisältää niin kuin monet ovat todenneet paljon hyviä määrärahoja ja esityksiä ja kokonaistilanne on niin vaikea että on tarpeen panostaa monella tavalla niihin ongelmakohtiin mitä yhteiskunnassa on nimenomaan tässä tilanteessa tämä on kuitenkin historiallisen suuri se merkitsee silloin sitä että kun tuloja ei löydy niin velalla on kaikki katettava tämä viimeaikainen keskustelu valtion velkaantumisesta on vakava asia on käytetty vähän liiankin kevyitä ilmaisuja julkisuudessa edustajienkin toimesta kyllä velanotossa aina pitää olla huolellinen ja tarkka ja ennen kaikkea niiden varojen käytössä jotka yhteiseksi velaksi otetaan siksi esimerkiksi tämä eun rahasto on tuomittava hanke sinne etelä eurooppaan meidän ei tule lähettää velkarahojamme suuri kysymys ja asia tässä lisäbudjetissa on kuntatalous kuntaliiton laskelmien mukaan tänä vuonna korona aiheuttaa yhden pilkku kahdeksan miljardin ja ensi vuonna yhden pilkku seitsemän miljardin aukon kuntatalouteen tulojen menetyksinä ja menojen kasvuna hallitus on tähän lisäbudjettiin sisällyttänyt yksi pilkku neljä miljardia kunnille se ei tule riittämään esimerkiksi meillä jyväskylässä laskelman mukaan menetykset aukko kaupungin taloudessa ovat tänä vuonna vajaat viisikymmentä miljoonaa euroa ja niihin saadaan hallitukselta kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa eli puolet nyt onkin vedottava hallitukseen vahvasti että sen lisäksi että kaikki muut toimenpiteet kuntatalouden helpottamiseksi säädöspohjan ja niin edelleen tarkistamiseksi velvoitteiden vähentämiseksi ovat välttämättömiä tarvitaan tänä vuonna vähintään toinen paketti jolla voidaan turvata se että ensi syksynä kunnissa ei jouduta tekemään valtavia tuloveron korotuksia verotuksen korottaminen kunnissa iskee ihan samalla tavalla työllisyyteen elinkeinotoimintaan ihmisten ostovoimaan ja sitä kautta se kiertyy taloudelle tappioksi samalla tavalla kuin kuin kaiken verotuksen osalta eli vetoan vahvasti siihen että kuntatalouden tilanne on hallituksen listalla myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies oppositio on antanut paljon kritiikkiä sitä on sanottu muun muassa päämäärättömäksi keskustalla on kuitenkin aivan selvä päämäärä kuten koko hallituksella tavoitteena on lisätä suomalaisten hyvinvointia vahvistaa toimeentuloa sekä turvata julkisen talouden ja ennen kaikkea myös ympäristön kestävyys tie jolla tämä voidaan saavuttaa on yhteiskunnan uudistaminen keskusta on valmis tekemään rohkeitakin uudistuksia joilla kivuliaiden leikkausten ja taloutta näivettävien veronkorotusten tarve olisi mahdollisimman vähäinen uudistuksilla pidetään suomi elinvoimaisena nyt ja tulevaisuudessa myös koko hallitus lähtee siitä että tehdään ensisijaisesti rakenteellisia uudistuksia ja näitä rakenteellisia uudistuksia ovat monet asiat erityisesti työllisyystoimet menojen kasvun hillitseminen ja tärkein kai olemaan sote uudistus se tulee lisäämään myös julkisten palveluiden tuottavuutta olennaisia tulevaisuudessa tulevat olemaan myös palkkamaltti sekä muut suomalaisen työn kilpailukykyä lisäävät toimet hallitus totesi että uusien työpaikkojen luominen on entistäkin tärkeämpää osana kestävyystiekarttaa hallitus sitoutuu asettamaan syksyn budjettiriihessä uuden työllisyystavoitteen joka on suurempi kuin alkuperäinen kuusikymmentätuhatta arvoisa rouva puhemies hallitus aikoo kiistatta nostaa kunnianhimon tasoa tämä onkin välttämätöntä koska työllisyystoimissa on merkittävä potentiaali kestävyysvajeen pysyvään pienentämiseen

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitän edustaja kankaanniemeä että käytitte puheenvuoron niin että ennätin vielä tänne saliin pitämään oman puheenvuoroni tuli pyytämättä ja yllättäen tämä nopeus arvoisa puhemies täällä on käyty ansiokasta keskustelua koko päivän ajan opposition suunnasta on tullut kritiikkiä sen suhteen että ei ei mennä tulevaisuuteen eikä tällä lisätalousarviolla luoda pohjaa tulevaisuuteen mutta arvoisa oppositio neljätuhattakahdeksansataa korkeakoulupaikkaa aloituspaikkaa lisäpaikkaa se on merkittävä satsaus siihen että tässä maassa on osaamista entistä enemmän tulevaisuudessa nimittäin kun nyt lähdetään täältä pohjalta ylös niin me tarvitsemme niitä osaajia ja kiitänkin hallitusta siitä että sivistyksen ja edistyksen lippu on liehunut tässä neljännessäkin lisätalousarviossa voimakkaasti arvoisa puhemies se minkä takia halusin tulla tänne saliin pitämään puheenvuoron edustaja kivelä ansiokkaasti toi tuossa esille tämän ilmastorahaston ja sen pääomittamisen kolmellasadalla miljoonalla eurolla toitte esille sitä ja toivoitte että nämä miljoonat ohjattaisiin ekologisesti

kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja minä halusin tulla tänne tuomaan niitä hyviä tavoitteita nimittäin sangen suunnattomasti olen miettinyt sitä kun viimeksi esimerkiksi kyselytunnilla tuotiin esille sellutehdasinvestointeja ja tuotiin vain yksi investointikohde joka on tulossa tulevaisuudessa elikkä tämä kemin biotuotetehdas täytyy muistaa että myös maakunnissa kainuussa paltamon kaicell fibers itä boreal bioref on potentiaalisia kohteita millä me saamme tätä kestävää ilmastotyötä ilmastotyötä eteenpäin nimittäin minä toivoisin että kuitupuu mikä kasvaa tuolla maakunnissa jatkojalostettaisiin mahdollisimman lähellä ja

tulisi olla samalla viivalla ja näin ollen pidettäisiin huolta siitä että niin sanotusti tämä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman lyhyt arvoisa puhemies tämän halusin tuoda esille ihan sen takia koska nämä ovat niitä vientivetureita niitä vientivetureita millä me saamme tähän kansantalouteen lisää tuloja vientiteollisuuden kautta ja sitä kautta edustaja kankaanniemi tällä tullaan pitämään huolta siitä että valtion kassaankin tulee rahaa ja sitä kautta kuntataloudetkin tulevat hyötymään myös muina lisähyötyinä

puhemies kiitos edustaja kettuselle oli tietysti ilo että sain olla avuksi tässä että puheenvuoro tuli pöytäkirjoihin ja tärkeitä ajatuksia esititte opiskelupaikat jotka mainitsitte todella hyvä satsaus tulevaisuuteen siitä kiitokset mutta ne työllisyystoimenpiteet vielä huutavat ja odottavat vuoroaan missä ne viipyvät hallitus on vuoden istunut ja positiivisia toimenpiteitä ei ole ollut enemmän ne ovat olleet sinne huonompaan suuntaan tämän tilanteen mikä nyt on eli koronan aiheuttaman kriisinhän pitäisi inspiroida hallitusta voimakkaasti lisäämään panostuksia nimenomaan työllistämiseen koko maassa mutta ei tapahdu ei tule ei näy miksi näin sitä sitä peräänkuulutan sitten toinen kysymys on se että esimerkiksi sinne eun elvytysrahastoon hallitus näyttää olevan valmis viemään rahaa miljardimäärin sitä odotetaan tuolla maakunnissa suomalaisissa maakunnissa yrityksissä luodaan näitä ovat ne sitten vihreitä tai punaisia työpaikkoja mutta tuottavia työpaikkoja kuitenkin ja nimenomaan yksityissektorilla jotta niitä syntyy pitää tehdä myös työelämän uudistuksia ja kyllä keskustalle täytyy sanoa pieni varoituksen sana siinä hallituksessa missä te nyt istutte ei työelämän uudistuksia saada aikaiseksi siellä on jarrumiehiä vaikka kuinka paljon ja naisia ennen kaikkea fiksuja ihmisiä mutta ideologia sitoo vapautukaa siitä ja tehkää niitä uudistuksia mitä mitä pitää nyt tehdä samaa mieltä olen siitä että että vientiteollisuuden edellytysten parantaminen esimerkiksi juuri tämän meidän arvokkaimman luonnonvaramme puun hyödyntäminen ja sitä kautta vientitulojen saaminen on aivan avainkysymys siinä tuen edustaja kettusen ajatuksia erittäin lämpimästi mutta missä ne teot enemmän täälläkin on suojelualueitten lisäämiseen rahaa ja ajatuksia kuin siihen että tätä meidän metsäteollisuutta edistettäisiin suojelu ajaa liikaakin yli tietysti kun edustaja hoskonen tuli paikalle turpeestakin voisi mainita että sitä ollaan nyt ajamassa voimalla alas tietämättä mitä tilalle ja ei ole kyllä kovin viisasta ja vastuullista politiikkaa sekään esimerkiksi eun korvaukset keski suomen ja pohjanmaan turveteollisuuden tuotannolle näyttävät jäävän saamatta kokonaan kun rajaukset on tehty näin vetoan että hallitus hoitaa tämänkin epäkohdan kuntoon

arvoisa puhemies nyt kun täällä avautui tällainen mahdollisuus vielä kommentoida lista meni tosiaan aika nopeasti niin niin otan vielä toisen puheenvuoron hienoa että edustaja kettunen nosti esille tämän ilmastorahaston joka tähän vaken alaisuuteen tulee tai hän siis kommentoi sitä kun itse itse nostin sen esille peräänkuulutin siinä että että kun katsomme niitä kolmeasataa miljoonaa euroa niin tässä vaiheessa on tavallaan hankala todeta onko tämä merkittävä iso ja hyvä panostus ilmastotoimiin koska on tosiaan vielä tämä epävarmuus siitä miten nämä rahat sitten kohdentuvat minkälaisiin hankkeisiin toki itse ainakin haluan ja toivon että me voimme täällä ylpeästi sanoa että tämä on nyt tässä lisätalousarviossa erittäin merkittävä panostus mutta tässä on tosiaan huolena se että meidän pitää varmistaa että ne ilmastotoimet ovat myös aidosti kestäviä eli huolena on esimerkiksi nämä biotaloushankkeet tämä ei ole minun keksimäni kritiikki vaan tämä on laajasti suomalaisessa keskustelussa jaettu kritiikki jota ovat esittäneet erilaiset asiantuntijatahot ja esimerkiksi ympäristöjärjestöt eli eli kannetaan huolta siitä että jos jos hallitus tukee erilaisia ympäristön kannalta haitallisia hankkeita ja varsinkin jos se tuki tehdään sitten ilmastotoimien nimissä niin eihän se ole millään tavalla hyväksyttävää

merkittävälläkään työllisyyttä tukevalla hankkeella ei saisi olla huomattavia kielteisiä vaikutuksia ilmastoon luonnonvarojen käyttöön tai luonnon monimuotoisuuteen itse jaan tämän tämän ajatuksen tässä maailmantilassa ja esimerkiksi

tämän suuntaisesti on myöskin lausunut ympäristövaliokunta jossa on jopa keskustalainen puheenjohtaja ja jossa meillä on hallituskokoonpanolla tätä tätä ajatusta viety eteenpäin on erittäin tärkeää että me löydämme siitä että me teemme oikeasti vaikuttavia ilmastotoimia ja uskon että se on kuitenkin loppujen lopuksi meidän kaikkien yhteinen etu vaikka täällä nyt esittäisimmekin erilaisia näkemyksiä niin niin loppupeleissä tämä on meidän yhteinen tavoitteemme ja tähän hallitus on tietenkin sitoutunut kuten me tiedämme hyvin hallitusohjelman kautta

arvoisa rouva puhemies edustaja kivelä huoli pois edustaja kivelä huoli pois nimittäin ensinnäkin näillä biotuotetehtailla on työllistävä vaikutus siinä vaiheessa kun näitä rakennetaan tietenkään tänä päivänä tämmöinen tehdas ei välttämättä työllistä tuhansia ihmisiä pelkkä tehdas suorina suorina työpaikkoina tulee useita satoja työpaikkoja mutta sitten välillisesti puhutaan tuhansista työpaikoista ja se minkä takia minä haluan tuoda tämän aika voimakkaastikin esille johtuu siitä että nämä biotuotteet ovat osa sitä ratkaisua kysymykseen miten mennään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta me olemme nähneet norjan minkälaisen vaurauden nämä fossiiliset tuotteet ovat tuoneet ja me olemme menossa siihen että nämä biotuotteet tulevat nostamaan meille tähän maahan vaurautta nimittäin nämä sellutehtaat eivät tulevaisuudessa tee pelkästään sitä niin sanottua bulkkisellua vaan mennään korkeamman jatkojalostuksen tuotteisiin mennään liukoselluun mitä esimerkiksi tänä päivänä enocell uimaharjussa pohjois karjalassa tuottaa tulevaisuudessa minä tulen ja me tulemme näkemään sen että mennään sellaisiin tuotteisiin kuin nanosellu ja ja mikrosellu jotka tulevat syrjäyttämään jopa teräksen jossain vaiheessa jos suomalaiselle innovaatio tutkimus ja kehitystoiminnalle annetaan rahoitusta ja uusia avauksia

on maakunnissa ja tämä hallitus haluaa luoda pohjaa sille että se teollisuus kehittyy ja voi hyvin ja haluan vielä tuoda sen ilmastonäkökulman tähän että aina jos raaka aineita on jossain ne raaka aineet jatkojalostetaan lähellä niitä raaka ainevarantoja ei ole mitään järkeä kuskata kuskata satoja satoja kilometrejä aineita koska mehän haluamme hiilijalanjälkeä hillitä

arvoisa rouva puhemies edustaja kettunen puhui viisaasti ja samassa hengessä ajattelin vielä jatkaa ehkä osin intoutuneena edustaja kankaanniemen puheenvuorosta totesitte aiemmin jotakuinkin niin että työllisyystoimia ei ole nähty tai tehty ollenkaan koen tarpeelliseksi vielä toistaa että hyvin monet tässä lisätalousarviossa tehtävät ja jo aiemmin tehdyt toimet panostukset koulutukseen tutkimukseen liikennehankkeisiin infraan laajemmin ajateltuna kyllä palvelevat myös työllisyyttä kasvua ja työllisyyttä ja toki tietysti myös se uskallan sanoa massiivinen yritysten tukeminen jota nyt koronakriisin aikana ollaan tehty eihän sitä olla tehty syyttä suotta vaan siksi että pystyttäisiin pitämään kiinni työpaikoista mahdollisimman hyvin eli kyllä kyllä ne toimet ovat myös olleet työllisyyttä ja kasvua tukevia mutta sitten tästä vientiteollisuudesta haluan vielä lisätä sen että suomi elää ulkomaankaupasta ja ja näin tulee varmasti olemaan myös tulevaisuudessa uskoakseni se kyllä vaatii myös yhteistä eurooppalaista koordinoitua elvytysratkaisua siksi on tärkeää että suomen hallitus nyt osaltaan sitäkin aktiivisesti neuvottelee itselläni oli mahdollisuus tutustua sellaiseen komission tekemään arvioon siitä miten eri eu maille käy jos

tämä taantuma pitkittyisi syvenisi ja ja joutuisimme tällaiseen vaikeampaan lamaan ja kyllä se valitettavasti siltä näyttää että suomi olisi tällaisena ulkomaankaupasta vahvasti elävänä maana niiden maiden joukossa jotka eniten kärsisivät siitä jos tällainen lama pitkittyisi ja ja syvenisi eli siksi on tärkeää että eurooppa euroopan unioni ja sen jäsenmaat pystyvät löytämään kestävän yhteisen koordinoidun tavan elvyttää ja palata kasvun ja työllisyyden tielle ilmastorahastosta ja ja voisiko sanoa kestävistä uusista ratkaisuista täällä on jo puhuttu niin ikään viisaasti ehkä en mene siihen enää sen syvemmälle tässä vaiheessa mutta totean vain sen että suomessahan on tehty tähän tähän liittyen jo hyvää työtä aiemmin ja tällä tällä kestävän kasvun tiellä tulee niin ikään jatkaa
arvoisa puhemies ilmeisesti edustaja kankaanniemi innoitti montakin meistä puhumaan yllättävällä puheenvuorollaan tuossa debatissa otin jo kantaa näihin työllisyysvaikutuksiin ja ja kuten todettu tässä lisätalousarviossa on paljon asioita joilla on nimenomaan vipuvarsivaikutus työllisyyteen eli on tarkoitus luoda niitä pysyviä työpaikkoja mitkä tulevat sinne yrityksiin ja sitä kautta työllistävät sitten pitkällä aikajänteellä koko koko suomessa

rakennetaan infraa just sinne metsäteollisuushankkeisiin että saadaan kannolta se puu sinne teollisuuden pariin parhaimmillaan muutettua jopa kankaaksi niin kuin täällä puhuttiin että ei kaikkea puuta todellakaan panna minnekään uuniin tai hakkeeksi infraa tarvitaan nimenomaan siihen että me saamme kulkemaan sen

halutaan ohittaa kaikki se hyvä ja kaivellaan sitten joitakin puutteita tai lähdetään spekuloimaan sillä että ollaan tehty vääriä päätöksiä sitten jos puhutaan tästä biotaloudesta täällä sanottiin että se ei olisi välttämättä niin kestävä asia mutta itse olen kyllä tästä täysin eri mieltä toki voi vaikuttaa sekin itse koulutukseltani metsätalousinsinööri ja ja saanut leipäni sieltä metsistä mutta tulen myös metsämaakunnasta pohjois karjalasta joka on tunnettu koulutuksesta osaamisestaan ja kaiken kaikkiaan metsäklusterista pohjois karjala valittiin nytten tällä viikolla suomen viidenneksi hinku maakunnaksi mikä tarkoittaa sitä että me me olemme tehneet kaksituhatta luvun töitä sen eteen että me olemme saaneet kunnat tekemään yhteistyötä ja olemme saaneet sitä meidän hiilijalanjälkeä

hyvin tästä voin kertoa esimerkkinä omasta kotikaupungistani outokummusta sen että meillä oli aikaisemmin siellä tämmöinen miilu voimala mikä käytti polttoöljyä ja kun tehtiin se päätös että miilu siirtyi polttoöljyltä pois puuhakkeelle niin outokummun alueella kuusikymmentä prosenttia päästöt vähenivät sillä yhdellä päätöksellä

kuitenkin että tosiasiat tunnustetaan otetaan energia

parantamiseen ratojen parantamiseen aivan kuten edustaja huttunen puheenvuorossaan hyvin totesi niin kaikki nämä palvelevat aivan varmasti suomen kansantaloutta puheet siitä että suomalainen metsien hakkuu tuhoaisi monimuotoisuutta taikka olisi metsien tuho katsokaapa saksaa hyvät ystävät miksi esimerkiksi hallituspuolueen sisältä jatkuvasti polemisoidaan sitä suomen metsien tilanne on parempi kuin koskaan suomen historian aikana saksassa jonkun edustajan ihannevaltio on vanhat metsät jätetty hoitamatta ja niitä ei ikinä hoidettu mitä niille viime kesänä kävi kahdeksankymmentä miljoonaa mottia metsiä kuoli pystyyn sekö on monimuotoisuutta tai sitten taimikot jotka ovat valtavan ylitiheitä hoitamattomina olleet vuosikymmeniä

vuonna on melkein saman verran kuin mitä meillä hakataan hakataan elikkä suurin piirtein menee puoliksi ja puoliksi eli meillä ei vaaraa ole jos me haluamme korvata fossiilista energiaa uusiutuvalla meidän on pidettävä metsistä huoli poltettava turvetta siinä seassa ajatelkaapa tällä hetkellä mikä on todellinen uhka suomen kansantaloudelle tämä politiikka millä ajetaan turvetta alas kaikin käytettävissä olevin keinoin koettakaapas katsoa tullitilastoja jos ei edustaja kivelä esimerkiksi minua usko

nyt on menossa puukauppa hurjaa vauhtia voimalaitokset ostavat kuitupuuta joka viedään suoraan ei sellutehtaalle eikä sahalle vaan se menee polttoon elikkä täällä tapahtuu se mitä hallitusohjelmassa nimenomaan kielletään että arvopuuta ei polteta miksi tähän ei puututa ja toinen asia kaikki se turve mikä jätetään kotimaassa käyttämättä korvautuu venäjältä tulevalla hakkeella kysyn teiltä arvoisat kansanedustajakollegat kuinka moni teistä haluaa että suomen energiapolitiikka ottaa sen valtavan riskin mikä liittyy ulkoa tulevaan energiaan kahdeksankymmentä prosenttia energiasta tulee jo nyt ulkomailta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitoksia edustaja hoskoselle ansiokkaasta puheenvuorosta mieluummin se puu käytetään ja jatkojalostetaan mahdollisimman voimakkaasti kuin että se poltetaan mutta näihin työllisyystavoitteisiin opposition suunnalta edustaja kankaanniemi kysyi mitä on saatu aikaiseksi näen merkittävänä sen että maakunnallinen työllisyyskokeilu lähtee käyntiin maakunnallinen työllisyyskokeilu edustaja kankaanniemi opposition suunnaltahan on on tuotu sitä esille että tämä vain lisää julkisen talouden taakkaa näen sen vähän toisella tavalla nimittäin tulen kainuusta ja ja kuhmosta ja meillä on on ollut pitkään vuodesta kaksituhattakolmetoista

kunnassa ja tällä on työllistetty aina puhutaan että tämä on tempputyöllistämistä ja ja työllistetään vain pieniin yhdistyksiin julkiselle sektorille mutta meillä kuitenkin noin neljäkymmentä prosenttia näistä kuntakokeilun työllisistä on työllistynyt yksityisiin yrityksiin ja minun mielestäni se on aika merkittävä asia ja tätähän pitää kehittää mutta sitten kun mennään vielä tuonne maakuntiin niin kuin tässä edustaja huttunen toi esille biotalouden metsätalouden siellä on geotaloutta tosiaan malminjalostusta siellä on maataloutta joka pitää huolta siitä että tämä maa maa pysyy raiteillaan ja ja menee eteenpäin kyllä nämä kriisiajat osoittavat sen että suomessakin tulee edistää ja pitää huolta siitä että kotimainen ruuantuotanto

arvoisa rouva puhemies myönnän sen että kaikki määrärahat työllistävät osa virkamiehiä jonkin verran ja kyllä varmaan ähtärin pandojenkin määräraha jotakin työllistää ja näin ollen voidaan vedota siihen että koko lisäbudjetti työllistää mutta työllistääkö se pysyviä yksityisen sektorin tuottavia työpaikkoja julkista sektoria tarvitaan koska yksityinen ei pelaa jos ei ole hyvät palvelut ja järjestelmät pelaa mutta meidän on siitä kiinni nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän miten meidän yksityinen sektori pärjää kilpailussa kovassa kilpailussa ja siitä olen huolissani joku työllisyyskokeilu ei kyllä yksin riitä siihen tarvitaan työelämän reiluja uudistuksia ne tulee tehdä kolmi tai mielellään nelikantaisesti niin että yrittäjätkin ovat siinä mukana ja hallitusvetoisesti niin että ne viedään myös loppuun asti mutta kun siihen ei valitettavasti näytä tulevan mitään tuloksia niin siihen olen tässä puuttunut hyvin voimakkaasti eli odotan että erityisesti keskusta pitää kiinni siitä että että työelämää kehitetään toinen tekijä taloudelle joka ei ole määrärahoista kiinni on toki verotus eli verotuksen painopisteen siirtäminen niin että työn ja yrittämisen verotus verotus kevenee ja saadaan sitä kautta elinvoimaa yrityksiin ja verotuloja kertautumaan täällä on puhuttu ilmastorahastosta ainakin minulle on hyvin epäselvää mihin sitä todella tullaan käyttämään se on tavattoman tärkeä kysymys että sillä ei tehdä mitään huuhaata vaan todella vakavaa työtä suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi siinä on samanlainen vaara kuin tuossa eun

josta te ette uskalla puhua mitään koska häpeätte sitä mutta ymmärrän sen ne ovat sellaisia rahareikiä joista on helppo jakaa tuolla jossakin pimennossa isoja summia sinne mihin poliittisesti ja ideologisesti halutaan ja halua näyttää olevan sitten mitä tulee infraan niin totta kai myönnän että infra on äärettömän liikennehankkeet tulen sieltä äänekosken läheltä ja tiedän että kun siellä tehtiin tämä valtava investointi että koko sen lähialueen tiestö pantiin kuntoon niin se oli ehdoton edellytys sille että tehdas saa sen puumäärän mitä se tarvitsee onneksi siellä ei ole suojeltu niitä kaikkia metsiä

arvoisa rouva puhemies kun edustaja kankaanniemi minua suorastaan kehotti ottamaan kantaa tähän euroopan unionin elvytysrahastoon niin otanpas nyt olen sanonut sen monta kertaa mutta sanon vieläkin kerran en ole järjettömämpää järjettömämpää esitystä vielä kuullut on eihän siinä ole päätä eikä häntää ensinnäkin se rikkoo euroopan unionin perussopimuksia jotka suomi on hyväksynyt lissabonin sopimuksen nimellä se rikkoo nimenomaan sen liittymissopimuksen se rikkoo euroopan unionin omat säännöt ja sitten se vielä kaiken lisäksi on on taloudellisesti täysin järjetön jos me joudumme maksamaan näillä näkymin sinne kaksitoista miljardia suurin piirtein ja saisimme sieltä viisi miljardia toivon hartaasti arvoisa rouva puhemies että tällainen talousajattelu ei suomessa leviä eihän siinä ole päätä eikä häntää maksaa kaksitoista miljardia ja saada sieltä takaisin viisi kun tänä päivänä suomen luottoluokitus on kuitenkin niin hyvä että saamme jopa miinuskorolla suoraa lainaa maailman rahamarkkinoilta niin minkä tautta me sitoutuisimme semmoiseen rahoitusjärjestelmään joka on aivan järjetön ja otamme valtavan riskin sitten siitä mitä sen jälkeen euroopan unionille tai eurolle tapahtuu jos eurolle käy huonosti ja jos me olemme sitoutuneet siihen järjestelmään sillä keinoin siitä voi tulla valtavia taloudellisia seurauksia

järki löytyy sitten näiden biologisten tosiasioiden äärelle kun luonnontieteistä puhutaan niin metsien hyvinvointi on puhtaasti meidän hiilinielu meillä suurempia muita hiilinieluja ei ole jos metsät voivat hyvin se hiilinielu toteutuu jos ne voivat huonosti ei toteudu elikkä hoidetaan niitä metsiä uudistetaan niitä metsiä harvennetaan niitä metsiä ja pidetään ne kunnossa sillä tämä maa elää sillä tämän maan

katsokaapa viime viime vuoden taloustulokset mitä suuret yhtiöt upm stora enso ja metsä group tekivät huolimatta valtavasta lamasta tuli hyviä tuloksia ensimmäisellä kvartaalilla ja kohta saamme tietoon toisen kvartaalin tulokset ne voivat edelleen hyvin otetaan esimerkki arvoisa rouva puhemies lopuksi vielä edustaja kettusen kotipaikkakunnalta kuhmosta katsokaapa miten todella nerokas järjestelmä on siellä kuhmon saha sahaa muun muassa valtion metsistä tulevaa pienimittaista puuta tukkia ja järeämpää kuitupuuta siitä tehdään sahatavaraa ja kuivataan siinä sahalla minkä jälkeen se menee kuhmoon elementti elementti sammon tehtaalle siihen sadan metrin päähän jossa siitä tehdään puutaloelementtejä ja tehdään puutaloja ja sitten mitä sinne jää jätteitä jäljelle poltetaan lämmöksi ja sähköksi kuhmon kaupungille sähköä ja lämpöä jää tuottamaan se tehtaan kuivatusenergia tällaisia kun teemme paljon suomi voi hyvin jos lähdemme huimailemaan meille käypi huonosti
arvoisa rouva puhemies se iso kuva joka meidän täytyy ottaa tässä koko ajan huomioon halusimme tai emme on se että ilmastonmuutoksen lisäksi meillä on tämä kuudes sukupuuttoaalto eli luonnon monimuotoisuuden hupeneminen josta itse ainakin olen todella huolissani ja uskon että että moni teistäkin on oikeasti huolissaan koska uskon että te ette ole voineet välttyä näiltä uutisilta siitä miten miten vakava uhka tässä on kyseessä olen myös kuullut esimerkiksi ilmastopaneelin puheenjohtajan näkemyksen siitä että tämä voi olla jopa hankalampi uhka ratkaista koska ilmastokriisin suhteen meillä on kuitenkin tietyllä tavalla helpompi laskea niitä askelmerkkejä mutta luonnon monimuotoisuuden hupenemisen suhteen me saatamme päästä sellaiseen tilanteeseen jossa paluuta yksinkertaisesti ei enää ole ja ja se kansainvälinen hallinnointi on on hankalampaa eli tämä on se iso kuva mitä sitten tulee biotalouteen niin on aivan selvää että että rehellisesti pitää myöntää että kaikki biotalous ei ole kestävää toimintaa oli se sitten suomessa tai muualla toki me kaikki haluamme että se on kestävää ja esimerkiksi hiilinielujen osalta on ihan selvää että mitä suuremmat hakkuut meillä on sitä pienemmät hiilinielut meillä on sitten päälle on vielä tämä metsäbiodiversiteetin hupeneminen joten nämä eivät ole sellaisia voimme vain sivuuttaa sen takia että ne ovat hankalia tai ne ovat epämiellyttäviä mutta me olemme näistä keskustelleet viikkokaupalla säätytalolla kun kun olemme hallitusohjelmaa rustanneet ja me kaikki tiedämme että ne päätavoitteet tällä hallituksella ovat kuitenkin ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen estäminen eli siihen me olemme sitoutuneita sitten tähän turpeeseen on ihan selvää että hallitus ei saavuta ilmastotavoitettaan mikäli tämä turveasia jätetään käsittelemättä senhän me kaikki myöskin tiedämme eli kun meillä on tämä hiilineutraalisuustavoite

sitten käytännössä luovumme tästä tavoitteesta jos jätämme turpeen tämän tarkastelun ulkopuolelle itse en ainakaan pidä sitraa huuhaana arvostan heitä asiantuntijoina ja he ovat esittäneet vaihtoehtoja turpeelle totta kai tämäkään ei ole mikään helppo asia mutta nämä ovat asioita joita meidän tässä kuitenkin pitää tehdä ja kannatan näitä ratkaisuja joissa me muutamme meidän alueitamme sellaisiksi jotka

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu mielenkiintoisesti kulkee politiikkalohkolta toiselle ja hyvä niin haluan vielä palata eurooppalaiseen ja sen välttämättömyyteen kyllä itse haluan sitä puolustaa ja näen sen täysin välttämättömäksi en siksi että se olisi itsetarkoitus vaan siksi että suomen viennistä kuusikymmentä prosenttia ohjautuu muihin eu maihin ja se tarkoittaa että tuhansien ja tuhansien suomalaisten työpaikka on riippuvainen siitä

ratkaisu joka joka on parempi kuin se komission alkuperäinen ehdotus mutta kuitenkin riittävän uskottava ja oikein kohdistuva jotta välineen alkuperäinen tavoite toteutuu mutta sitten haluan vielä erikseen mainita mainita sen että olen kyllä iloinen siitä miten edustaja kankaanniemi on suorastaan peräänkuuluttanut ja edellyttänyt myös näitä työelämän työelämän kehittämistoimia koska itselleni on tähän asti jäänyt hieman epäselväksi perussuomalaisten näkemys näihin uudistuksiin liittyen ollaanko valmiita tekemään rakenteellisia uudistuksia myös myös työelämän kehittämiseen liittyen siksi olen iloinen että että perussuomalaisissakin tätä tahtoa löytyy ja kannustan myös siellä oman puolueen ja ryhmän sisällä viemään tätä viestiä voimakkaasti eteenpäin tämä on eittämättä hallituksen työlistalla ja hallitusohjelmastakin löytyvä asia meidän pitää löytää tapoja siihen että työllistämisen ja työllistymisen kynnykset madaltuvat ja entistä useammat ihmiset saisivat töitä

arvoisa puhemies täällä keskusteltiin vähän aikaisemmin eun elpymisrahastosta ja ajattelin itsekin sanoa muutaman sanan siitä puhemies eun elpymisväline ja korotettu rahoituskehys ovat suuruudeltaan yhteensä noin tuhatyhdeksänsataa miljardia euroa elpymisvälineen osuus tästä on seitsemänsataaviisikymmentä miljardia jakaantuen viidensadan miljardin avustuksiin ja takauksiin sekä kahdensadanviidenkymmenen miljardin lainaosuuteen suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä olisi noin kolmetoista miljardia euroa lisättynä koroilla ja kuluilla nettomenetys suomelle olisi järjestelyssä avustusten osalta neljä miljardia euroa yhdessä aiempien koronakriisiin liittyvien vastuiden sekä finanssi ja eurokriisien yhteydessä muodostuneiden vastuiden kanssa riskit uhkaavat muodostua suomen julkisen talouden kannalta liian suuriksi elpymisvälineen rahoittaminen komission ottamilla lainoilla ja niiden takaisinmaksu vuosina kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan korotetuilla eu jäsenmaksuilla ja mahdollisilla uusilla omilla varoilla kuten tuo ilmaisu kuuluu johtavat niin sanottuun fiskaaliunioniin elikkä unionin sisäisiin tulonsiirtoihin ja verotusoikeuteen tämä vähintäänkin heikentää kuten täällä edellä muun muassa edustaja hoskonen on todennut suomen budjettisuvereniteettia ja vahvistaa liittovaltiokehitystä mikä ei ole suomen kaltaisen pienen eu jäsenmaan edun mukainen kehityssuunta ja tämä budjettisuvereniteettiasiahan sen heikentäminen ja vieminen suomelta on myöskin selkeästi perustuslain vastaista rahoituksen kohdentuminen eu maille on myöskin edelleen tässä paketissa epäselvä suurten eu jäsenmaiden kuten saksan ja ranskan sananvalta myös rahoituksen kohdentamisessa on tosiasiassa suurin rahoituksen kohdentuminen näiden maiden intressien mukaisesti niin sanotuille koheesiomaille itä ja etelä eurooppaan ei takaa väitettyjä hyötyjä suomen teollisuudelle ja viennille en ymmärrä kuinka näin voisi edes tapahtua toivonkin että hallituksella on rohkeutta eu tasolla tämä elpymisväline torpata ja viimeistään sitten kun asia tuodaan tähän istuntosaliin eduskunnan päätettäväksi eduskunta voi asialle laittaa pisteen tämä on todella todella huolestuttava kehityssuunta

arvoisa rouva puhemies edustaja yrttiaholle lämmin kiitos siitä hyvästä analyysistä mitä hän tuossa äskeisessä puheenvuorossaan todisti elikkä tämä elpymisvälineen laittomuus se on ihan selvästi joka ei puhettani usko kannattaa tutustua perustuslakivaliokunnan lausuntoon kuusitoista kautta jonka valiokunta antoi tässä pari viikkoa sitten lukekaa sieltä ne ponnet ne ovat niin minäkin ne ymmärrän todella helppoja siellä sanotaan että suomen ei tule sopia eikä edistää sellaista järjestelyä jossa sitoudumme joko lainoihin tai avustuksiin aivan selvää suomen kieltä minä en ymmärrä minkä tautta tällaisen ymmärtäminen on niin vaikeaa kun se on kuitenkin perusoikeudellinen suomessa kannattaa muistaa että perustuslakivaliokunta on tässä maassa ainoa instanssi joka tulkitsee suomen perustuslakia sitä ei tee euroopan unioni eikä sitä tee suomen hallitus vaan sen tekee suomen eduskunnan valitsema perustuslakivaliokunta

on kymmenissä miljardeissa miten edustaja kivelä aikoo sitten lämmittää kaukolämpöputkissa liikkuvan liikkuvan höyryn sitä ei voi täyttää tuulivoimalla kuten sitra esittää että tuulivoimaa lisää millä ihmeellä tuulivoimasta tehdään kaukolämpöä tehän olette ilmeisesti tekemässä historiaa jonkun mullistavan keksinnön joka fysiikan lakien mukaan muuttaa tuulivoiman kaukolämmöksi se on mahdotonta tämä osoittaa jo sitran tutkimuksen pelkäksi huuhaaksi samoin heidän väitteensä siitä että turvetta käytetään vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi

kysyn vain miten sitran pääjohtaja jyrki katainen voi tehdä tällaista että lähtee tuollaisen tutkimuksen rahoituksen hyväksymään käsittämätöntä ja lopuksi arvoisa puhemies metsäasiaa sen verran että jos katsotaan suomen tämän hetken talouden suurta selkärankaa se todella on suomen metsät koska siihen rakentuu metsäteollisuus ja siihen rakentuu hyvin pitkälti metalliteollisuus edustaja yrttiaho on varmaan siinä asiassa minua paljon parempi asiantuntija mitä tulee metalliteollisuuteen mutta kaikki rakentaminen pitkälti on rakennettu sen varaan että metsäteollisuus toimii siellä ovat paperikoneet siellä ovat metsäkoneet siellä ovat puunkäsittelylaitteet esimerkiksi kuhmoon rakennettavan uuden sahan jonka kuhmo oy tekee uuden sahalinjan ja uuden höylälinjan kaikki laitteet ovat kotimaista työtä suomalaista metalliteollisuutta miljoonien investointi pieneen kuntaan suomessa anteeksi kaupunkiin kaupunkiin korjaan anteeksi minkä tautta me emme tätä mahdollisuutta käytä jos me emme halua tätä käyttää niin sitten pitää varautua valtaviin budjettileikkauksiin ja uskon että kukaan hallituspuolueen edustaja ei sitä ikinä edes kuvittele

arvoisa rouva puhemies koronakriisi on ollut kestävyysharjoitus uusille sukupolville jotka eivät ole kokeneet sotaa ja sodanjälkeistä maan jälleenrakentamista kriisi on osoittanut meille koulutuksen huoltovarmuuden omavaraisuuden ja kotimaisen ruuan merkitystä ja maaseudun arvostusta kuten edustaja kettunen edellä hyvin kuvasi pidemmällä aikavälillä taloutemme on saatava tasapainoon kun nyt vielä ratkomme kriisiä elvytämme ja teemme rakenteellisia uudistuksia emme voi elää pysyvästi tulevien sukupolvien kustannuksella ja siirtää verotusta lastemme ja heidän lastensa taakaksi on katsottava kauemmaksi yli sukupolvien kun ratkomme kriisiä taloutta tulee samalla oikaista siihen tarvitsemme työllisyystoimia yhtenä tärkeänä työllisyystoimena pidän jatkuvan oppimisen uudistusta joka ratkoo myöskin osaltaan sitä tilannetta mikä meillä oli jo ennen koronaa eli kaikkiin työpaikkoihin ei ollut osaajia hakijoita nyt kun kaikilla ei ole työtä on tärkeää käyttää tämä aika opiskeluun tähän auttaa myöskin se että saamme näitä uusia aloituspaikkoja korkeakouluihin uusi työ syntyy aloille joilla tarvitaan korkeakoulututkintoa ja siksi on tärkeää että saamme aloituspaikkoja ja ne suuntautuvat muun muassa uuden teknologian alueelle jolloin saamme uusiin innovaatioihin ja uusiin avauksiin niitä ammattitaitoisia tekijöitä tähän jatkuvaan oppimiseen liittyen opetus ja kulttuuriministeriö on on lähettänyt liikkeelle hankkeita joissa autetaan ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä ja parannetaan tämän osaavan työvoiman saatavuutta ja tuetaan samalla työllistymistä kentällä on pulaa esimerkiksi erityisopettajista joita aletaan kouluttaa uudelleen kokkolan yliopistokeskus chydeniuksessa kentällä tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajia

jota koulutusta oulun yliopisto alkaa johtamaan oulussa kehitetään myös alueellista osaamisekosysteemiä ja kajaanissa taas yhden luukun periaatteella jatkuvaa oppimista tällaisia avauksia ja hankkeita tarvitaan että saamme kaikki töihin

puhemies tämä eun elvytyspaketti ei sinänsä tietysti tähän lisäbudjettiin liity mutta totean kuitenkin että lämmin kiitos edustaja yrttiaholle ja hoskoselle jotka toivat selkeän kantansa siihen miten ongelmallinen ja suoraan sanoen suomen kannalta järjetön asia on kysymyksessä se on eun perussopimuksen ja suomen perustuslain vastainen järjestelmä ja siitä ei mihinkään pääse

tähän voi vielä todeta että valitettavasti edustaja kalli sitten oli jo päinvastaisella linjalla tässä eun elvytyspakettiasiassa ja ehkä hän sai valistusta äsken asian suhteen arvoisa puhemies tästä turpeesta on tietysti paljon käyty keskustelua ja myönnän että turve on ongelmallinen monella tavalla siitä on päästöjä ja toisaalta siitä on ollut ainakin esimerkiksi meillä saarijärven seudulla vesistöongelmia aika paljon menneinä aikoina nyt ne on saatu pitkälti hoidettua niin että ei pahinta tilannetta enää taida olla mutta turpeen korvaaminen kotimaisella tuonnista riippumattomalla tavalla on kyllä ongelmallista ja ja tulee väistämättä kalliiksi muun muassa tämä esille nostettu venäjä riippuvuus on ihan suoranainen uhka siksi mielestäni hallituksen tulisi tätä aikataulua vähintään tarkistaa ja ja antaa periksi suomen ja kansan ja näiden kaupunkienkin edun mukaisesti jotka jotka ovat nykyisin vielä kiinni tässä turpeessa ei ole mitään järkeä ruveta talouspuuta polttamaan näissä lämpölaitoksissa arvoisa puhemies sitten tämä työelämän kysymys edustaja kalli kiitteli että edustaisin sinänsä oikeaa linjaa mutta se että olisin harvinaisuus perussuomalaisten ryhmässä tässä suhteessa ei pidä lainkaan paikkaansa perussuomalaiset ovat suomalaisen yrittäjän lämpimin tukijapuolue arvostamme sitä yrittäjyyttä ja haluamme sen edellytyksiä parantaa ja jos yrittäjä siinä samalla menestyy henkilökohtaisesti niin se on meidän meidän yhteinen hän maksaa siitä veronsa ja ja hyödyttää yhteiskuntaa tässä mielessä me tarvitsemme yrittäjiä me tarvitsemme työllistäjiä me tarvitsemme verotuloja me tarvitsemme rahoitusta niihin tarpeisiin joita yhteiskunnalla on ja nyt niitä tarpeita on kasvavassa määrin tämä haaste meillä on todella iso edessä miten palvelut järjestetään ja rahoitetaan jatkossa
arvoisa rouva puhemies panostukset joita täällä lisätalousarviossa on ovat monelta osin hyviä muun muassa lapsiin nuoriin perheisiin aloituspaikkoihin väyliin alueellisiin investointeihin kuten edustaja

edellä toi esiin niitä on muun muassa oulun varhaiskasvatukseen ja muutenkin aloituspaikkoihin niille aloille joilla pulaa osaajista ja tulevaisuuden tekijöistä on mutta aloituspaikkojen osalta on myöskin valitettavaa se että se kokonaiskorvaus oli noin kuusituhatta euroa per aloituspaikka ja osa koulutuksesta on kalliimpaa ja varmasti monet korkeakoulut tulevat siihen

ennätyssuuren lisätalousarvion kaikki toimet tulisivat myöskin sellaisiksi että ne vaikuttaisivat ja tulisi oikeasti niitä työpaikkoja joita tarvitaan niin tarvitaan niitä työllisyysuudistuksia kokoomus haluaa säilyttää niin kuin uskon että koko sali haluaa säilyttää ne hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja edellytykset jotka tukevat sitä kehitystä myöskin suomi on meidän ihmiset ajattelevat että me olemme täällä maailman onnellisin kansa vain kestävä ja vastuullinen talouspolitiikka turvaa tämän kuten outi ojala on aikanaan sanonut sanonut vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä myös hallitusohjelman tavoitteen tästä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta jakaa koko sali mutta olemme siinä tilanteessa että kun pienet ikäluokat tulevat työmarkkinoille niin enää ei itse asiassa riitä se työllisyysasteen nousu vaan tarvitaan uusia työpaikkoja ja uusia työllisiä enemmän kuin aikaisemmin hallitusohjelmassa lukee että yksikään työllisyystoimi ei jää tarkastelematta elikkä hallitus on valmis tarkastelemaan ihan kaikkea samasta asiasta kiitin viime vuonna kun käsittelimme hallitusohjelmaa ja olen kiittänyt sen jälkeenkin useamman kerran me tiedämme että suurin osa työpaikoista tällä vuosituhannella on syntynyt mikro ja pk yrityksiin ja siellä yrityksissä odotetaan uudelleenrakentamista suomen osalta odotetaan perhevapaauudistusta sote uudistusta paikallista sopimista panostuksia vientiteollisuuteen sekä lukuisia pienempiä täsmäuudistuksia kyllä tämän jälkeen niin kuin olen muutaman kerran sanonut poikkeuksellisen kevään jälkeen tarvitaan sitä näkymää siitä tulevaisuudenuskosta ja toivosta ja siitä uudelleenrakentamisesta ja on valitettavaa että

me emme tiedä niistä panostuksista kun teemme näitä tarvittavia

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan kiittää tästä hyvästä keskustelusta tässä näitä työelämäuudistuksia on nostatettu esille ne ovat tärkeitä ja niitä pitää viedä eteenpäin mutta on myös opposition suunnalta perätty sitä mitä ne työllisyysvaikutukset sitten hallituksen toimesta ovat kyseinen tuo näitä työllisyysvaikutuksia suomen malmijalostus oyn taseen vahvistamisen momentille esitetään sataviisikymmentä miljoonaa euroa sekä euron valtuutta käytettäväksi akkuklusterin kehittämiseen tämä on taas niitä uusia tulevaisuuden innovaatioita ja mikä parasta nämä akkukemikaalit tullaan myös louhimaan suomessa ja sattumoisin omasta maakunnastani kainuusta tämä on myös sitä globaalia ilmastoystävällisyyttä ja ystävyyttä kaikessa kaikessa siinä laajuudessaan mutta tämä työllistävä vaikutus

henkilötyövuotta tälle sektorille henkilötyövuotta rakentamisen ja olemisen aikana neljätuhattaviisisataa ja yksi osa alue tällä geopolitiikan osa alueella biotalouden osa alue edustaja heinonen tulee vähän myöhässä me olemme jo käyneet keskustelua biotaloudesta mutta nyt nyt ollaan geotaloudessa jo ja auta armias kun menemme sitten vielä maatalouden osa aluesektorille joka on myös keskustalle hyvin tärkeä asia mutta niin kuin nämä pienyrittäjien asiat ovat perussuomalaisille tärkeitä niin kuin edustaja kankaanniemi toi esille niin ne ovat myös keskustapuolueelle

arvoisa rouva puhemies minusta on ihan reilua myöntää että tämä suuri muutos jonka edessä olemme ei ole helppo itse esimerkiksi en ole valmis sanomaan että yksikään työpaikka ei tässä muutoksessa katoaisi tai olisi uhattuna sen takia että me joudumme tekemään voimakkaita ilmastotoimia minusta se ei ole rehellistä rehellistä eli eli tämä tämä on vaikeaa meillä ei ole kaikkia lopullisia ratkaisuja ja esimerkiksi omassa kotikaupungissani meillä on miljoonan euron kilpailu tuo niitä ratkaisuja miten pääkaupunki voi lämmetä ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla olen ollut tosi iloinen että meillä on hyvin laaja konsensus siitä että ymmärretään että ratkaisu kaukolämmössä ei ole siirtyä

isoista haasteista yli samaan aikaan on hyvä muistaa että me emme ole tässä yksin koko koko eu on näiden isojen kysymysten äärellä meillä ovat valtavat rahavirrat nyt liikkeellä tämän muutoksen toteuttamiseksi ja me voisimme laittaa vielä enemmänkin panoksia siihen että rahavirtoja ohjattaisiin sitten siihen että tämä muutos muutos toteutuisi mahdollisimman kestävästi se mikä minun mielestäni tässä on avainasia mikä nyt ei vielä ole tullut tietääkseni tässä keskustelussa esille on se että tämän siirtymän pitää olla reilu tämä on nyt täällä salissa varmasti kaikille tuttu konsepti tämä reilu mutta minun mielestäni sitä sitä pitää pitää tässä koko ajan mukana esimerkiksi itse näen että kun puhutaan metsäsektorista tai maataloudesta niin kyllä minusta olisi hyvä että se asenne on just se että ehkä me tulevaisuudessa voimme nähdä vaikka metsänomistajia kutsutaankin nimellä hiilinielujen kasvattajat ja heitä palkitaan siitä että he pidentävät hakkuukiertoa tai he ovat mukana hiiliviljelyn pilotoinnissa tämäntyylistä ajatusmuutosta jossa varmasti hallitus sitten voi kuitenkin löytää yhteistä säveltä
arvoisa puhemies kuten edustaja kivelä tuossa äsken sanoi se on selvää että tällä vuosikymmenellä tarvitaan sitä reilua uudistusta ja ajatellen nimenomaan sitä vihreää on se sitten verouudistus tai tai tarvitaan myöskin sitä että se on nimenomaan kannustavaa ja minkä takia sen erityisesti tarvitsee olla reilua sen takia että loppujen lopuksi valtiot tekevät vain raamit mutta ihmiset ja yritykset tekevät niiden sisällä päätökset ja jos kaikki eivät koe että ovat mukana ja pystyvät vaikuttamaan siihen niin silloin myöskään sitä vaikuttavuutta ei tule

on tärkeää että että pystytään satsaamaan ja ajattelemaan niin että luodaan sitä tulevaisuudentoivoa yhtä tärkeää kuin meidän palvelusektorin uudelleenelpyminen tästä hyvin poikkeuksellisesta keväästä on myöskin se että että vienti elpyy suomi ja suomalaiset elävät viennistä ja se on yhtä tärkeää meille sitten myöskin että saadaan euroopan markkina vetämään koska jos ajatellaan että vaikka me nyt näillä monilla toimilla olemme tämän kevään aikana laittaneet talouden rattaat pyörimään meidän palvelusektorin puolella ja korvanneet niitä menetyksiä joissa liikevaihdot ovat tippuneet kahdeksaakymmentä yhdeksääkymmentä jopa sataa prosenttia niin silti kuitenkin sitten se hyvinvointi syntyy siitä että me saamme myöskin vientirattaat pyörimään ja ja on tärkeää että että sitä kautta saadaan työpaikkoja säilytettyä ja myöskin pidettyä kiitos menin vähän lopussa hämilleni koska joku musta lensi tästä edestä se onneksi näyttää olevan vain elävä luontokappale ei mikään sen

arvoisa rouva puhemies keskustelu on tänään ollut pitkä itse odotin että tässä oltaisiin päästy myös niiden työllisyystoimien pariin keskustan markus lohi kokenut parlamentaarikko ja pitkän linjan vaikuttaja kuvasi sanna marinin vasemmistohallituksen toimintaa jossa keskusta on valtiovarainministeripuolueena olo on hieman samanlainen kuin olisin käynyt luottokortilla ostoksilla kaikkea hyvää ja tarpeellista tuli hankittua lasku tulee kuitenkin varmuudella perässä

nimenomaan kohdistimme meidän isoimman kritiikkimme tässä tilanteessa siihen että tämä hallitus ei pystynyt päättämään yhdestäkään työllisyysastetta parantavasta toimenpiteestä kyllä on hankkeita tehdään tie tai joku muu rakennushanke ja totta kai se tuo työtä hetkeksi mutta yhtään työllisyysreformia hallitus ei ole pystynyt päättämään ei pystynyt vaalien jälkeen pääministeri rinteen aikana mutta ei meno ole ollut sen parempaa pääministeri marininkaan aikana me myös odotimme että valtiovarainministeriksi ryhtynyt

tähän hallitukseen mutta valitettavasti tänään tämä debatti on osittain myös tuonut huolta huolta siitä riittävätkö vanhasenkaan muskelit vihervasemmiston kyydissä loppupelissä tätä laivaa kääntämään me olemme jättäneet vastalauseessamme kuusi muun muassa edellytämme hallitusta sitoutumaan tavoitteisiin ettei julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen ylitä missään olosuhteissa kahdeksaakymmentä prosenttia ja että julkisen talouden kestävyysvaje suljetaan vuosikymmenen loppuun mennessä tänään valitettavasti valtiovarainministeri vanhanen ei tähän pystynyt sitoutumaan me esitämme myös sitä että hallitus sitoutuisi sisällyttämään julkisen talouden kestävyyden tiekarttaan tavoitteen työllisyysasteen nostamisesta kahdeksaankymmeneen prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä valitettavasti näyttää siltä että tähän vasemmistohallitus ei pysty sitoutumaan

talouden rahoitusaseman parantamiseen vähintään viidellä miljardilla vaalikauden loppuun mennessä uskon valitettavasti että vihervasemmisto tulee tämänkin estämään me myös edellytämme että hallituksen pitäisi syksyllä tuoda toimenpiteet joilla maahan saataisiin satatuhatta työllistä lisää ei tähänkään tänään ole saatu hallitusta sitoutumaan ja kahdessa viimeisessä me esitämme että hallitus valmistelee elvyttävän finanssipolitiikan valtiovarainministeriön valmistelusta ja erittelee toimenpiteet selkeästi jotta niiden jälkikäteinen arviointi on mahdollista ja viimeisenä lausumana arvoisa puhemies me edellytämme että asfaltointimäärät nostetaan kuuteentuhanteen kilometriin se on sellainen tulevaisuusinvestointi joka kannattaisi tässä vaiheessa tehdä arvoisa puhemies kun tämä on todennäköisesti tämän kesän viimeinen

arvoisa puhemies tämä lisäbudjetti on malliesimerkki siitä miten toimenpiteet toteutetaan oikea aikaisesti ja tehokkaasti selvää on että yritysten saattaminen kriisin yli talouspolitiikan ensisijainen tehtävä konkursseissa tuhoutuisi organisaatiopääomaa työntekijöiden kiinnittyminen työmarkkinoille heikkenisi ja kriisistä selviytyvien yritysten kyky investoida vähenisi suomi lähti tähän koronakriisin koettelemukseen hyvästä tilanteesta ja meillä on nyt varaa ottaa lisää julkista velkaa eikä näköpiirissä ole välitöntä rahoitusongelmaa korkotaso näyttäisi pysyvän matalana niin pitkälle kuin silmään siintää suomen luottokelpoisuus on niin hyvä että meille maksetaan velan ottamisesta lisävelalla ei näin ollen ole negatiivisia vaikutuksia valtion budjettitalouteen mutta selvää on että asioihin pitää suhtautua vastuullisesti korkotason pysymiseen loputtomasti nykyisellä tasolla ei voida luottaa ja tämän vuoksi täytyy nyt tässä vaiheessa ja varmaan vielä ensi syksynäkin toteuttaa finanssipoliittista elvytystä todennäköisesti kun nyt tämä kustannustuki voi enimmillään olla yritystä kohden viisisataatuhatta euroa jatkossa tämän summan on oltava korkeampi luultavasti suuremmat yritykset voivat joutua syksyn mittaan vaikeuksiin mutta nämä asiat on tilannekohtaisesti sitten päätettävä selvää on että

ei ole mitään mahdollisuuksia ryhtyä tässä vaiheessa menoleikkauksiin tai veronkorotuksiin talouskasvu on päästettävä vauhtiin ja jossain vaiheessa se tapahtuu mutta talouskasvua ja työllisyyttä ei pidä omin toimin lyödä päähän käytettäväksi jää siis vain kolmas sopeutumisen tie yhteiskunnan uudistaminen rakennepoliittisin päätöksin sosiaali ja terveystoimen uudistus joka taitavasti toteutettuna mahdollistaa säästöt palveluista tinkimättä on jo menossa eteenpäin ja on jo vaalikauden tässä vaiheessa lausuntokierroksella muun muassa kunnissa hallitus on myös asettanut parlamentaarisen sosiaaliturvan uudistamiskomitean jota johtaa thln ylijohtaja pasi moisio

työmarkkinoita on voitava uudistaa työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia ei voi lykätä tarvitaan muun muassa paikallisten sopimismahdollisuuksien lisäämistä työllistämistä edistävää työlainsäädäntöä työhön kannustavaa sosiaaliturvaa ja ja uusia päätöksiä perhevapaista uskon että hallitus paneutuu näihin kysymyksiin heti alkusyksystä ja ja tilanne on sellainen että on pakko päästä sopimukseen

henkilötyövuotta ja haluan täydentää ja tarkemmin kertoa mistä mistä henkilötyövuotta tulee elikkä nyt kun suomen malmijalostus oyn taseen vahvistamiseen esitetään se sataviisikymmentä miljoonaa niin tämä synnyttää sen aallon että tätä mineraalien jalostusarvoa kasvatettaisiin ja edesautettaisiin että korkeaa teknologiaa ja akkuteollisuutta muodostuisi suomeen sitten kun tätä teollisuutta lähdetään rakentamaan niin on arvioitu on arvioitu että

henkilötyövuotta tämä on yksi yksi näistä työllisyysvaikutuksista joita hallitus haluaa edesauttaa elikkä tämä on siellä geopolitiikan puolella ja sitten biotalouden puolella ovat eri tehdashankkeet joista kemin biotuotetehdas on tuotu yhtenä yhtenä esiin edustaja talvitie toi täällä ansiokkaasti myös tämän yritysten kustannustuen johonka on esitetty kolmeasataa miljoonaa tämä on tärkeää nimittäin tarkoitus tällä rahalla on estää konkursseja ja ja työpaikkojen menetyksiä ja tämä tuki sitten edesauttaa myös yritysten toipumista koronakriisistä ja ehkä ehkäisee sitten lomautusten muuttumisen irtisanomisiksi

arvoisa rouva puhemies meillä on ollut erittäin poikkeuksellinen kevät ja ja siihen myöskin tämä lisätalousarvio liittyy tässä on puhuttu suurista summista ja suurista huolista myöskin talouden tasapainottamisen suhteen ja on hyvä huomata että tähän isoon pakettiin liittyy myöskin pienempiä summia jotka voivat olla hyvinkin vaikuttavia yksi tällainen todella tärkeä asia on tämä kymmenen miljoonan euron paketti suomen harrastusmallin kehittämiseen suunnitelmissa on että ensi vuodesta tähän varataan joka vuosi neljätoista pilkku viisi miljoonaa euroa lisäksi myöskin koulujen kerhotoiminnasta halutaan pitää kiinni ja siihen varataan tänäkin vuonna kaksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa eli lapsille ja nuorille halutaan toteuttaa hyvä harrastus koulupäivän yhteydessä järjestöjen toteuttamana eli saadaan järjestöt ja koulut kiinteään yhteistyöhön tämä ajatus on keskustan lempilapsi ja nyt se syntyy tässä koronan keskellä suomen malli juontaa juurensa islannin malliin jossa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistiin harrastuksia tukemalla ja kotiintuloaikoja valvomalla tässä suomen oloihin sopeutuvassa sopeutuvassa mallissa tuetaan peruskouluikäisten lasten ja nuorten maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä tämä on hieno kädenojennus monelle perheelle ja tuo tasavertaisuutta ja arvoisuutta kaikkiin koteihin toinen vielä pienempi summa mikä ilahduttaa minua on tämä kolmensadantuhannen euron lisäraha nuorten työllistämiseen joka tulee neljä h järjestölle joka toimii arvojensa hyvyys hyvinvointi harkinta ja harjaannus pohjalta tämänkin suhteellisen pienen summan kautta moni lapsi ja nuori saa työtä oppii työntekoon ja myöskin tämä järjestö joka tukee tervehenkisiä harrastuksia saa siihen varoja toivon että neljä h järjestö on myös mukana kun näitä harrastuksia toteutetaan koulupäivien yhteydessä oikein valoisaa kesää teille